käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia nyt päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön yksitoista pohjalta kannanotosta selonteon johdosta keskustelu asiasta päättyi kahdeskymmeneskuudes yhdettätoista kaksituhattayhdeksäntoista pidetyssä täysistunnossa

keskustelussa on lulu ranne jani mäkelän kannattamana ehdottanut että eduskunta hyväksyy vastalauseen yhden mukaisen kannanoton heikki vestman on sinuhe wallinheimon kannattamana ehdottanut että eduskunta hyväksyy vastalauseen kahden mukaisen kannanoton ja peter östman on sari essayahin kannattamana ehdottanut että eduskunta hyväksyy vastalauseen kolmen mukaisen kannanoton

ensin äänestetään lulu ranteen ehdotuksesta heikki vestmanin ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta peter östmanin ehdotusta vastaan lopuksi äänestetään voittaneesta valiokunnan ehdotusta vastaan

päiväjärjestyksen kolmantena asiana on kansainvälisten suhteiden ja euroopan unionin asioiden tutkimuslaitoksen hallituksen eräiden jäsenten vaali nyt valittavien jäsenten toimikausi alkaa ensimmäinen

ja päättyy kolmaskymmenesensimmäinen kahdettatoista totean että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti seuraavat henkilöt

lähetekeskusteluun varataan enintään tunti ja asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa puhemies

edustaja laiholla on puheenvuoro

etsijäkoiraliitto helsingin eläinsuojeluyhdistys kuuloliitto näkövammaisten liitto opaskoirayhdistys suomen eläinsuojelu eläinlääkäriliitto eläinoikeusjuristit suomen hippos suomen kennelliitto suomen kissaliitto suomen lääkäriliitto suomen palovammayhdistys ja suomen ratsastajainliitto yhteensä aloite on kerännyt yli kuusikymmentäviisituhatta allekirjoitusta mikä on merkittävä määrä ja kuvaa samalla kansalaisten tahtoa rajoittaa ilotulitteiden käyttöä kansalaisaloite rajaisi luokkien f kaksi ja f kolmen ilotulitteiden käytön siirtymäajalla vain ammattilaisten käyttöön sen tavoite on merkittävästi vähentää ilotulitteiden aiheuttamia terveys hyvinvointi ja ympäristöhaittoja vuoden kaksituhatta jälkeen suomen sairaaloissa on hoidettu uudenvuoden juhlinnasta aiheutunutta silmävammaa niistä kaksisataakuusitoista on alaikäisille tullutta vammaa ja katsojille eli sivullisille aiheutuneita vammoja silmälääkäreiden kansainväliset järjestöt ovat ehdottaneet järjestelmällistä kuluttajakäyttöön tarkoitettujen ilotulitteiden poistamista aina kun on ilotulituksia syntyy myös vammoja syntyy silmävammoja kuulovammoja käsivammoja ja monen lapsen ja aikuisen uudenvuodenilta päättyy ikävästi ja vuosi alkaa surkeissa tunnelmissa laajasta tiedottamisesta huolimatta silmävammat eivät suomessa ole vähentyneet tällä vuosikymmenellä vaikka suojalasit ovat tulleet pakollisiksi ihmisten lisäksi ilotulitteista on haittaa eläimille joita pauke häiritsee ja monet eläimet tarvitsevat myös rauhoittavaa lääkitystä uudenvuodenillan ajaksi ja se aiheuttaa myös monille isännille sen ettei voi lähteä juhlimaan vaan vaan pitää olla lemmikkien luona ja jopa sitten lähteä toiselle paikkakunnalle maaseudulle jossa pauke ei ei häiritse niin merkittävästi monessa lemmikkitaloudessa kärsitään stressistä useita päiviä kun mietitään jo tulevaa uuttavuotta ilotulitteista syntyy käytön jälkeen myös paljon roskaa jota löytyy kaduilta viikkoja uudenvuoden jälkeenkin ympäristön sotkemisen lisäksi nämä roskat voivat päätyä lemmikkien ja pienten lasten suihin ilotulitteita ei valmisteta lainkaan suomessa vaan suomeen tuotavat ilotulitteet tuodaan pääosin kiinasta olemme moni varmaan lukeneet myöskin näiden kiinalaisten tehtaiden työoloista jotka ovat surkeat ja niitten työoloja on myöskin vaikea valvoa tehtailla käytetään paljon halpatyövoimaa ja siellä on huonot työolot suomalaiset käyttävät vuosittain ilotulitteisiin noin kaksikymmentä miljoonaa euroa mikä on käytännössä taivaan tuuliin ammuttua rahaa ilotulitteet maksavat perheellekin paljon jos niitä ostetaan edes muutama ja se aiheuttaa samalla myöskin perheiden välille tiettyä eriarvoisuutta kun lapset kokevat ettei ettei perheellä ole niihin varaa tai vanhemmat sanovat ettei ettei osteta ei ole varaa ja ja välttämättä kaikki vanhemmat eivät niitä edes halua ostaa jolloin myös lasten väliin tulee tietynlainen juopa

ymmärrän että ilotulitteet kuuluvat monen mielestä uudenvuoden juhlintaan mutta ne pitäisi kuitenkin jättää ammattilaisille jolloin kaikki voisivat nauttia turvallisesti jos niihin kunnassa halutaan rahaa käyttää niin ne voitaisiin järjestää yhteisenä ilotulituksena jolloin niistä saadaan selvästi näyttävämpiä ja myöskin ehkä tietynlaisia yhteisöllisiä tilaisuuksia perheille kannatan lämpimästi tätä kansalaisaloitetta joka on sekä terveydellisesti sosiaalisesti että kustannusten näkökulmasta perusteltua hyväksyä ja lisäksi myös työllisyysnäkökulmista suomessa ei tosiaan lisää myöskään työllisyyttä ainakaan niiden valmistuksen osalta

ilotulitusrakettikysymys on isompi kuin ehkä monet ajattelevat tässä esityksessä siis nämä isoimmat f kaksi ja f kolme rakettiluokat siirtyisivät vain ammattilaisten käyttöön sen sijaan pienemmät niin sanottu f yksi luokka eli tähtisädetikut ja tämäntyyppiset jäisivät jatkossakin vapaasti käyttöön itse tunnistan tiettyjä ongelmia meillä on ollut esimerkiksi runsaasti silmävammoja mutta niistä olemme kyllä aika hyvin päässeet eroon sillä että meillä on lasit yleistyneet ja tänä päivänä valtaosa ampujista ja ja myös katselijoista käyttää turvalaseja

päästy paljon eroon hyvällä laadunvalvonnalla ja myös sillä että näiden käyttöön on saatu parempaa opastusta tunnistan erittäin hyvin tämän eläimille aiheutuvan ongelman ja ja tuskan tiedän monia koiranomistajia jotka ovat erittäin vaikeissa tilanteissa näiden ilotulitusten aikaan ja itse myös ratsastajana tiedän miten monissa hevostalleissa eletään erittäin tiukkoja vaikeita hetkiä näiden ilotulitusten aikaan monissa paikoissa kyllä yhteisillä sopimuksilla on löydetty sellainen järki että varsinkaan hevostallien taikka navettojen ja näiden läheisyydessä ei luonnollisestikaan raketteja ole ammuttu mutta poikkeuksiakin on ollut monet kaupungit ovat tehneet myös itse päätöksiä siitä että aivan ydinkeskustassa tiiviillä kaupunkialueella ei ammuta tavallisten kuntalaisten eikä kaupunkilaisten toimesta vaan siellä on ollut yhteisiä isompia ilotulituksia ja itse annan kyllä tuen näille kaupunkikohtaisille rajoituksille kaupungeissa tiedetään hyvin miten siellä kannattaa toimia toisaalta kyllä itse pidän tätä koko maan laajuista täyskieltoa aika lailla kovana ja ja ehkä myös ylimitoitettuna niin kun tässä edellä tuotiin esille kaupungeissa kyllä näitä yhteisiä yhteisöllisiä isoja ilotulituksia saadaan järjestettyä mutta toinen on tilanne monessa pienessä paikassa ei siellä isällä ole ammattilaisampujan korttia

ampua myös meillä arvoisa puhemies kovaa vauhtia yleistyvät erilaiset valo ja tämäntyyppiset juhlinnan keinot jotka ovat myös tulevaisuudessa laservaloin ja muin keinoin yleistymässä tämä aloite kannattaa eduskunnassa huolellisesti käydä läpi mutta en ihan täyskieltoa olisi kuitenkaan suomeen tekemässä

arvoisa herra puhemies ilotulitusrakettien ampuminen on on suomessa vakiintunut tapa juhlia uuttavuotta ja ne ovat varsinkin lapsille merkityksellisiä kokemuksia kun lähdetään yhdessä perheen tai naapureiden kanssa aukealle paikalle raketteja lähettämään suomi on niin harvaan asuttu maa että monilta taajamien ulkopuolella asuvilta lapsiperheiltä jäisi ilotulitus kokonaan kokematta mikäli f kaksi ja f kolme luokan ilotulitteiden kuluttajakäyttö kiellettäisiin suomesta puhutaan jo muutenkin holhousyhteiskuntana nykyisenkin lainsäädännön nojalla ilotulitteiden kuluttajakäyttö on erittäin rajoitettua ja niiden turvallinen käyttö on hyvin hyvin ohjeistettua ja suojavarusteita on helposti saatavilla suurin osa ilotulitteiden käytöstä tapahtuu turvallisesti eikä käännettä huonompaan suuntaan ole ollut havaittavissa suomessa kuluttajille myydään vuosittain noin kolmekymmentä miljoonaa ilotulitetta siihen verrattuna niiden aiheuttamien vammojen määrä on pieni tukesin mukaan viime vuodenvaihteessa pelastuslaitoksille tuli kuusikymmentä hälytystehtävää tulipaloista joiden syttymissyyksi arvioitiin ilotulitteet ilotulitteista aiheutuvia rakennuspaloja oli seitsemän palojen määrä on vähentynyt kolmena vuotena peräkkäin turvallisuus ja kemikaalivirasto tukesin mukaan ilotulitteet aiheuttivat viime vuodenvaihteessa kolmetoista silmävammaa joista kolme oli vakavaa ja kahdeksan keskivaikeaa vakavien silmävammojen määrä on tukesin tiedotteen mukaan viiden vuoden aikana pysynyt samalla tasolla vain vuonna kaksituhattakuusitoista vammoja oli keskimääräistä enemmän mikä muuttaa viime vuosien keskiarvoa mikäli silmävammojen määrää halutaan vähentää se voisi olla mahdollista tekemällä suojalasien ja kytkemällä niiden myynnin pakolliseksi ilotulitteiden kanssa suurimmassa osassa eurooppaa on sama käytäntö ilotulitteiden kanssa kuin suomessa nykyään ongelmatonta ei ole niiden kieltäminenkään esimerkiksi irlannissa on todettu ja ruotsissakin varaudutaan siihen että kielto lisää ilotulitteiden laitonta maahantuontia tällöin rakettien turvallisuudesta eikä varsinkaan turvallisesta käytöstä ole minkäänlaisia takeita jos tällaista varovaisuusperiaatetta lähdetään lainsäädännön keinoin laajamittaisesti toteuttamaan niin olisi loputon määrä muitakin kiellettäviä asioita esimerkiksi joku voisi esittää kiellettäväksi polkupyörällä ajoa koska viimeisen kolmen vuoden aikana on kuollut vuosittain keskimäärin kaksikymmentäkolme ja loukkaantunut lähes seitsemänsataa pyöräilijää ilotulitteiden käytön rajoittamista koskevaa kansalaisaloitetta on toki ymmärrettävä siltä kannalta että osa lemmikkieläimistä kärsii vakavasti pamauksista ja se on huomattava haitta monelle kodille tältä osin näin onkin yhteisesti haettava sellaista sopimusmenettelyä ettei ilotulitteita tarkoitushakuisesti ammuttaisi keskellä tiivistä asuinaluetta saati tuotantoeläinten laitosten läheisyydessä

yksittäisten henkilöiden vastuuttomuuden takia ei voida kaikkia asioita lähteä kieltämään koko kansalta joten pyritään kohtuuteen tällaistenkin päätösten osalta näin ollen omalta osaltani en näe tarpeelliseksi aloitteen hyväksymistä vaan annetaan perheiden jatkossakin juhlia vuodenvaihdetta raketteja turvallisesti paukutellen

arvoisa herra puhemies rajat räiskeelle kansalaisaloite keräsi eduskuntakäsittelyyn vaadittavien kannattajien nimet alle kuukaudessa

vuodenvaihteen juhlijan silmävammaa vammoista on aiheutunut katsojille ja alaikäisille viidesosa näistä vammoista on ollut vaikeita jotka jättävät uhrille pysyvän näköhaitan viime vuosina myöskään ei ole tapahtunut ohjeistamisen myötä laskuja silmävammojen määrissä iso osa silmävammoista kohdistuu nimenomaan lapsiin ja nuoriin vammautuneista neljäkymmentäkaksi prosenttia on alle kahdeksantoista vuotiaita lapsia ja nuoria edelleen näiden silmävammojen hoitamisesta aiheutuu aloitteen mukaan puolentoista miljoonan kulut vuosittain silmävammat eivät ole ainoita vammoja mitä ilotulitteista aiheutuu vaan niistä aiheutuu myös erilaisia palo käsi ja kuulovammoja sekä pienhiukkasista aiheutuvia oireita erityisesti pitkäaikaissairaille ja lapsille

näiden haittojen lisäksi ilotulitteet merkittävä haitta myös meidän ympäristöllemme jokainen meistä tietää miltä luonto näyttää vuoden ensimmäisenä päivänä joka paikka on täynnä roskaa rakettien ja paukkupommien jälkiä löytyy lumien sulamisenkin jälkeen vielä pitkälle kevääseen arvoisa herra puhemies tätä ilotulitekeskustelua ei myöskään voida käydä puhumatta eläimistä erityisesti koirat on nostettu esille tässä keskustelussa ja uudenvuodenyönä muun muassa vantaalla lentokenttähotelli tarjoaa majoitusta lemmikkien omistajille kaukana rakettien paukkeesta ja mikä on huomattavaa hotelli on ollut joka vuosi jo pitkän aikaa ennen uuttavuotta täyteen buukattu koirat kuitenkaan ole ainoita eläimiä jotka stressaavat paukkuvien ja välkkyvien ilotulitteiden johdosta tuskin yksikään koti tai tuotantoeläin tai luonnonvarainen eläin viihtyy rakettien paukkeessa ja välkkeessä eläimille on äärimmäisen stressaavaa kun pauketta räiskintää savua ja ruudinhajua ilmaantuu niiden omalle elinreviirille pahimmillaan tämä räiske jatkuu päiväkausia kun ilotulitteiden käytön aikarajoista ei pidetä kiinni esimerkiksi siitostammoilla voimakas pelko voi aiheuttaa jopa tiineyden keskeytymisen ja pelkästään näiden syiden johdosta pidän tarkoituksenmukaisena rajoittaa ilotulitteiden käyttöä myös muissa pohjoismaissa ilotulitteiden käyttöä on rajoitettu norjassa rakettien käyttö on on ollut kiellettyä yksityishenkilöiltä vuodesta kaksituhattayhdeksän lähtien sen sijaan muiden ilotulitteiden käyttö on siellä sallittua kieltoa perusteltiin sielläkin myös henkilövahingoilla ja tulipaloilla ruotsissa taas vaaditaan tänä vuonna ensimmäistä kertaa lupa kaikille ilotulitusraketeille joissa on keppi omasta puolestani kiitän hyvin valmistellusta kansalaisaloitteesta aktiivisia järjestöjä ja kannatan siinä esitetyin tavoin ilotulitteiden käytön rajoittamista uskon ettei ilotulitteiden käytön rajoittaminen estä juhlimasta myöskään uuttavuotta nyt on vain aika keksiä vaihtoehtoisia juhlintatapoja kuin ampua tuo kaksikymmentä miljoonaa taivaalle viime vuonna ilahduinkin kovasti espoon valinnasta jossa raketit korvasi lasershow kiitos

puhemies myös minä kiitän tästä kansalaisaloitteesta ja siitä että voimme käydä täällä eduskunnassa keskustelua aiheesta joka puhututtaa paljon ihmisiä niin eläinten omistajia kuin myös meitä kaikkia muitakin uudenvuoden aikaan

pidän tärkeänä että me muistamme myös ihmisen ja me muistamme vanhukset ja hoitolaitoksissa olevat koska ilotulitteilla on vaikutuksia myös heidän yöhönsä ja mielenrauhaansa on ollut jopa niitä öitä että vanhukset ovat luulleet että sota on syntynyt on tärkeää että käymme keskustelua myös eläinten hyvinvoinnista täällä on nostettu esiin kissat ja koirat eläinsuojelujärjestöt ovat vahvasti tätä aloitetta tukemassa nostaisin esiin myös linnut ja kaikki ne joita me emme välttämättä näe siellä metsiköissä kuin myös sitten nämä muut vaarat eli eli silmävammat ja ylipäänsä muutkin vammautumiset sekä myös sen että ilotuliteraketti kuten myös on lapsen käsissä vaarallinen on tärkeää että me muistutamme uudenvuoden aikaan suojalasien käytöstä sillä laseilla voidaan ennaltaehkäistä näitä vammoja mitä isot edellä sitä pienet perässä jos se aikuinen

ja keskustelemme ja käymme tämän tärkeän aiheen parissa monimuotoisen keskustelun täällä sitten voimme linjata niitä kantoja että mitä teemme jokaisella ihmisellähän on se järki siellä omassa kädessä että missä sitten ampuu niitä raketteja tulipalon vaara on myös omakotitaloasujilla on suuri vaara siitä että raketit lentävät sinne kattorakenteisiin

kiitos aloitteen tekijöille tässä on monia liittoja ja yhdistyksiä

hyvin laaditun aloitteen takana eli tarkoituksenahan ei ole kieltää ilonpitoa ja hauskanpitoa

kieltää ihmisiä juhlimasta esimerkiksi uuttavuotta venetsialaisten osalta ja rakettien osalta jo voisin vähän miettiä onko niitä pakko silloin ampua edustaja niikolle sanoisin sen että ampujien osalta suojalasit ovat olleet pakollisia jo vuodesta kaksituhattayhdeksän lähtien ja on erittäin hyvä että näin on kaikki niitä eivät tietenkään muista käyttää yleisön osalta on se ongelma että raketteja ammutaan toisia ihmisiä en enää lähde juoksulenkille uudenvuodenaattona koska olen kerran joutunut silmiäni suojelemaan rakettihyökkäyksen keskellä olen ollut kesäpalomiehenä ja muutenkin palokunnassa aikanaan töissä että sitäkin puolta on tullut katsottua ammattikäyttö on siis ok tehdään sitä ammattimaisesti annetaan ihmisten nauttia juhlista yhteisöllisyydestä lasershowt ja tämmöiset vaihtoehtoiset tavat mitä tuli tässä aikaisemmin

niitä kannattaa kyllä viedä eteenpäin ja kehittää eläimistä on jo mainittu se on tuotantoeläimille ja lemmikkieläimille iso iso riesa jos huumori sallitaan niin pikkulintujen osalta olen hieman jäävi mutta puolustan kyllä niidenkin oikeutta rauhalliseen elinympäristöön sitten kun asia siirtyy valiokuntaan niin jotta saatte sinne valiokuntaan vähän tunnetta mukaan kannattaa pyytää kuultavaksi vaikka muutama sellainen henkilö joka on menettänyt näkönsä esimerkiksi kaksitoista vuotiaana ja kysyä mitä mieltä hän on asiasta sitä mieltä että häneltä olisi saanut kieltää rakettien käytön silloin kun hän oli kaksitoista vuotias vai ollaanko hänen perustuslaillisia oikeuksiaan nyt sitten tämän aloitteen myötä liikaa rajoittamassa olisin ehkä ehkä taipuvainen siihen suuntaan että ihmisten terveys ja myös eläinten terveys menevät kuitenkin sellaisen ilonpidon edelle joka ei ole aivan välttämätöntä jota iloa voidaan muilla korvaavilla tavoilla tehdä ja jonka ammattilaiset voivat tehdä niin että riskit on minimoitu mahdollisimman pieniksi talouden puolesta tämähän on tuontitavaraa käytännössä kokonaan että siinä suhteessa tietysti jälleenmyyjillä

sesonkimyynti sitten vähenee

arvoisa herra puhemies ilotulittaminenhan on hyvin vanha perinne kiinassa jo han dynastian aikaan on tehty ilotulitteita ja tiettävästi marco polon mukana ruuti on tuotu sieltä eurooppaan ja täällä euroopassakin jo ihan keskiajalla on alettu sitten erilaisissa juhlallisissa yhteyksissä ilotulitteita käyttää suomessa erityisesti ilotulitus on vakiintunut uuden vuoden vastaanottamiseen liittyväksi perinteeksi kuten monessa muussa maassa ympäri maailman tässä on keskustelun aikana käytetty erittäin hyviä puheenvuoroja ja itsellenikin tämä turvallisuusargumentti on erittäin tärkeä ymmärrän hyvin että vaikkapa kaupunkien keskustoissa joissa uuttavuotta on viettämässä paljon väkeä ja toisaalta joissa sitten esimeriksi kaupunkien tarjoamat ammattimaisesti toteutetut ilotulitukset ovat todella näyttäviä niin voisi olla hyvinkin perusteltua ja niin kuin monet kaupungit ovat tehneet että rajoitetaan sitä yksityishenkilöitten ilotulittamista sitten mietin sitä että maaseudulla jossa taas ei ole toisaalta niitä suuria yleisöjä jotka voisivat sitten kohdata tätä ilotulittamisesta johtuvaa vaaraa ja toisaalta esimerkiksi maaseutumaiset pienet kunnat eivät järjestä isoja ilotulituksia niin oikein evätä sitten näiltä ihmisiltä tätä uudenvuoden viettoon jo hyvin pitkään liittynyttä perinnettä ja tapaa joka on siirtynyt sukupolvelta toiselle arvoisa puhemies todella haluan itsekin korostaa siis tätä ihmisten turvallisuusnäkökulmaa en osaa tässä sanoa että mikä on oikein tai väärin valiokunnan on varmasti tärkeää käydä tästä hyvä keskustelu tähän liittyy monenlaisia näkökulmia yksi näkökulma mikä tässä on aiemmissakin puheenvuoroissa noussut esiin on vaikkapa se että ilotulitteethan tulevat

kuitenkin mikä ihmistä on aina kiehtonut on siinä mukana niin mikäpä siinä perinteet voivat myös uudistua mutta mutta on kyllä totta että myös ilotulittaminen on perinne monelle perheelle ja tässä mielessä tätä on eduskunnan varmasti syytä tarkoin pohtia arvoisa puhemies vielä yksi näkökulma eduskunnassa on herättänyt kovaa kritiikkiä veikkauksen toiminta ja veikkaus on käsitykseni mukaan nyt vähentämässä voimakkaasti peliautomaattien määrää tämä tulee vaikuttamaan myös veikkausvoittovaroihin ja siihen kuinka paljon veikkausvoittovaroilla voidaan tukea esimerkiksi urheiluseuroja jotka tekevät äärimmäisen arvokasta työtä lasten ja nuorten liikuttamiseksi tämä on varmasti valtavan merkityksellinen kysymys seurojen toiminnan kannalta ja seurojen toiminnan kannalta pieni mutta kuitenkin merkittävä osa on ollut se että seurat ovat vastanneet tästä rakettimyynnistä ja nyt jos päädytään siihen mitä ehkä aistin tunnelmana täällä salissa että tätä ollaan kieltämässä kansalaisaloitteen

puhemies kansalaisaloite f kaksi ja f kolme luokkiin kuuluvien pyroteknisten tuotteiden käytön rajoittamiseksi on mielestäni hyvä ehdotus koska katson että sillä olisi enemmän myönteisiä kuin kielteisiä vaikutuksia haluan kiittää ennen kaikkea aloitteen laatijoita sekä myös allekirjoittaneita tästä varsin perusteellisesta kansalaisaloitteesta aloitteen eteen on todella nähty vaivaa tehty paljon selvitystyötä henkilökohtaisesti pidän ilotulitteiden katselusta ja todella varsin monissa perheissä joissa on lapsia ilo totta kai nauttia raketeista uutenavuotena sen takia niiden käytön rajoittaminen herättääkin ristiriitaisia tunteita

tästä huolimatta pidän aloitetta hyvänä koska se ei kuitenkaan lopeta uudenvuoden ilotulituksia ilotulituksia mahdollisesti muutoksen seurauksena yleiset ilotulitukset voivat jopa yleistyä ja jatkossakin nämä f yksi luokan tuotteet ovat sallittuja yksityiskäytössä kansalaisaloitteen listaamat ilotulitteiden haitat ovat ilmeisiä silmävammat ja muut haaverit eivät ole naurun asia ne ovat ennen kaikkea ihmisille ikäviä ja valitettavasti myös yhteiskunnalle tulee kuluerää monille eläimille vuoden vaihtuminen on paha painajainen ja tästä aiheutuu eläinten kärsimysten lisäksi omistajille vaivaa ja mahdollisesti myös kustannuksia ja ilotulitejätteen määrä sekin on tosiasia uutenavuotena myös alkoholi nostaa ilotulitteisiin liittyviä riskejä ja niihin liittyvien sääntöjen ja ja turvakäytäntöjen noudattaminen saattaa unohtua helpommin täällä on otettu esille että pitää käyttää suojalaseja ja noudattaa aikarajoitetta valitettavasti näistä lipsutaan ja sen takia pitää tehostaa sääntöjä itse asiassa jos ilotulitteisiin liittyviä sääntöjä olisi noudatettu menneinä vuosina paremmin niin paine rajoittaa niiden käyttöä olisi varmasti pienempi lähtökohtaisesti uudenvuoden vaihtumisen tulee olla ilon juhla niin ihmisille kuin eläimillekin ei niin että silmäklinikoilla on paljon työtä sen takia ja kiinastahan nämä ilotulitteet tulevat haluan nostaa yhden elävän esimerkin kun puhutaan eläimistä täällä on tullut esille että eivät ainoastaan koirat kissat hevoset tuotantoeläimet vaan myös luonnon eläimet kärsivät kun räiskytellään sattuu ja yksi vuosi tästä on joitakin vuosia aikaa meilläkin on kaksi akita koiraa lähdin iltapäivällä uudenvuodenaattona kävelemään koiralenkille ja oli tämä vanhempi koira mukana silloin kuinka ollakaan siellä naapurustossa lähti oikein tämmöinen kunnon raketti liikenteeseen ja mieletön räiskähdys koira pelästyi ihan suunnattomasti ja sen jälkeen se pelko on jatkunut aina kun on ollut joku pamaus että se ei ole vain se yksi kerta kun on uudenvuodenaatto vaan se pelko jatkuu monesti eläimellä sitten siitä eteenpäinkin jos on oikein pelännyt naapurin kanssa on kyllä ihan hyvät välit ettei sen puoleen mutta vielä kerran tämä kansalaisaloite on erittäin hyvä ja tiukennuksia pitäisi tulla olen tämän kannalla mutta ainakin on tärkeää että jos se ei mene läpi niin asioista keskustellaan ja että jotenkin saisi ihmiset noudattamaan niitä sääntöjä esimerkiksi sitä että uudenvuodenaattona kuuden ja kahden välillä kuudesta illalla kahteen yöllä niitä kuuluu sitten pamautella ja että suojalasit pitää olla valitettavasti näin ei aina ole todellisuudessa kiitos

arvoisa puhemies kuten aikaisemmassa puheenvuorossa edustaja heinonenkin totesi joissain suurissa kaupungeissa järjestetään sellainen kaupungin järjestämä yhteinen ilotulitus kuten omassa kotikaupungissani lahdessa on todella hieno ilotulitus aina uudenvuodenaattona kello kaksikymmentä sinne kokoontuu perheitä paljon ja yksinäisiäkin kaupungintalon puistoon katselemaan on todella hienoa ettei tarvitse omaa rahaa käyttää näihin ja näkee silti todella mahtavan ilotulituksen mutta on ymmärrettävää että joka kaupungilla ei ole tähän varaa eikä paikkaa missä tällaista järjestäisikään en lähtisi ihan kieltämään näitä ilotulitteita yksityishenkilöiltä pitää olla järki tietysti päässä ja valvonta että ei humalassa ammuta eikä niitä lapsille luovuteta ja suojalaseja käytetään siinä mutta en lähtisi kivaa ja perinteitä kieltämään omasta mielestäni kyllä tuntuu että uusivuosi ilman raketteja olisi kuin joulu ilman kinkkua tai joulukuusta että kyllä se kuuluu sitä lapsenakin aina odotti että niitä raketteja tulee ja ammutaan omatkin lapset tykkäsivät että kun uusivuosi tuli niin raketteja ammutaan pihalla en näe että mikään lasershow tätä korvaisi se on vähän keinotekoinen perinne sitten että ammuttaisiin jotain valoa taivaalle muuten kun ei tule pauketta eikä sellaista elävää räiskintää tätähän monien sukupolvien yli ollut ja toivon että tällainenkin jatkuu mutta tietysti pitää olla järki siinä päässä kuten edustaja auttokin tästä puhui että tämä on monelle nuorisourheilujärjestölle seuralle todella tärkeä tulonlähdekin meillä lahdessakin juniorikiekkoilijoitten vanhemmat ovat käytännössä joka paikassa myymässä näitä raketteja ja sitä kautta juniorikiekkoilu saa paljon rahaa ja varoja ja pystyy pyörittämään sitä ettei tarvitse vanhemmilta kerätä sitä rahaa kaikilla ei ole niin paljon laittaa omasta pussista pystytään tätä sitten siinä täällä puhuttiin silmävammoista ne ovat todella ikäviä tapauksia onneksi on suojalasikäyttöpakko mutta sitten kumminkin kun ajatellaan uudenvuodenyötäkin niin voi olla että ravintoloissa tapahtuu enemmän silmävammoja kuin siellä ulkona raketteja ampuessa sitten ajatellaan sähköpotkulautoja jotka ovat paljon lisääntyneet nykyään täällä voi vuokrata tuosta kadulta trampoliinit mistä tiputaan ja tälleen edustaja linden varmaan omassa puheenvuorossaan sitten kertoo kuinka paljon näistä tulee vammoja vuodessa eikä niitäkään ole kielletty eläimetkin niitä tietysti kerran vuodessa pelkäävät minulla oli oma koira minkä jo pennusta opetin

metelöihin meteliin ja räiskintään

välillä menee kieli solmuun elikkä omankin koirani opetin räiskintään ja kovaan meteliin ja paukkeeseen minä ostin starttipistoolin sellaisen lasten pistoolin ja leikin kautta sitten totutin aina kovempaan ja kovempaan ääneen niin että ei ole moksiskaan mihinkään meteliin eikä räiskintää eikä pamauksiin hän tottui siihen kun pennusta opetettiin

en siis kannata tätä kansalaisaloitetta vaikka hyvä tarkoitus tällä oli ja hyvä että tästä keskustellaan mutta en lähtisi suoraan nyt kieltämään näitä raketteja tällä hetkellä

arvoisa puhemies

uusivuosi jotkut loukkaantuvat ilotulitteista vakavasti kansalaisaloitteeseen on kirjattu perusteellisesti ilotulitteiden aiheuttamat silmävammat niitä on tapahtunut se täälläkin mainittu vuodesta kaksituhatta lähtien eli keskimäärin noin kaksikymmentäseitsemän potilasta vuodessa ja vammautuneista on peräti neljäkymmentäkaksi prosenttia alle kahdeksantoista vuotiaita lapsia ja nuoria valitettavasti esimerkiksi nämä määräykset suojalaseista eivät ole poistaneet näitä silmävammoja sen lisäksi ilotulitteet aiheuttavat eriasteisia palovammoja muun muassa ja surkein asia on se että aika harva uskoo että itselle voisi käydä niin että ilotulitteesta tulee vakava elinikäinen vamma joka sitten esimerkiksi nuoren rajoittaa loppuelämää muun muassa ammatinvalinnassa ja nyt pyydän anteeksi jo etukäteen kaikilta jonneilta seuraavasta lauseesta jossa totean että valitettavasti viina ilotulitteet ja jonnet eivät sovi yhteen ilotulitteet aiheuttavat myös vuosittain noin sata tulipaloa eli aivan halpaa ei ole myöskään omaisuuden osalta ja viimeisenä vaan ei vähäisimpänä tuon esiin eläinten kokeman stressin tästä taukoamattomasta paukkeesta uuden vuoden tienoilla joka vuosi koiria pelästyy karkaa omistajaltaan ja juoksee auton alle säikähtäessään toki voidaan aina kysyä miksi eläimet eivät ole sisällä silloin kun paukkuu mutta kun ei niitä voi pitää siellä monta päivää kun sitä pauketta jatkuu ja jatkuu ja epä älyllistä ajatella että koirat olisivat sisällä useita vuorokausia sitten on pakko nostaa esiin jo täällä kertaalleen esillä ollut ajatus siitä että miksi ihmeessä ihmisen pitäisi ampua rahaa taivaalle meillä on runsaasti niitä ihmisiä jotka kamppailevat jokapäiväisessä elämässään rahan riittävyyden kanssa mutta sitten käytännössä viimeisiä rahojakin ammutaan taivaalle jotta voidaan ilahduttaa lapsia eikö tätä voitaisi hoitaa järjestäytyneesti siten että kunnat yhteisöt tai seurat voisivat ilahduttaa ihmisiä ilotulitteilla siinä voittaisivat kaikki ei silmävammoja ja palovammoja ei tulipaloja ei karanneita koiria ja rajattu paukeaika ja rahan säästö tilanne olisi siis loistava arvoisa puhemies norja on muuten kieltänyt ilotulitteet näillä samoilla perusteilla jo vuonna kaksituhattayhdeksän ja silti he osaavat pitää hauskaa olen sitä useasti todistanut ominkin todistanut ominkin silmin kyllä ne norjalaiset vaan osaavat kävimme lakivaliokunnan kanssa matkalla norjassa ja on tässä kohtaa sanottava että heillä on muuten raiskauksestakin kolmen vuoden minimirangaistus mutta jotain tällekin asialle on tehtävä tehtävä tässä eduskunnassa ja toivon että jos se ei ole tämä kansalaisaloitteen hyväksyminen niin joku muu jolla näitä haittoja saadaan vähennettyä

puhemies minäkin haluan kiittää kaikkia kansalaisaloitteen allekirjoittaneita ja erityisesti niitä jotka ovat tehneet tämän tämän aloitteen tähän on harvinaisen pitkästi haettu haettu erilaisia perusteluja eri ryhmistä ja tässä on todella hyvää tietoutta meille kansanedustajillekin me emme suinkaan kaikki näitä lukuja ulkoa ulkoa osaa vaan päinvastoin edustaja rantanen toi hyvin esille tuon ensihoitajien näkökulman tuolta miten hän on arjessa nähnyt sen miten ihmiset loukkaantuvat minä itse ajattelin ottaa tämän eläinnäkökulman siksi että minulla on ollut koko ikäni koiria ja olen myös ratsastaja ja ja hevosenomistaja ja aika paljon viettänyt kesällä ja talvella aikoja maatiloilla joten tunnen vähän sitä eläintenkin tilannetta jota täällä oli hyvin käyty myös tässä aloitteessa läpi jos mietin esimerkiksi tässä katsoin hippoksen tilastoa niin suomessa on hevosta ja kuusitoistatuhatta hevostallia ja niiden läheisyydessä jos on pauketta niin on tosi haasteellista saada se tilanne rauhoittumaan hevonen ei ole sellainen eläin jonka voit viedä sisälle ja laittaa musiikkia päälle eli joudut järjestämään siellä tallissa erikoisjärjestelyt se alkaa siitä että viet hevoset ajoissa sisälle normaalia aikaisemmin järjestelet niille makupaloja laitat sinne musiikkia ja toivot että kukaan pöhlöpää nyt suorastaan ei tule siihen tallin nurkalle pamauttamaan koska siellä sitten hevoset telovat hyvin helposti itseään on saatu joskus mediasta lukea että ovat tulleet suorastaan läpi karsinoista ja aitauksista hevonen on myöskin sellainen että se saattaa olla monta päivää säikky vastaavissa tilanteissa ja sitten kun on tunteja esimerkiksi kun lapsi menee ratsastamaan niin hevonen saattaa sitten olla aika arka seuraavat päivät ja siinä voi tapahtua ihan mitä vain sitten itselläni kun on ollut koiria niin onneksi minulla on semmoinen tilanne että voin voin paeta me joka uusivuosi lähdemme koirien kanssa mökille siellä ei kuulu mitään en voi olla kotona koirien kanssa ne ovat aivan hermona meillä on siinä lähellä sellainen kenttä ja siellä koko yön tärisee niin paljon että meillä oikeasti kotona ikkunat tärisevät ei siellä kyllä itsekään pysty nukkumaan ja ja mietin sitä että kaupunkialueilla voisi voisi olla tietyt alueet jos tätä ei kokonaan rajoiteta missä saa ampua esimerkiksi joku kaupungin tietty puisto joka ei ole lähellä asuinrakennuksia silloin esimerkiksi koiranomistajatkin tietäisivät että siellä se tapahtuu ja siellä pysyttäisiin he osaavat sitten sitä vältellä mutta niin että se ei olisi kovin lähellä rakennuksia sitten taas maaseudulla ymmärrän että siellä ei kaikilla ole mahdollisuutta tähän niin siellä voisi olla tietyt suoja alueet näiden hevostallien tuotantoeläinsuojien lähellä tietysti se vaatisi aika paljon toimenpiteitä ja karttojen piirtelemistä jotenkin sitä miettii että eikö ihmisillä ole sen verran älliä että jokainen ymmärtäisi että oli mikä tahansa päivä kaikilla on työpäiviä ja muuta muutenkaan mennä ihmisten ikkunan alle hillumaan eikö voi mennä kauemmas eikö osaa suojata itseään mietin tätä holhoamista että en haluaisi ihmisiä holhota ja jotenkin toivoisin että ihmiset ottaisivat vastuuta näistä tekemisistänsä mutta minä minä en ole henkilökohtaisesti ihan valmis tätä kokonaan kieltämään näin tiukasti kuin tässä aloitteessa on vaikka olen todella erityisesti eläinten ja lasten puolesta tosi huolestunut mutta että olisi nämä tietyt alueet kaupunkialueilla missä saisi ampua ja sitten maaseudulla tiettyjä suoja alueita kyllä minä nyt ymmärrän että jos jollain on kymmenen hehtaaria peltoa ja metsää niin kyllähän hänen nyt täytyy voida omalla pellollaan se raketti ampua etten minä sitä lähtisi kieltämään kieltämään mutta kiitos vielä aloitteen tekijöille tämä on erittäin tärkeä tärkeä aihe ja toivon että valiokunnassa tähän perehdytään hyvin

hämmentää tässä keskustelussa nyt kyllä ennen kaikkea se että kokoomus esittää itsensä usein liberaalipuolueena mutta nyt täällä ovat useat kokoomuksen edustajat olleet rajoittamassa perheiden oikeutta päättää mihin he voivat rahansa kuluttaa ja miten he voivat uuttavuotta juhlia on aivan selvää että kaikkea ei saada turvalliseksi koskaan vaikka me tekisimme täällä minkälaisia päätöksiä mutta on hyvä tiedostaa että ilotulitteet ovat oikein käytettyinä turvallisia samoin on hyvä tiedostaa että jo nykyisellään kunnilla ja kaupungeilla on oikeus päättää ja rajoittaa ilotulittamista kuten äskeisessäkin puheenvuorossa esille otettiin niin tällaiset rajoitteet ovat kyllä paikallaan monestakin syystä itse kuitenkin katson että kuusikymmentäneljätuhatta ihmistä ei voi viedä iloa yli viideltä miljoonalta ja siksi näen että tämä aloite tulee määrätietoisesti hylätä myös pelottaa tässä keskustelussa se ajatteleeko kukaan aivan aidosti maaseudun lapsia kerrotaanko lokan kylässä lapsille uudenvuodenaattona että nyt ajetaan kahdeksankymmentä kilometriä sodankylään ilotulitusta katsomaan ja sen jälkeen sieltä takaisin tai sevettijärvellä että edessä on kolmensadan kilometrin edestakainen automatka että lapset pääsevät ivalon kuntakeskukseen katsomaan ilotulitusta edustaja lehto otti hyvin esille että koirat tulee myös opettaa näihin ääniin koviin paukauksiin yllättäviin ääniin ja se on kyllä omistajien vastuulla keskustelussa tuli myös esille että nyt nykyisellään alle kahdeksantoista vuotiaita loukkaantuu mutta on hyvä muistaa että ilotulitteet ovat jo nyt kiellettyjä alle kahdeksantoista vuotiailta mikäli meillä tulee se täyskielto niin itse ainakin kun muistelen itseäni kaksitoista vuotiaana olisin mennyt sinne autotalliin ja rakentanut ne omat ilotulitteeni ja paukaukseni koska fakta on se että varsinkin pienille pojille omakohtaisesta kokemuksestani nämä ovat äärettömän tärkeitä ei hyvät kollegat viedä iloa suomalaisilta perheiltä ja suomalaisilta lapsilta ja pidetään mielessä ne maaseudun

arvoisa puhemies en lähtenyt pyytämään vastauspuheenvuoroa edustaja lehdon puheenvuoroon vaikka hän vähän sellaista kerjäsikin koska oli tämä varsinainen puheenvuoro pyydettynä en tiedä tuotanko hänelle tai kenellekään muullekaan pettymystä pettymystä kun en suhtaudu tähän asiaan kovin kaavamaisesti tai jyrkästi puolelta tai puolelta minusta täällä on kuultu

edustajakollegoiden toimesta hyviä puheenvuoroja joissa on valotettu tämän asian moninaisuutta vaikka on vakavasta asiasta kysymys sanoa että kun keväällä olin ensimmäistä kertaa kansanedustajaehdokkaana pitkän työuran jälkeen ja tapasin varmaan yli sadassa tilaisuudessa tuhansia ihmisiä niin en saanut erityistä evästystä eduskuntatyöni varalta siihen kysymykseen miten pitäisi suhtautua ilotulitteisiin moneen muuhun asiaan kyllä tuli evästyksiä

tietysti oma työkokemukseni sairaaloissa puhuu vahvasti sen puolesta että näitä vammoja tulee edelleen liikaa tässä on minusta monipuolisesti tätä asiaa tarkasteltu toisella puolella ovat nämä vammat erilaiset häiriöt joita aiheutuu eläinten kärsimykset kulut joita tähän liittyy ympäristön roskaantuminen sitten jo sana ilotulitteet tietynlainen yhteisöllinen kokemus jolla on pitkät perinteet ja sitten erot myös maaseudun ja kaupungin välillä niin kuin tässä tässä on tullut esille tälle kiina kortille en tässä nyt panisi erityistä painoa että nämä nyt sitten niin suurta kauppataseen alijäämää meille aiheuttaisivat että se olisi tässä erityinen argumentti toivon että tämä aloite saa asianmukaisen käsittelyn niin kuin varmasti tulee saamaan olen enempi rajoittamisen kannalla mutta en kokonaan kieltämisen kannalla varmasti me monipuolisesti tämän käymme läpi ja sitten teemme täällä viisaita ratkaisuja

tässä keskustelussa on tullut tärkeitä argumentteja jo paljon en niitä ryhdy toistamaan totean vain sen että ensinnäkin tässä kansalaisaloitteessa ei esitetä kaikkien ilotulitteiden käytön kieltämistä yleisestä kansalaiskäytöstä vaan vain luokkien f kaksi ja f kolme jolloin sitten nämä ikään kuin tulivoimaltaan tai miten sen ilmaisisi kevyimmän luokan yksi luokan tulitteet jäisivät kuitenkin sitten myyntiin mielestäni aloite on erittäin perusteltu siihen en ota kantaa tulisiko rajoitusten joita sinänsä kannatan olla just jetsulleen ne mitä tässä kansalaisaloitteessa esitetään vai jotenkin toisella tapaa muotoiltuja mutta mielestäni se että meillä joka vuosi tapahtuu vahinkoja tulee vammoja ja esimerkiksi silmävammoista kolmasosa tulee lapsille ja nuorille alaikäisille ihmisille mikä vaikuttaa heidän koko tulevaan elämäänsä tarkoittaa että näihin asioihin pitää suhtautua vakavasti mielestäni kaupungeissa on täysin perusteltua se että ilotulitukset kuuluvat kaupungin vastuulle mitä tulee sitten maaseutuun niin mielestäni voisi ajatella esimerkiksi sellaista että erillisen luvan kanssa voisi sitten osoitettuaan sen että ymmärtää turvallisuusnäkökohdat saada erillisellä luvalla oikeuden käyttää muitakin kuin näitä f yksi luokan tulitteita jolloin sitten olisi helpompaa varmistaa se että ne ihmiset jotka ilotulitteita käyttävät oikeasti ymmärtävät ne riskit myöskin kaupungeissa mielestäni varteenotettava vaihtoehto on erityisesti ympäristön ympäristön säästämiseksi selvittää myöskin näitä vaihtoehtoja kuten kuten

tässä keskustelussa moni on vedonnut siihen että kyse olisi perinteestä tsekkasin juuri netistä että kansanedustajien keski ikä on neljäkymmentäseitsemän vuotta ehkä siinä ikäluokassa tämä on ollut jo omassa lapsuudessa melko yleinen tapa mutta voin kyllä sanoa että ei minun lapsuudessani vielä ollut mitenkään yleistä että tavalliset ihmiset olisivat ostaneet ilotulitteita ja ja räiskineet niitä sitten kaupungin ilotulitus esimerkiksi tampereella kyllä oli mutta tämä perinne on nyt

arvoisa herra puhemies aloitteena kansalaisaloite on tervetullut herättämään

näin voi sanoa että koira ja hevosharrastajana tähän on aina törmännyt uutenavuotena edustaja meri täällä hyvin kuvasi sitä mitä se voi aiheuttaa pahimmillaan sanoisin kuitenkin että

perinnöllisesti paukkuarka koira ei koskaan opi sietämään pauketta ja on erityisesti palveluskoiraharrastuksessa merkittävä asia että koira ei saa olla paukkuarka siellä jalostuksella pyritään ehkäisemään sellaisen perinnöllisen taipumuksen siirtymistä polvelta polvelta toiselle joka tapauksessa meillä tällä hetkellä ilotulitteiden osalta on tiettyjä aikarajoja ja ainakin omalta kohdaltani elämään vielä kuuluivat hevoset niin kyllä ne talliin vietiin hyvissä ajoin ennen kello kahdeksaatoista kun tiedettiin että ei naapuruston pieniltä pojilta taikka tytöiltä sitä kellonajan edellytystä suinkaan aina voinut vaatia vaan kyllä se räiske alkaisi jo aika aikaisin on kyläyhteisöjä missä erittäin oivallisesti ollaan pystytty hyödyntämään se että siellä perhekeskeisesti pidetään joku tapahtuma jossakin kohtaa kyläyhteisöä ja sinne sitten kokoonnutaan se on sen kyläyhteisön hieno tapahtuma uutenavuotena kun sinne jo alkuillasta kokoonnutaan ja sinne viedään ne omat ilotulitteet ja ne kenellä siihen ei ole mahdollisuutta voivat nauttia siitä yhteisöllisyydestä no se on ehkä kaukaa haettu hyvä esimerkki kuinka tämä asia pitäisi hoitaa kunnilla on se oma mahdollisuutensa rajoittaa ja toivoisinkin että kun tätä aloitetta käsitellään varmasti eduskunnan käytänteitten mukaan arvokkaasti ja perusteellisesti niin tässä ei ehkä edettäisi vielä kokonaiskieltoihin ne haittatekijät joita tähän aloitteeseen ollaan kirjattu ovat kiistattomia enkä minä sulkisi täältä kissoja tai muitakaan eläimiä pois me helposti pysähdymme tähän koira ja hevoskeskusteluun mutta kyllä meillä on muitakin lemmikkejä ja ja hyötyeläimiä jotka tästä kärsivät toivoisin että tässä yhteydessä voitaisiin tätä tarkastella kuitenkin niin että täältä hallitukselle lähtisi tiukka evästys sen suhteen että lainsäädäntöä kehitettäisiin niin että

kuntien osalta tulisi tehtäväksi tai sitten muutoin tuotaisiin esille että ei ole soveliasta eikä tietenkään mahdollistakaan ilotulitteita jotka ovat kovaäänisiä eläinsuojien välittömässä läheisyydessä käyttää uskon että kun tätä asiaa katsotaan aivan normaalisti niin jossakin kohtaa sitten myös urheiluseurat arvoisa puhemies tulevat reagoimaan siihen että mitenkä se meidän tuloutus sitten ilotuliterakettien myynnistä kuka sen korvaa no aina on häviäjiä ja ja voittajia kun lainsäädäntöä tehdään mutta tämä on monimuotoinen kysymys kuinka paljon iloa tuodaan paljonko paljonko voidaan muutoin järjestää sitä yhteisöllisyyttä ja ja mikä on se historia ja kuinka paljon tässä on perinteitä itse osaltani muistan valitettavasti muutamia ikätovereitani jotka menettivät peukalon taikka silmä vammautui kun ei ollut vielä varaa ostaa niitä ilotulitteita vaan sitten siellä autotallissa puuhasteltiin niitä omia pommeja joilla sitten tuotiin väriä siihen uudenvuoden vastaanottoon arvoisa puhemies toivon kuitenkin perusteellista ja ja hyvää keskustelua tästä ja toivon että mietintö tulee tänne saliin ja siinä muodossaan että tämä eduskunta voisi yhtyä siihen se olisi rakentava ja eteenpäinvievä niin että meillä lemmikkien ja hyötyeläimien osalta voitaisiin huomioida tulevaisuudessa vielä vastuullisempi ilotulitteiden käyttö

kiitän kaikkia tämän aloitteen valmisteluun osallistuneita järjestöjä ja ja ihmisiä ja sen allekirjoittaneita koska pidän tätä erittäin tarpeellisena ja hyvänä aloitteena ja toivon että se saa myönteisen käsittelyn ja johtaa myöskin tulokseen tämähän ei ole mikään täyskieltolaki kyllä turvallisesti organisoidut ilotulitukset edelleenkin jatkuvat ja me voimme kaikki nauttia niistä mutta tämä on sitä joka lisää meidän kaikkien turvallisuutta ja ja hyvinvointia unohtamatta myöskään eläinten hyvinvointia kiitän edustaja myllykoskea joka oli ainoa joka mainitsi kissat koirat ja hevoset ovat tärkeitä mutta olisin mielelläni jos edustaja kärnä olisi salissa salissa kysynyt häneltä neuvoja siihen mitenkä kissoja koulutetaan hyväksymään ja kestämään tällaisia paukutteluja mutta jääköön toiseen kertaan hyvä aloite kiitos

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö kaksitoista nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö kaksitoista kautta kaksituhattayhdeksäntoista valtiopäivät käsittelee hallituksen esitystä kuusikymmentäneljä kautta kaksituhattayhdeksäntoista valtiopäivät esityksessä ehdotetaan useita toisiinsa liittymättömiä työeläkelainsäädännön muutoksia jotka täydentävät ja täsmentävät vuoden kaksituhattaseitsemäntoista alusta voimaan tullutta työeläkeuudistukseen liittyvää lainsäädäntöä esityksessä ehdotetut muutokset liittyvät sairausvakuutuslain työtulouudistukseen viimeisen eläkelaitoksen määräytymiseen työkyvyttömyyseläkeratkaisun neuvottelumenettelyyn työeläkevakuuttamisen laiminlyöntiin ja eläkkeeseen oikeuttaviin työansioihin työeläkelakien mukaiseen takautumisoikeuteen raideliikennevastuulain mukaiselta toimijalta terveydentilatietojen saamiseen eläkeasian käsittelyä varten sekä eläketurvakeskuksen kustannusosuuksien määräytymiseen ehdotetut muutokset ovat pääosin toimeenpanoa selkeyttäviä esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkelakien säännöksiä siitä miten oikeus eläkkeeseen lasketaan palkattomilta jaksoilta joiden aikana henkilö on saanut sairaus tai vanhempainpäivärahaa tai kansaneläkelaitoksen maksamaa kuntoutusrahaa muutosten taustalla on vuoden kaksituhattakaksikymmentä alusta voimaan tuleva sairausvakuutuslain työtulouudistus sen myötä nykyinen työtulon käsite poistuu ja päivärahaetuus perustuu jatkossa hakijan vuosituloon voimassa olevan työeläkelainsäädännön mukaan eläke karttuu sen työtulon perusteella joka on ollut päivärahaetuuden perusteena työtulouudistus vaikuttaa tulevan ajan eläkkeen perusteena oleviin tuloihin sekä siihen miten eläkettä karttuu palkattomilta ajoilta esityksen oikeus eläkkeeseen näiden etuuksien ajalta lasketaan sairausvakuutuslain mukaisen vuositulon perusteella oikeus eläkkeeseen edellyttää että vuosituloon sisältyy vähintään työntekijän eläkelain vakuuttamisvelvollisuuden alarajan verran palkkatuloa tai yrittäjätuloa jotta muutos ei lisäisi työeläkemenoja muutetaan samalla kertoimia joiden avulla määritetään vuositulon painoarvo eläkkeen laskennassa työeläkelakeihin tehtävät muutokset nostavat hieman keskimääräisiä eläkekarttumia pienimpiä päivärahoja saavilla ja laskevat eläkekarttumia hieman suurempia päivärahoja saavilla nykylain mukaan laskettuun eläkekarttumaan verrattuna

sellaisissa tilanteissa joissa työnantaja on järjestelmällisesti laiminlyönyt velvollisuutensa ottaa työntekijälleen eläkevakuutus ja työntekijä on tiennyt laiminlyönnistä ja omalla toiminnallaan mahdollistanut laiminlyönnin työntekijä on näissä tilanteissa myös itse välttänyt työntekijän työeläkevakuutusmaksun maksamisen säännöksen tavoitteena on torjua harmaata taloutta työntekijän eläkelakeja ehdotetaan muutettavaksi siten että osakkaalle maksettava työpanokseen perustuva osinko luetaan vuodesta kaksituhattakaksikymmentäyksi lähtien eläkkeen perusteena olevaan työansioon säännös tuo eläkkeen perusteeksi sellaisen osakeyhtiön ja osuuskunnan osakkeille tai osuuksille jakaman osingon ja ylijäämän johon sovelletaan tuloverolain säännöksiä muun kuin osakkaan työpanokseen perustuva osinko katsotaan jo nykyisinkin työntekijän eläkelakia sovellettaessa eläkkeen perusteena olevaksi olevaksi työansioksi jonka työpanoksesta on kysymys vastaava muutos ehdotetaan tehtäväksi myös sairausvakuutuslakiin valiokunta pitää ehdotettua muutosta perusteltuna muutoksen jälkeen työpanososinkoja käsiteltäisiin nykyistä yhdenmukaisemmin koska niitä kohdeltaisiin samalla tavalla verotuksessa sekä työeläkelainsäädännön ja sairausvakuutuslain soveltamisessa valiokunta toteaa että työeläkelakien mukaan vakuutetaan työntekoa ja työstä saatu ansiota lähtökohtaisesti kaikki työnteon perusteella maksettavat vastikkeet otetaan eläkkeen perusteena huomioon työpanososinko perustuu työntekoon eli se on työstä maksettavaan vastikkeeseen verrattava suoritus joka maksetaan osingon muodossa valiokunta katsoo ettei ole perusteita sille että yksittäinen työntekoon perustuva suoritus jää työeläkevakuuttamisen ulkopuolelle hallituksen esityksen vaikutusarviointien mukaan työpanokseen perustuvien osinkojen katsominen vastikkeeksi työstä ja lukeminen mukaan eläkkeen perusteena olevaan työansioon laajentaa työeläkelakien piiriin kuuluvien suoritusten alaa nykyisestä ja kasvattaa vakuutettavaa palkkasumma valiokunta korostaa että työntekijän eläkelakeihin ehdotettu säännös työpanososingon lukemisesta eläkkeen perusteena olevaan työansioon koskee vain henkilöitä jotka kuuluvat kyseisten lakien soveltamisalaan yrittäjän eläkelain soveltamisalan piirissä olevalle yrittäjälle maksettu työpanokseen perustuva osinko ei ole jatkossakaan työntekijän eläkelain mukaista ansiota yrittäjällä tarkoitetaan yelin mukaan henkilöä joka tekee ansiotyötä olematta työsuhteessa tai virka tai muussa julkisoikeudellisessa suhteessa työeläkelainsäädännön näkökulmasta henkilö tekee aina työtä joko yrittäjänä tai palkansaajana ehdotetuilla muutoksilla ei ole yelin soveltamisalaan kuuluvalle yrittäjälle maksettavan työpanososinkoon valiokunta pitää tarkoituksenmukaisena että esityksessä ehdotetaan täsmennettäväksi työeläkelakien säännöksiä jotka koskevat eläkelaitoksen oikeutta saada terveydentilaa koskevia tietoja eläkeasian ratkaisemista varten pääsääntönä on kuitenkin jatkossakin että hakija toimittaa ensisijaisesti itse terveydentilaansa koskevat tiedot työeläkelakeihin ehdotetaan myös lisättäväksi säännökset tietojen luovuttamisesta eläkelaitoksen ja raideliikennevastuulain mukaisen korvausvelvollisen välillä esityksessä ehdotetaan myös täsmennettäväksi työeläkelakien säännöksiä eläkkeen hakemisesta siten että eläkettä on haettava eläkelaitokselta hakemuksella jossa on eläketurvakeskuksen vahvistama eläkeasian ratkaisemisen kannalta tarvittava tietosisältö valiokunta toteaa että jos eläkehakemuksissa on tarkoitus joiden voidaan katsoa olevan perustuslakivaliokunnan tarkoittamalla tavalla arkaluonteisia on perustuslakivaliokunta kiinnittänyt erityistä huomiota siihen että arkaluonteisten tietojen käsittely on syytä rajata täsmällisillä ja tarkkarajaisilla säännöksillä vain välttämättömään valiokunta ehdottaa että ensimmäisen lakiehdotuksen sadattaensimmäistä pykälää toisen lakiehdotuksen yhdeksättäkymmenettäensimmäistä pykälää kolmannen lakiehdotuksen kahdeksattakymmenettäkuudetta pykälää neljännen lakiehdotuksen sadattakolmatta pykälää ja viidennen lakiehdotuksen sadattakuudetta pykälää muutetaan niin että hakemuksen tietosisältö rajataan eläkehakemuksen ratkaisemisen kannalta välttämättömiin tietoihin valiokunnan mietintö yksimielinen

puhemies sosiaali ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja edustaja vehviläinen kattavasti esitteli sekä tämän hallituksen esityksen että myöskin valiokunnan kannan koskien näitä työeläkelakien yksityiskohtia arvoisa puhemies minulla ei ole suoranaista huomautettavaa itse näihin yksityiskohtiin yhdyn myöskin omalta puoleltani noihin valiokunnan kannanmuodostuksiin sen sijaan voin varmaan ilahtuneena todeta sen että nyt valiokunnalla on mahdollisuus ja aikaa tarttua toiseen kysymykseen josta on myöskin lakialoite olemassa siellä valiokunnan pöydällä kymmenen kansanedustajan allekirjoittama lakialoite koskien työeläkeindeksien muuttamista tässä suhteessa haluaisin todeta sen seikan kun käsittelemme työeläkejärjestelmää eli sitä mistä edustaja vehviläinen juuri esitteli valiokunnan kannan että työeläke on suomessa ja se täytyy nyt tunnistaa ainoa lakisääteinen vanhuuseläke meillä usein on harhainen keskustelu kun me täällä salissa käymme keskustelua nytkin esimerkiksi kansaneläkkeen ja takuueläkkeen korottamisesta ja nostamisesta siihen on paine se täytyy tehdä hienoa se on hallitusohjelmassakin ja myöskin näissä budjettiesityksissä mukana mutta kansaneläke ja takuueläke eivät ole vanhuuseläkkeitä suomessa vaan perusturvaa kahdeksankymmentä prosenttia täyttä kansaneläkettä saavista ihmisistä on alle kuusikymmentäviisi vuotiaita yhdeksänkymmentäkahdeksan prosenttia yli kuusikymmentäviisi vuotiaista suomalaisista saa työeläkettä se on siis se lakisääteinen vanhuuseläke

siinä suhteessa toivon että valiokunta paneutuu tähän asiaan huolella siinä lakialoitteessa on on ehdotus puoliväli indeksistä ja sen toteuttamisesta kymmenen vuoden määräajalla kymmenen vuoden päästä sen hintavaikutus meidän eläkejärjestelmäämme on yksi miljardi euroa eläketurvakeskuksen laskelmien mukaan niistä me näemme sen että se itse asiassa ei olennaisesti vaikuta niihin kertymiin miten eläkerahastot kasvavat ne kasvavat keskimäärin kahdeksan miljardia euroa vuodessa ovat sen tehneet kaksikymmentäviisi vuotta

herra puhemies itse esitys on on laajasti kannatettu niin kuin valiokunnan puheenjohtaja esitteli esitteli sen tuossa edellä mutta kun edustaja kiljunen laajensi tätä kaiken kaikkiaan nyt koskemaan työeläkettä saavia eläkeläisiä niin niin tietysti ei voi olla palaamatta siihen vapun puheeseen jossa nykyinen pääministeri rinne lupasi ihan jokaiselle suomalaiselle alle tuhatneljäsataa euroa eläkettä saavalle sata euroa puhtaana käteen ja aika moni eläkeläinen muuten uskoi tämän lupauksen ja vielä äänestämään sosiaalidemokraatteja ja takaamaan sen että rinteestä tuli pääministeri mutta kuinkas sitten kävikään rinteen hallitus on antamassa eläkeläisille kymppejä jos sitäkään kokoomus kannattaa takuueläkkeen korotuksen jatkamista niin kuin teimme viime kaudellakin keskustan kanssa hallituksessa useamman kerran korotimme takuueläkettä ja on oikein että sitä korotetaan myös tällä hallituskaudella ja kansaneläkkeeseen tehdään nyt pieni kolmenkymmenenneljän euron

tähän tilanteeseen ja nyt sitten pääministeri rinne on vielä esittänyt että voisi leikata muiden eläkkeensaajien eläkkeitä korjatakseen tätä hänen tai täyttääkseen tätä hänen vappulupaustaan että työeläkejärjestelmän sisältä irrotettaisiin jopa kolmesataa miljoonaa

pitkämielinen ymmärrän tarpeen keskustella laajemmin eläkepolitiikasta mutta hillitkää itseänne

kuten totesin edustaja vehviläisen esittelemä asia koskien työeläkejärjestelmän detaljiuudistuksia on hyvä ja kannatan sitä vahvasti mutta edustaja heinosen puheenvuoro oli kiintoisa ja olen todella ilahtunut että edustaja heinonen on ottanut vakavasti tämän vappusatasasian kutsutte sitä vappusataseksi kysymys oli siis sadan euron korotuksista alle tuhannenneljänsadan euron eläkkeisiin hienoa että te kannatatte sitä olette sen takana

puheenjohtaja äsken esitteli siitä järjestelmästä joudutaan ottamaan ja pitääkin ottaa rahaa näihin pienimpiin eläkkeisiin pitääkin ottaa automaattisesti ne rahat on kerätty suomen lakien mukaan tietysti vuodesta yhdeksänkymmentäviisi asti erittäin kiihtyvästi eläkkeisiin ne ovat eläkevarantoa ne ovat ne rahat joita käytetään eläkkeisiin miksi me säilömme tämmöisen kultamunan jonnekin ulkomaille valtaosa rahoista kaksisataayksitoista miljardia on siirretty ulkomaille

naiset jotka eivät pystyneet hyötymään perhevapaista ennen kaksituhattaviisi vuotta että sitä voitaisi hieman subventoida te sanotte että tätä rahaa ei ole olemassa pelkät asiakashyvitykset eläkeyhtiöistä jotka finanssivalvonnan mukaan itse asiassa ei nyt laitonta toimintaa mutta eivät vastaa sitä tarkoitusta mikä eläkerahoilla on kolmesataa miljoonaa euroa joka vuosi te sanotte että ei ole euron euroa rahaa siellä yksi pilkku neljä miljardia euroa käytetään parhaillaan joka vuosi sijoitusrahastoihin kun tämä voitaisi käyttää suoraan indeksirahastoon ei tarvitse sijoitusneuvontaa ollenkaan tuhlataan eläkerahoja yksi pilkku neljä miljardia hallintokulut meidän eläkejärjestelmässä ovat viisisataa miljoonaa euroa tarpeetonta maailmassa ei ole kuin yksi ainoa maa jossa on useita lakisääteistä tehtävää hoitavia työeläkerahastoja tämä on tuhlaava järjestelmä enkä puhu johdon palkkioista tässä yhteydessä ollenkaan senkin te tiedätte järjestelmä on tuhlaava ja siinä on valtavat voimavarat jossa eläkkeensaajien rahoja eli eläkerahoja käytetään hukkaan

räjähdysmäistä kasvuaan kuivatamme kansantalouden ulkomaille parasta halvinta ja elvyttävää politiikkaa edustaja heinonen on eläkkeiden nosto kiitos että te kannatatte sitä
arvoisa herra puhemies sosiaali ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja vehviläinen esitteli hyvin tämän meidän valiokuntamme mietinnön tässä esityksessähän ehdotetaan muutettavaksi työntekijän eläkelakia yrittäjän eläkelakia maatalousyrittäjän eläkelakia merimieseläkelakia julkisten alojen eläkelakia eläketurvakeskuksesta annettua lakia työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annettua lakia ja sairausvakuutuslakia muun muassa työeläkelakeihin ehdotetaan tehtäväksi vuoden kaksituhattaseitsemäntoista eläkeuudistukseen liittyviä teknisluonteisia täsmennyksiä täällä aloitettiin hyvä keskustelu ylipäänsä eläkkeistä ja ja pieneläkeläisten asemasta ja kyllä perussuomalaiset myös muistuttavat tästä rinteen vappusatasesta me toivomme todellakin että te käynnistätte tämän teidän hallituskirjauksenne mukaisen työn pieniin työeläkkeisiin puuttumisesta ja katsomisesta nythän te ette anna mitään alle tuhannenneljänsadan euron eläkkeille ja että nämä korotukset mitä kansaneläkkeeseen ja takuueläkkeeseen tulee koskettavat

mutta tähän edustaja kiljusen kertomaan lakialoitteeseen olette tehnyt eläkkeisiin liittyvän lakialoitteen ja jos oikein kuulin kymmenen allekirjoitusta siinä on on hieno asia että kansanedustajat tekevät täällä lakialoitteita toivoitte että se otetaan sosiaali ja terveysvaliokuntaan olisi toivottavaa ja hieno asia jos lakialoitteeseen saisi aina sen allekirjoitusta koska silloin lakialoite lähtee ministeriöön lausunnolle ja ministeriö antaa myös siihen kantansa eli näitä vähemmän allekirjoitettuja lakialoitteita harvemmin sellaisinaan siellä valiokunnassa käsitellään tai toki niitä voi sitten tuoda ja vaikkapa äänestyksen kautta yrittää saada sinne minun mielestäni lakialoitteet tulisi käsitellä nythän meillä on tilanne että esimerkiksi kansalaisaloitteet pääsevät pääsääntöisesti aina valiokuntien käsittelyyn ja taitavat päästäkin kaikki mutta kansanedustajan lakialoite ei välttämättä saa sitä se yli sadan kansanedustajan allekirjoitus toki se on iso työ saada ja ja saada enemmistö aloitteen kannalle mutta silloin kun on aihe hyvä yleensä kansanedustajat myös sen täällä allekirjoittavat tai kuka sitten mistäkin tahdosta mutta eläkeläisten asia on meille kaikille yhteinen ja on tärkeää että me katsomme puolueesta riippumatta pieneläkeläisten etua erityisesti haluan nostaa esiin kyllä ne pienituloiset pientä työeläkettä saavat naiset ikääntyneet ihmiset ja sen tilanteen mikä siellä kodissa on jos esimerkiksi puoliso kuolee ja tulee tilanne että ykskaks onkin leski tai että puoliso joutuu vaikkapa hoivakotiin

esittelin tuon mietinnön äsken erittäin tarkasti myös sen takia että silloin kun tämä asia oli lähetekeskustelussa täällä ministeri pekonen sai moitteita siitä että hän ei ollut esittelemässä tätä asiaa ja käytiin vähän voisinko sanoa pikkuisen ehkä sekavahkokin keskustelu että mistä tässä asiassa on kysymys niin sanon sen että siksi niin perusteellisesti äsken sen tein mutta sitten menen kahteen kohtaan vielä jos puhemies sallii ensinnäkin totean että täällä on tänä syksynä todellakin sosiaali ja terveysvaliokunta käsitellyt tämän takuu ja

nostamisen ja se koskettaa eläkkeitä sinne aina tuhanteenkolmeensataan euroon asti kuten hyvin eläkeasioista perillä oleva edustaja kiljunen toi esille meillä todellakin on kaksi erillistä järjestelmää tai oikeastaan kolme kansaneläkejärjestelmä takuueläkejärjestelmä työeläkkeet ja kysymys on se että miten me pystyisimme katsomaan myös niitä pienimpiä työeläkkeitä koska me hyvin ymmärrämme sen että myös ne ovat pieniä on niin kohtuuttomia maksuja myös palveluitten osalta varsinkin jos on paljon sairastava sen takia ainakin henkilökohtaisesti ja me keskustassa ymmärrämme tämän keskustelun myös näitten pienten työeläkkeitten osalta haluan myös todeta sen että hallitusohjelmaan on tehty kyllä hyvin selkeä kirjaus ja jos sopii niin siteeraan sitä nopeasti tässä

haluan keskustan kantana tuoda esille että minusta olisi hyvä kun tässä on käyty myös julkisesti aika ristiriitaista keskustelua tästä tematiikasta että tämä selvitys tehtäisiin aika tavalla nopeasti jotta me tietäisimme onko tämä mahdollista vai eikö tämä ole mahdollista

antamatta se olisi minusta semmoinen konkreettinen teko joka pitäisi tänne äkkiä saada ja jolla kohtuullistettaisiin näitä asiakasmaksuja muutakin voidaan tehdä mutta sen otan tässä esimerkkinä

arvoisa herra puhemies arvostamani edustaja kiljunen tuntee eläkejärjestelmän todella hyvin ja välillä on hyvinkin syvällisesti perehtynyt siihen hän saattaa olla jopa puolueensa johtavia eläkeasiantuntijoita siinä mielessä edustaja heinosenkin on välillä ehkä syytä kuunnella edustaja kiljusta esimerkiksi äsken edustaja kiljunen totesi sitä ei ole mahdollistakaan toteuttaa että sitä ei olekaan tulossa ihmettelen siinä mielessä että kun katsotaan tätä teidän sosiaalidemokraattista korporatiivista puolueapparaattia niin se vaaleissa lupasi että vappusatanen tulee ja ihmiset uskoivat tähän minä uskon kimmo kiljuseen kun hän tuossa totesi että että sitä ei nyt olekaan tulossa haluaisin tähän selvityksen että mistä se sitten kiikastaa miksi tätä vappusatasta ei anneta miksi ihmisten luottamus tältä osin petetään haluaisin tästä semmoisen pitkällisen selvityksen ja uskon edustaja kiljusen ammattitaitoon tässä asiassa hän varmasti pystyy kyllä kuvaamaan omalta kantiltaan tämän miksi sosiaalidemokraattinen puolue ei tätä asiaa aja onko eläkeläiset unohdettu onko ne ihmiset unohdettu ketkä luottivat teihin hyvin vahvasti viime eduskuntavaaleissa tämä vappusatanen oli kuitenkin aivan keskeinen osa teidän vaaliohjelmaanne nyt sitä ei ole tulossa kuten edustaja kiljunen sanoi

koko ajan

tätä puheenjohtaja vehviläisen esittelyä hyvänä mutta kun tässä nyt on keskusteltu hivenen laajemminkin nimenomaan näistä pienistä työeläkkeistä ja niissä olevista ongelmista niin olen vakuuttunut siitä että edustaja kiljunen olisi ne jo hoitanut tuntuu että edustaja kiljunen on väärässä puolueessa kun hänen puolueensa ei näytä näitä korotuksia kannattavan niin kuin viime kaudella näimme kun tuo taitettu indeksi oli käsittelyssä eduskunnassa niin eivät sosiaalidemokraatit sitä silloin kannattaneet mutta minä olen vakuuttunut siitä että jos edustaja kiljunen saisi päättää niin niin meillä olisi nämä pienet työeläkkeet parempia me olemme myös huolissamme siitä että meillä on hyvin pienellä toimeentulevia eläkeläisiä ja nimenomaan nämä työeläkkeet naisten kohdalla niissä vaiheissa kun meillä oli naisia jotka eivät sen aikaisessa järjestelmässä vanhempainvapaalla eläkettä kerryttäneet ovat nyt poikkeuksellisen heikossa tilanteessa järjestelmän sisältä on kyllä vaikea sitä rahaa ottaa ja vaikka edustaja kiljunen toi esille että hallitus sen sieltä vähän niin kuin vaikka mahtikäskyllä tulee ottamaan niin kyllä tästä tämän järjestelmän asiantuntijat ovat ilmaisseet huolensa että silloin avattaisiin se järjestelmä myös tulevien rinteen tyyppisten lupausten rahoittamiseen ja silloin maksajana olisivat kyllä tämän päivän nuoret ja tämän päivän työntekijät ja kun meidän on kuitenkin perustunut sukupolvien väliseen väliseen luottamukseen ja tasa arvoon ja siihen että se mikä on tienattu eläkkeelle niin se myös myöhemmin saadaan niin tämä vaarantuisi vasemmistoliiton entinen puheenjohtaja työeläkevakuuttajien suvi anne siimes on muun muassa todennut että ei tämä rinteen mallilla tule onnistumaan sen takia itse kyllä olisin mieluumminkin nähnyt kun olen ymmärtänyt että rinne on tämän ehkä saksan sosiaalidemokraateilta yrittänyt kopioida että hän olisi sitten ollut uskollinen sille saksan sosiaalidemokraattien mallille saksan hallituksessahan sosiaalidemokraatit lähtivät siitä että pitkän työuran tehneille pienipalkkaisille naisille pitää pystyä tarjoamaan korkeampi eläke kuin niille jotka eivät ole olleet töissä

näille pienintä työeläkettä saaville naisille ja miehille sitä rahaa olemassa ja ja tuleeko tätä esitystä eduskuntaan ja yksi kun tässä näitä esimerkkejä on nostettu myös aiemmin esille on esimerkiksi tämä kotitalousvähennyksen leikkaus joka tulee vaikeuttamaan entisestään meidän eläkeläisten tilannetta

on tietysti faktuaalisesti totta mutta valiokunnan puheenjohtaja oli tässä paikalla niin myöskin hänen aloitteestaan lakialoite voidaan ottaa käsittelyyn jos se halutaan vaikka siinä on vähemmän allekirjoituksia kuin se se sata valitettavasti hän ei ole nyt tässä paikalla reagoimassa minun täytyy ihailla edustajien junnila ja heinonen retorista kyvykkyyttä harvinaisen lahjakkaita kansanedustajia puhemieskin on varmasti huomannut heidän taitavuutensa erityisen taidokasta retorista valmiutta osoittaa se että ylistämällä alistetaan edustaja junnila oli taidokas tässä asiassa ihailen ihailen sitä minä sanoin että se teidän kutsumanne vappusatanen on mahdotonta toteuttaa mutta te ette kuunnellut mitä minä sanoin perään se on mahdotonta toteuttaa kansaneläkettä ja takuueläkettä korottamalla ja sen takia juuri hallitusohjelmassa on myöskin se kohta minkä edustaja vehviläinen täällä siteerasi että eläkejärjestelmästä tietenkin eläkejärjestelmästä tietenkin otetaan se raha joka joka tarvitaan näihin pienimpiin työeläkkeisiin sehän neuvotellaan kolmikannassa ja ne käynnistetään ne neuvottelut edustaja heinonen kuitenkin kommentoi tätä sanomalla että tämähän on ryöstö että nyt ruvetaan ryöstämään toisilta eläkkeensaajilta toisille eläkkeensaajille eli työeläkerahastoista otetaan rahaa eli työeläkeläisiltä ryöstetään kansaneläkkeisiin näihin pienimpiin eläkkeisiin arvoisa edustaja heinonen kysymys on siis

eläkkeensaajista joka ikinen tuhat viiva tuhatneljäsataa euroa saava eläkeläinen on työeläkeläinen ei kukaan ryöstä keneltäkään siinä vain oikaistaan sitä että hitunen työeläkevarojen kasvusta otetaan tähän tarkoitukseen te totesitte myöskin selvästi että järjestelmän asiantuntijat selkeästi ilmaisevat että rahaa ei ole ei olekaan siitä lähtökohdasta että he pyrkivät maksimoimaan eläkerahastojen koon suomen rahastojen koonhan piti alun pitäen kun se perustettiin olla kahden vuoden eläkemenojen verran se on noin kuusikymmentä miljardia euroa se oli teivo pentikäisen suunnitelma alun pitäen kun eläkejärjestelmä luotiin kuusikymmentä luvulla ja sitten yhdeksänkymmentä luvulla vielä vahvistettiin tämä teivo pentikäinen suhtautui kriittisesti indeksin ottamiseen hän oli palkkaindeksin kannalla se henkilö joka on koko järjestelmän perustanut ja tässä suhteessa kuusikymmentä miljardia on riittävä meillä on ylirahastoiva järjestelmä ja eläkeyhtiöt kasvattavat rahoja ylitse sen kuusikymmentäviisi prosenttia niistä eläkerahastojen varoista kahdestasadastayhdestätoista miljardista eurosta on nykyisten eläkkeensaajien tai juuri eläkkeelle siirtyvien varoja telan laskelmien mukaan eli te ette voi sanoa kun puhutaan sukupolvien välisistä sopimuksista se perustuu siihen että me maksamme työeläkemaksua ja me saamme aikanaan ansiosidonnaisen eläke etuuden jonka tason ei pitäisi laskea edustaja heinonen tämä on se peruslähtökohta sosiaalidemokraattinen puolue on ainoa oikea puolue koska meillä on selkein eläkepoliittinen köyhyysohjelma

herra puhemies selvää historiattomuutta tässä keskustelussa on ollut jo kuukausien ajan edustaja kiljunen viittasi teivo pentikäiseen kun suomen työeläkejärjestelmä käynnistettiin sitä sosiaalidemokraattien ajamaa ideaa oli muuten kokoomus

ja siihen saatiin sitten ikään kuin työntekijä ja työnantajapuoli yhdessä käynnistämään se vuosikymmeniä myöhemmin kuin useimmissa verrokkimaissa pohjoismaissa ansioeläkkeiden karttuma käynnistyi siinä alkutilanteessa tehtiin valtavasti kymmeniä kertoja isompi siirtymä sellaisille tuleville eläkkeensaajille jotka eivät olleet ehtineet kartuttaa eläketurvaansa kuin tämä mitä nyt esitetään pientä paikkausta korjausta näihin alle tuhannenneljänsadan euron eläkkeisiin silloin nämä jo varttuneessa iässä olleet henkilöt jotka pääsivät uuden eläkejärjestelmän piiriin saivat eläkettä täytettyään kuudenkymmenenviiden vuoden ikärajan kun tavoitetaso kaikille oli sitten myöhemmin että kun eläkettä ehtii karttua kuudenkymmenen prosentin verran he olisivat saaneet ehkä vain kymmenen viiva viidentoista prosentin eläkkeen sinne maksettiin tuntuvaa tukea maksettiin ehkäpä jopa kymmenen viiva viisitoista prosenttia enemmän eläkettä kuin mitä he ehtivät sen voimaantulovuoden jälkeen kartuttaa elikkä tässä nyt eläkejärjestelmän puoleltakin tulee näitä puheenvuoroja niin unohdetaan kokonaan tämän tämän ikään kuin perusta että alun alkaen lähdettiin siitä että jos on tämmöisiä aukkoja eläketurvassa niitä pitää pystyä myös eläkejärjestelmän sisältä karttuvasta eläkerahastosta paikkaamaan tämän linjan mukaista on on se mitä nyt hallitus tavoittelee ja toivottavasti sen valmistelu saadaan pikaisesti liikkeelle ja ja myös sellainen ratkaisu joka sopii tähän suomalaisen ansioeläkejärjestelmän ansiokkaaseen historiaan
arvoisa herra puhemies pieniä eläkkeitä ja myös pienimpiä työeläkkeitä pitää voida korottaa kyllä siitä on ihan yhteinen näkemys että ne ovat pieniä ja ja kun takuueläkettä on korotettu useita kertoja niin meillä on syntymässä tämä tilanne mikä

kassasta valtion budjetista ja päättivät että he ansaitsevat sen tähän pääministeri rinteellä ja rinteen hallituksella on täysi valta sen he voivat tehdä mutta nyt on kyllä vähän edelleen eläkeläisten sumuttamista se että annetaan täällä ymmärtää että he ovat saamassa kun tiukasti ne jotka näitä eläkerahastoja hallitsevat ovat ilmaisseet että he eivät tule sitä hyväksymään sen takia että se leikkaisi toisten työeläkkeitä toisten työeläkkeiden turvaksi sen takia kysyn teiltä edustaja kiljunen miksi suomen sosiaalidemokraatit vastustavat tätä saksassa käytettyä mallia jossa valtion budjettiin hallituksen päätöksellä osoitettiin tuo määräraha ja saatiin muuten yhdellä kertaa korjattua ne pienimmät naisten työeläkkeet sille tasolle mitä täällä nyt yhdessä olemme esillä pitäneet miksi tämä hallitus ei käytä sitä keinoa mikä on hallituksen keinovalikoimassa vaikka huomenna tehdä täydentävänä esityksenä jo ensi vuoden budjettiin

arvoisa puhemies täällä aina sali innostuu tästä eläkeläisasiasta puhumaan milloin miltäkin kulmalta mutta tässä jotenkin tuntuu että kovasti puhutaan mutta tässä kokonaisuudessa unohtuu se asia että se on ihan sama tai ei se nyt sama ole minkä verran korotetaan kun se korotus tuntuu olevan vaikeaa minkä takia hallitus ei sitten jos te haluatte todella eläkeläisten asemaan puuttua alenna asiakasmaksuja alenna verotusta ja alenna elämisen kustannuksia ne ovat sellaisia asioita joita hallitus voi tehdä ei tarvitse odotella mitään kolmikantaa jos te haluatte todella siis eläkeläisten asemaa parantaa
arvoisa puhemies tähän viimeiseen voisi huomauttaa tällä tavalla että kuin pitäisi pidättäytyä palkankorotuksista kun vain luotetaan siihen että sitten asiakasmaksuja palvelumaksuja ja verotusta lievennetään osin kyllä tehdäänkin tulopoliittisissa sopimuksissa on verohelpotuksia eikä nosteta palkkoja mutta tämähän se toinen tie on kyllä totta kai elinkustannuksiin jos voidaan vaikuttaa se vaikuttaa ihmisten toimeentuloon mutta nyt me puhumme arvoisa puhemies emmekö puhu työeläkkeistä työeläkejärjestelmästä tämä on tämä teema jolloin me puhumme eläketurvasta edustaja heinonen miksi sdp ei käytä saksan mallia käytä valtion budjettirahoitusta näihin eläkkeisiin vaan haluaa ottaa eläkejärjestelmästä arvatkaa edustaja heinonen miksi siksi että suomessa on kerätty lähes jo viisikymmentä vuotta eläkerahastoihin varoja vuodesta yhdeksänkymmentäviisi alkaen kiihtyvästi meillä on valtavat rahastot jotka ovat käytännössä olleet koskemattomia vuoteen kaksituhattaviisitoista kaksituhattaviisitoista asti siellä ei edes korkotuottoja käytetty eläkkeisiin koska työeläkemaksut olivat suuremmat kuin maksetut eläkkeet sen jälkeen muutamia satoja miljoonia on käytetty kasvu on tuhansia miljoonia kahdeksan miljardia euroa joka vuosi siellä on kasvatettu eläkerahastoja sitä varten että niitä rahoja käytetään joskus eläkkeisiin se raha on olemassa miksi saksassa ei käytetty eläkerahastoja edustaja heinonen saksassa ei ole olemassa eläkerahastoja ei ranskassa ole olemassa eläkerahastoja täällä puhutaan siitä että me syömme tulevien sukupolvien eläkkeet jos me käytämme korkoja tuottoja suomalaisten eläkerahastoista emme siis pura niitä vaikka ne pitikin purkaa kun suuret ikäluokat siirtyvät eläkkeelle taitetun indeksin tavoitteena sitten niitä puretaan niitä ei pureta niiden korkoja käytetään mutta puhutaan nyt sitten että lähdetään syömään niitä tulevia eläkkeitä saksassa ja ranskassa on täsmälleen nolla euroa eläkerahastoissa siis julkisissa eläkerahastoissa ei ole euron euroa eivät he voi tehdä korotuksia sieltä kun ei voi ottaa siitä eläkejärjestelmästä sitä ei ole olemassa meillä se on olemassa ja rinteen hallitus on aivan oikein käynnistämässä neuvottelut siitä

arvoisa herra puhemies jos puhemies sallii niin olisin halunnut sosiaali ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja vehviläisen puheenvuoroa hieman tässä kompata hän nosti puheenvuorossaan esille asiakasmaksukaton ja asiakasmaksut kun valiokunnassa käsiteltiin näitä pieniä eläkkeitä niin myös silloin meille asiantuntijoiden toimesta tuotiin huolia ja ajatuksia siitä että todellakin asiakasmaksukatoissa on paljon tehtävää on toivottavaa että hallitus kiirehtii asiakasmaksukaton uudistuksen kanssa mahdollisesti eteenpäin se järjestelmähän on todella sekava esimerkiksi ikäihmiselle on kolme erilaista asiakasmaksukattoa on hoivasta on lääkkeistä ja on matkakuluista se on noin tuhatviisisataa euroa vähän päälle kaiken kaikkiaan se kolme kun esimerkiksi ikäihmiselle tulee tämä asiakasmaksukatto täyteen niin hän ei välttämättä sitä edes itse tiedä eli ihmisen pitäisi itse olla kartalla ja ja kärryillä siitä millainen hänen asiakasmaksukattotilanteensa on

ja miettiä millä tavalla me voimme sitä helpottaa koska kyllä tämä tämä yhteiskunta on muuttunut erittäin voimakkaasti digiyhteiskunnaksi kaikki tapahtuu sähköisesti ja kaikkea pitäisi pystyä seuraamaan mutta ikäihmiselle nämä asiat eivät ole helppoja joskaan kyllä ei pysty ymmärtääkseni digitaalisesti sähköisesti edes seuraamaan vaan on itse muistettava sanoa palveluihin mennessään että hei minulla on nyt asiakasmaksukatto täynnä elikkä tämä on erittäin tärkeä asia niin kuin myös nämä asiakasmaksut tulevaisuudessa ja jos puhemies sallii niin niin eläkkeisiin liittyy myös se että on tulossa sote uudistus ja se millä tavalla pieneläkeläinen pärjää sote uudistuksen maailmassa ja pystyy ne asiakasmaksut maksamaan pidetään huoli siitä että tulevaisuuden sote uudistuksessa mistä toivomme esityksiä kovasti että hallitus kerrotte mitä olette tuomassa ja haluaisimme olla siinä parlamentaarisessa työryhmässä mukana elikkä terveisiä pääministeri rinteelle toivomme pääsevämme siihen asiakasmaksut eivät nouse se olisi kohtuutonta eikä sillä saa tehdä säästöjä tulevaisuuden yhteiskunnassa

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kymmenes asia käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö kaksi nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

ympäristövaliokunnan puheenjohtaja edustaja hoskonen olkaa hyvä

arvoisa rouva puhemies ympäristövaliokunnan mietintö numero kahden hallituksen esityksestä numero seitsemänkymmentäkaksi koskee ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden muutoksenhakua koskevien säännösten muuttamista tämä hallituksen esitys koskee puhtaasti byrokratian loiventamista ja asioiden järkevän käsittelyn edistämistä koskien nimenomaan tuomioistuinkäsittelyä korkeimmassa hallinto oikeudessa esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kahtakymmentäyhdeksää ympäristöministeriön toimialan lakia jotta lakien

erityisesti valitusluvan osalta olisivat yhdenmukaiset vuoden kaksituhattakaksikymmentä alussa voimaan tulevan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain kanssa jo nykyisinkin valtaosa ympäristöministeriön toimialalla tehtävistä hallintopäätöksistä kuuluu valitusluvan piiriin haettaessa muutosta hallinto oikeuden päätökseen korkeimmalta hallinto oikeudelta mistä on säädetty kussakin erityislaissa koska edellä mainituissa yleislaeissa valituslupamenettelystä tulee pääsääntö muutettaisiin erityislakien valituslupasäännökset yleisiksi viittauksiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin elikkä tässä virtaviivaistetaan hallintojärjestelmää niin että valitusluvan haku olisi selkeä ja koskisi tietyllä tavalla jokaista henkilöä jota asia koskee hallituksen esitykseen sisältyvillä muutoksilla pääasiassa yhtenäistetään muutoksenhakua koskevia säännöksiä eri laeissa mutta myös laajennetaan valituslupamenettelyn käyttöä valitettaessa ympäristöministeriön toimialan lainsäädäntöön kuuluvissa asioissa hallinto oikeudesta korkeimpaan hallinto oikeuteen on syytä huomata sekin että kun korkein hallinto oikeus käsittelee asioita niin tässä laissahan ei millään lailla puututaan valitusoikeuteen vaan tämä selkeyttää järjestelmää niin että mennään yleiseen hallinto oikeusjärjestelmään jossa alemmalle tasolle hallinto oikeuteen jokaisella on aina valitusoikeus ja jos sen jälkeen haluaa valittaa korkeimpaan hallinto oikeuteen siihen pitää saada sitten valituslupa ja nyt yhtenäistetään näitä hallintokäytäntöjä

ympäristövaliokunnan mietinnössä tämä lausutaan ihan selkeästi valiokunta oli tässä asian käsittelyssä yksimielinen mietinnöstä vielä pari pari kannanottoa valiokunta toteaa että muutokset vastaavat yleistä tavoitetta kehittää osaltaan korkeimman hallinto oikeuden asemaa ja tehtäviä hallintolainkäyttöä ohjaavana ylimpänä tuomioistuimena valituslupajärjestelmän käyttöalan laajentamisen laajentamisen ei arvioida heikentävän oikeusturvaa sillä kysymys on toisen asteen muutoksenhausta ja valituslupa on myönnettävä kolmessa erikoistapauksessa elikkä automaattisesti saa jos se täyttää nämä kolme mietinnössä mainittua ja laissa mainittua ehtoa eli kysymyksessä ei ole mikään jyrkkä kieltämisen laki vaan selkeästi hallintoa selkeyttävä laki ja kuten mietinnössä sanotaan korkeimmalle hallinto oikeudelle tässä tapauksessa annetaan mahdollisuus keskittyä niihin olennaisiin kysymyksiin joissa linjataan lain tulkintaa suomessa valituslupajärjestelmän tavoitteena on on mahdollistaa korkeimman hallinto oikeuden keskittyminen nykyistä paremmin vaativiin erikoiskysymyksiin vaativiin oikeuskysymyksiin ja oikeuskäytännön yhtenäisyyden turvaamiseen kokonaisuutena tarkastellen ehdotettujen muutosten arvioidaan parantavan asianosaisten oikeusturvaa koska ehdotetut muutokset mahdollistavat mahdollistavat korkeimman hallinto oikeuden resurssien kohdentamisen lain soveltamisen ja oikeuskäytännön yhtenäisyyden kannalta merkittäviin asioihin ja nopeuttavat lainvoimaisen ratkaisun saamista jos pystymme mietinnön mukaisesti saavuttamaan päätöksen nopeutumisen se auttaa meillä esimerkiksi elinkeinoelämää lupaharkinnassa erittäin paljon byrokratiaahan viime hallituskaudella purettiin paljon ja tämä tavallaan jatkaa sitä perinnettä toivon arvoisa rouva puhemies lopuksi lopuksi vielä sitä että tulevinakin vuosina eduskunnat keskittyisivät siihen että pystyttäisiin turhaa hallintobyrokratiaa purkamaan mikä auttaisi tämän yhteiskunnan keskittymistä olennaiseen ja ennen kaikkea mahdollistaisi yritysten toiminnan niin että esimerkiksi tarvittavat liiketoimintaluvat ja esimerkiksi ympäristöluvat saadaan riittävän nopeasti siitä koituu tietysti yhteiskunnalle paljon hyvää ja ihmisille työpaikkoja valiokunta oli mietinnössään yksimielinen

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdestoista asia käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö kolme nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

ympäristövaliokunnan puheenjohtaja edustaja hoskonen olkaa hyvä

arvoisa rouva puhemies valiokunnan mietintö numero kolme koskee esitystä seitsemänkymmenenkolmen ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden julkisia kuulutuksia koskevien säännösten muuttamista koskevaksi lainsäädännöksi kuten tiedetään kaikista asioista mitä viranomainen tekee päätökset on kuulutettava ja kerrottava asianomaisille tiedoksi ja tässä tapauksessa tämä laki on tätä asiaa käsittelemässä ja virtaviivaistaa menettelyä esityksessä ehdotetaan muutettaviksi luonnonsuojelulakia maa aineslakia ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettua lakia viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annettua lakia vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annettua lakia kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa ja puhtaanapidosta annettua lakia etelämantereen ympäristönsuojelusta annettua lakia ja ulkoilulakia julkisia kuulutuksia koskevat säännökset muutettaisiin vastaamaan vuoden kaksituhattakaksikymmentä alussa voimaan tulevia hallintolain julkisia kuulutuksia koskevia yleissäännöksiä henkilötietojen julkaisemista koskevia yleissäännöksiä esitetään maa aineslakiin sekä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettuun lakiin elikkä tässäkin yhtenäistetään tiedonsaantia niin että kansalaiset aidosti saisivat heitä koskevissa asioissa tiedon riittävän ajoissa toinen

nykyinen tietoyhteiskunta menee yhä enemmän sähköisen tiedottamisen piiriin nyt pitää varmistaa se että kaikki ihmiset saavat itseään koskevissa asioissa tiedon riittävän ajoissa ja varmuudella hallintolakiin tehdyillä muutoksilla on ajanmukaistettu sekä yleistiedoksiantoa että julkista kuulutusta koskevaa yleistä sääntelyä siten että viranomaisen verkkosivuilla yleisessä tietoverkossa julkaisemisesta tulee vuoden kaksituhattakaksikymmentä alusta alkaen ensisijainen menettely ja fyysisistä ilmoitustauluista luovutaan yleistiedoksiannon osalta muutoksella luovutaan virallisen lehden ensisijaisuudesta asiakirjan nähtäville asettamisesta on ilmoitettava yleisessä tietoverkossa viranomaisen viranomaisen verkkosivuilla ja tarpeen vaatiessa sellaisessa sanomalehdessä josta vastaanottajan voidaan otaksua parhaiten saavan tiedon on syytä huomata tässä yhteydessä se että tämä virallinen lehtihän on semmoinen kummajainen että moni tietää sen olemassaolosta mutta harva meistä sitä on lukenut tämmöinen virallinen lehti tavallaan on nyt jäämässä pois ja sähköinen tiedottaminen astuu tilalle pidän tätä menettelyä erittäin hyvänä koska se virallinen lehti ei mikään bestseller ole koskaan ollut myös julkinen kuulutus toimitetaan lähtökohtaisesti julkaisemalla kuulutus ja kuulutettava asiakirja yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkkosivuilla tarpeen vaatiessa kuulutus julkaistaisiin myös asian vaikutusalueen sanomalehdessä tai muulla viranomaisen päättämällä tavalla kuntalaissa on siirrytty sähköiseen kuuluttamismenettelyyn jo aikaisemmin elikkä tämä menettelyhän on kunnissa kuten tiedämme hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ympäristövaliokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina seuraavin huomautuksin otan esille vain yhden kun sähköistä tiedottamista nyt lähdetään aidosti käyttämään valiokunta kantoi suurta huolta siitä että

edes halua ja meidän on kunnioitettava heidän valintaansa aidosti valiokunta painottaa lisäksi että kaikilla kansalaisilla ei ole kykyä tai mahdollisuuksia käyttää sähköisiä tiedonsaantikanavia eikä heitä voida tähän velvoittaa valiokunta viittaa hallintovaliokunnan mietintöön numero kaksituhattakahdeksantoista valtiopäiviltä jossa se tunnistaa tunnistaa haasteen todeten että hallintolain sääntelyssä on asianmukaisesti huomioitu myös tilanteet joissa tiedoksianto yleisessä tietoverkossa ei ole riittävää ja siten säännösten mahdollistamaa harkintavaltaa käytettäessä on kiinnitettävä erityistä huomiota vastaanottajien oikeusasemaan ja tiedonsaannin tarpeeseen ja yhteiskuntakehitykseen myös ympäristövaliokunta korostaa varsinaista tiedoksiantoa täydentävien tiedottamisen muotojen kuten sanomalehdessä julkaisemisen suurta merkitystä erityisesti laajavaikutteisissa laajavaikutteisissa ympäristöasioissa julkista kuulutusta käytetään hallintolaista poikkeavien erityissäännösten nojalla erityisesti ympäristösääntelyn hallinnollisessa toteuttamisessa sillä näiden osalta päätökset usein kohdistuvat suureen määrään ihmisiä tai oikeushenkilöitä julkisia kuulutuksia koskevan yleissääntelyn säilyttäminen tiedoksiannon on siten hyvin tarpeellista valiokunta katsoo että että tiedottamisen tehokkuus laajavaikutteisissa ympäristöasioissa voi vaikuttaa välillisesti myös mahdollisuuksiin osallistua ympäristöään koskevaan päätöksentekoon ja siten viime kädessä ympäristönsuojelun kehitykseen näistä asioista valiokunta keskusteli hyvin pitkään ja muotoili ne tällaiseksi mietinnöksi valiokunta oli päätöksessään yksimielinen ja olemme tyytyväisiä siihen että kävimme huolella läpi sen että kaikilla ihmisillä on aidosti mahdollisuus saada tieto etukäteen häntä koskevassa asiassa ja että hänellä on on mahdollisuus lausua itseään koskevissa asioissa
arvoisa puhemies tässä tosiaan julkiset kuulutukset ja niihin liittyvää sääntelyä käsitellään ympäristövaliokunnan puheenjohtaja hoskonen tuossa kertoi niin valiokunta oli asiassa yksimielinen ja on tietenkin tärkeätä että näitä asioita

yhdenmukaistetaan mutta kaksi asiaa ensimmäinen asia oli nimenomaan tämä että kun näihin sähköisiin tiedonsaantikanaviin enemmän siirrytään niin on myös tärkeätä että huolehditaan että jokaisella on mahdollisuus saada sitä tietoa ja viitattiinkin tässä tähän hallintovaliokunnan mietintöön viime vuodelta jossa ollaan käsitelty myöskin niitä sähköisten asioinnin esteettömyysasioita elikkä siihen että asiat ovat verkossa ja sähköisessä asioinnissa ne voidaan tuoda myöskin esteettömiksi esimerkiksi näkövammaisille jos palvelut on sillä tavalla jo suunniteltu eli se on tärkeätä ja sitten toinen asia mitä myöskin valiokunta käsitteli ja myöskin tähän mietintöön se kirjattiin sillä tavalla että ympäristövaliokunta katsoo osaltaan että pitkällä tähtäimellä tavoitteena tulisi olla kaikkien hallinnonalojen yhteinen ja valtakunnallinen sekä valtion että kuntien viranomaisten verkkopalvelualusta sähköisen tiedottamisen ja tehokkaan tiedonsaannin varmistamiseksi ja mitä tämä käytännössä tarkoittaisi tästä viime kaudellakin jo muutamaan otteeseen on puhuttu nyt kun me luovumme näistä lehtimainoksista ja ihmiset haluavat etsiä jostain että mitä esimerkiksi maa aineshankkeita luvitusta on meneillään omalla alueella niin meillä olisi tärkeää olla tämmöinen yhteinen kuten oikeusministeriö on tehnyt tätä fi sivua mutta jotain vastaavaa sivustoa josta löytyisi siis kaikki ne ympäristölupaan liittyvät hankkeet valtakunnallisesti josta ihmiset tarvitsevat tietoa koska ne tiedot ovat jo sähköisesti meidän lupaviranomaisilla ja ne ovat saatavilla ja silloin olisi tärkeätä että ne löytyvät sitten esimerkiksi ymparisto fi sivun kautta tai jonkun muun sivuston kautta tulevaisuudessa ja tähän on tärkeätä kiinnittää huomiota jatkovalmisteluissa ja lainsäädäntötyössä kiitos

valtakunnallisesti yhteistä tietokantaa sekä kuntien viranomaisten verkkopalvelualustaa sähköisen tiedottamisen ja tehokkaan tiedonsaannin varmistamiseksi tavoitteena on tällaisen tietokannan luominen ja tällaisen sähköisen ilmoitustaulun luominen koko maan kattavaksi niin että se löytyy helposti kun menee esimerkiksi tietokoneelle niin se voisi löytyä sieltä vaikka kun laittaa työpöydälle sen niin pääsee heti lukemaan

tämä lakiesitys ja mietintö eivät koske maankäyttö ja rakennuslakia koska sen uudistaminenhan on parhaillaan menossa ympäristöministeriössä siihen liittyvät muutokset tulevat sitten sen lainuudistuksen myötä ja senhän pitäisi olla noin suurin piirtein vuoden kuluttua valmis parhaillaan niitä pykäliä siellä ollaan sorvaamassa tänäkin päivänä lopuksi arvoisa rouva puhemies yksi asia tämäkin lakiesitys ja ympäristövaliokunnan mietintö korostavat sähköisen tiedottamisen tärkeyttä ja siihen sisältyy sitten meille suomen eduskunnassa kansanedustajille haaste meidän on pidettävä huoli siitä että nämä nopeat laajakaistayhteydet saadaan koko maahan koska ei voi olla niin että joku osa maasta tai jotkut ihmiset eivät saa tietoa sen tautta kun ei ole sitä laajakaistaverkkoa tässäkin asiassa voimme olla vapaasti ruotsalaisille kateellisia siellähän näitä verkkoja on rakennettu todella antaumuksella on syytä muistaa rouva puhemies se vielä että tähän asiaan emme saa ratkaisua markkinoiden kautta teleoperaattorit eivät varmuudella rakenna tähän maahan nopeaa laajakaistaverkkoa kaikille suomalaisille siinä on meillä eduskunnalla iso rooli että me varmistamme täältä annettavalla rahoituksella että se valokuituverkko saadaan koko maahan kaikkienhan ei ole pakko ottaa valokuituverkkoa ei tietenkään mutta mahdollisuus pitää olla koska silloin kansalaiset ovat tasa arvoisessa asemassa ja silloin tämä lain henki toteutuu

arvoisa puhemies tässäkin pieni varoituksen sana silloin erityisesti kun sähköinen viestintä koskee internetiä tai tietokoneiden kautta tapahtuvaa tietojen välitystä tai tablettien kautta tapahtuvaa tietojen välitystä tässä on myöskin ikäsyrjintätilanne olemassa koska yli kahdeksankymmentä vuotiaista kahdeksallakymmenellä prosentilla ei ole tietokonetta käytettävissä ja yli kuusikymmentäviisi vuotiaistakin kuudellakymmenelläviidellä prosentilla ei ole tietokonetta käytettävissä meillä on kolmesataatuhatta täysi ikäistä suomalaista suurin osa heistä ikäihmisiä joilla ei yksinkertaisesti ole tätä välinettä käytettävissä ja siinä mielessä tässäkin yhteydessä täytyy aina muistuttaa se että meillä täytyy olla myöskin muut tavat tiedottaa
arvoisa puhemies jatkan ensin siitä mihin edustaja kiljunen viittasi on ihan totta että vaikka on järkevää että tämä yhteiskunta muuttuu entistä enemmän digitaaliseksi niin meidän pitää huolehtia myös niiden henkilöiden palveluiden toimivuudesta ei ole näitä digitaalisia välineitä tai ei ole kykyä käyttää niitä välineitä ja selvitä niistä palveluista se on ilman muuta näkökohta joka tulee kaikessa digivalmistelussa huomioida ja tiedän kyllä että tätä myös valtiovarainministeriössä mietitään valiokunnan puheenjohtaja hoskonen viittasi täällä valokuidun tärkeyteen ja siihen että se olisi kaikkien saatavilla tässähän on valtava ero riippuen siitä mistä päin maata tulee eli niillä alueilla joista onneksi joista onneksi itse itse tulen sastamalassa esimerkiksi on niin että kun siellä on paikallinen puhelinyhtiö joka tänä päivänä on osa vähän isompaa konsernia niin koko sillä alueella tämä yhtiö toimii tehdään erittäin aktiivisesti tätä valokuituverkkoa mutta sitten taas niillä alueilla joissa ei ole näitä pieniä toimijoita joissa vain on isoja toimijoita niin siellä helposti luotetaan vain tähän mobiiliverkon voimaan se ei kaikissa tilanteissa sitä ratkaisua tuo joten on erittäin tärkeää että on olemassa niitä järjestelyitä joilla edesautetaan sitä että valokuituverkkoa saadaan laajasti se on ennen kaikkea maaseudun ja pienempien kaupunkien mahdollisuus että nämä verkot ovat kunnossa silloin voidaan tehdä etätyötä ja silloin voidaan tietysti harjoittaa myöskin myöskin vaativampaa työtä esimerkiksi robottinavetat ja muut ovat sellaista joissa ehdottomasti tarvitaan tällaiset valokuituyhteydet eli eli tämä on tärkeä asia muistaa että

arvoisa puhemies jos ymmärrän niin puhutte siitä asiasta kun rakennetaan kaapeleita kuntiin tästä eriarvoisuudesta itse asun hyvinkäällä asemakaava alueella ja meidän alueelle kyllä saa kaapelin mutta se maksaa kaksi tonnia se on iso raha ja ja sitä ei sinne muuten tule tässä nyt kuulin sitten että eräs toinen yhtiö oli sinne vähän matkan päähän tehnyt kanssa kaapelia siitä ei montaa sataa metriä ole kilpaileva yhtiö niin sitten niiltä asukkailta taas ei oltu peritty maksua kyllä se vähän meistä siinä parin korttelin päässä tuntui siltä että ihan kiva me maksetaan kaksi tonnia tästä voisin esimerkiksi miettiä ratkaisua ajatella niin kun hallitus nyt leikkaa tuota kotitalousvähennystä niin tässä olisi yksi seikka jonka voisi itse asiassa ottaa sinne vähennyksen piiriin on monia asioita mitä edellytetään tällä hetkellä jos ajatellaan esimerkiksi lämmityspolttoaineremontteja tai energiaremontteja ja kaapeleita ihmiset laittaisivat niitä mutta kun ei on se minullekin iso raha tuo kaksi tonnia toivottavasti siitä nyt sitten joitakin iloa on mutta tämä tästä tiedoksi että se ei ole kaupungeissakaan ilmaista lystiä edustaja satonen piti hyvän puheenvuoron noiden lähipalveluiden saatavuudesta pankit ovat vähentäneet koko ajan konttoreita ja monet ikäihmiset sairaat ihmiset ja varattomatkin ihmiset joilla ei ole varaa laitteisiin tarvitsevat palveluita joko siksi että heillä ei ole laitteita tai siksi että he eivät osaa käyttää näitä erilaisia palveluita meidän tulee kyllä huolehtia että kaikki ihmiset pääsevät näiden palveluiden pariin koska vaikka meillä olisi kuinka hienot sähköiset järjestelmät niin jos ei sinne ihminen pääse tai osaa mennä tai hänelle ei ole varaa sinne mennä niin hänen asiat jäävät sitten kyllä hoitamatta mutta hallitukselle pallo tästä hoskosella on monissa asioissa hyvä linja näitä voisi miettiä just tämäntyyppisiä asioita energiaremontteihin kaapeleihin ja muuta en tiedä tiesittekö te että esimerkiksi hyvinkäällä se tulee näinkin kalliiksi yhteen taloon

arvoisa rouva puhemies tässä pari sanaa tästä käsittelystä ympäristövaliokunta otti syväluotaavasti huomioon myöskin ne ihmiset joilla ei ole mahdollisuutta tietoverkkojen päästä käsiksi näihin tietoihin jotka ovat tuiki tarpeellisia hyvässä hengessä siellä siellä tosiaan pitkäänkin keskusteltiin ja puitiin näitä asioita hyvin tärkeä asia ja tässä on otettu esiin myöskin tietoverkkojen tärkeys nykypäivänä tietenkin valokuituverkot ovat jossain päin suomea hyvä asia mutta onneksemme tänä päivänä teknologia kehittyy niin hurjaa vauhtia että kohta jopa syrjäkylällä siellä köyhän perälläkin tällainen nopeampi yhteys toteutuu elikkä satelliittipalvelujen kautta

hallitus ottaisi koppia myöskin tämänsuuntaisen kehityksen osalta koska jokainen ymmärtää että jokaiseen syrjäkylään se valokuitu on täysin mahdoton saada perille kustannussyistä kiitos

rouva puhemies valokuitutietoverkot kysymys on on meidän kaikkien yhteinen ja tätähän on aika pitkään tehty meillä on sekä hyviä että huonoja esimerkkejä siitä millä tavalla näitä on rakennettu ja millä tavalla niitä on pyritty saamaan myös kannattaviksi edes niin että ne omat kustannuksensa kattaisivat edustaja meri toi esille hyvinkään joka on pääasiassa kaupunkiseutuista asumista mutta sitten kun mennään maaseutumaisiin paikkoihin kustannukset nousevat entistä isommiksi toki siellä erilaiset tukijärjestelmätkin ja monet kunnat esimerkiksi oma kotikuntani loppi tukevat näitä osuuskuntia jotka näitä verkkoja rakentavat mutta siitä huolimatta liittymämaksut ovat vielä tuota korkeampia kuin mikä edellä esille nousi yksi asia joka ei tässä esille ole noussut on se että meidän pitäisi huolehtia siitä ettei meille synny sellaista tilannetta että meillä yksityiset yritykset rakentavat näitä verkkoja saavat niihin itse asiassa aika paljon julkistakin tukea ja yksityisten ihmisten rahaa ja sen jälkeen niitä verkkoja ovat hamuamassa jo ulkomaiset pääomasijoittajat silloin on se vaara että meillä syntyy tällainen toinen caruna missä verkot ovatkin ulkomaisessa omistuksessa ja se on ainoa tae saada sinne

valokuituverkoista nimenomaan tätä lakiesitystä koskien mietintöä koskien tärkeää on juuri se että saamme sen tiedon menemään sille ihmiselle riittävän ajoissa koska valitusajat yleensä kuukauden valitusaika lähtevät pyörimään seitsemän vuorokautta siitä siitä hetkestä

vaikka nyt viranomaisen päätös jossakin asiassa on tietoverkkoon laitettu siitä lähtee se valitusaika pyörimään eli seitsemän päivää plus yksi kuukausi seitsemän päivän kuluttua alkaa aika kulua ja siinä on sitten kuukausi valitusaikaa elikkä tämä on syytä tiedostaa toinen asia valokuituverkoista vielä kun valtion palveluita ihmisille tarjotaan tietoverkoissa niin se valokuiturakentaminen maaseutukuntiin on täysin mahdollista kotikuntaani se tehtiin kaikkia torppia koskien sekään ei pidä paikkaansa että viimeiseen torppaan ei valokuitua saa muuankin ilomantsilainen perhe asui järven niemessä nuorajärvellä ja sille perheelle tuli valokuitu ainoa ongelma oli viranomaisen en sano tahallinen vaan totean että kummallinen suhtautuminen asiaan kun sen järven pohjaan laskettavan kaapelin laskulupa piti piti hakea aluehallintovirastosta ja se kesti kahdeksan kuukautta

se tehtiin ja kyseisessä talossa on nyt nopea laajakaistayhteys jonka jonka nopeus on jos haluaa parikymppiä panna enemmän rahaa yhden gigabitin nopeus sekunnissa sillä pystyy kyllä jo vaativakin diplomi insinööri tai kuka tahansa huippuosaaja vaikka suunnitteluohjelmia pyörittämään se antaa mahdottoman hyvää nopeuden ja palvelut tulevat varmasti sen takia kun käsittelemme lähiaikoina rakennerahastolakeja että nyt vihdoin tässä talossa ymmärrettäisiin se että kun näitä rakennerahastosääntöjä kehitellään ja viedään eteenpäin ministeriössä ja edustajat vaikuttavat niihin omalla tavallaan niin saisimme sinne sen vahvan merkinnän että valokuituverkkojen rakentamiseen näitä eun rakennerahastorahoja pitäisi käyttää enemmän

arvoisa puhemies sitä että nyt eduskunta ottaa vakavasti tämän viestin siitä että ne valokuituyhteydet on on rakennettava jos me me meinaamme muun maailman tahdissa pysyä

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdestoista asia käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö kolme nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa rouva puhemies käsittelemme nyt hallituksen esitystä laiksi kansalaisaloitelain muuttamisesta hallituksen esityksessä muutokset ovat lähinnä teknisluonteisia ja niiden pyrkimyksenä on saada oma lainsäädäntömme vastaamaan paremmin eu lainsäädäntöä esityksessä merkityksellistä on kuitenkin sen vaikutus eu kansalaisaloitteiden allekirjoitusikään nykyisin ikäedellytys jonka täyttyessä eu maan kansalainen voi tukea kansalaisaloitetta perustuu suoraan asetukseen siten että se on sidottu kansalaisen oikeuteen äänestää euroopan parlamentin vaaleissa uuden asetuksen mukaan jäsenvaltio voi pitää asiantilan entisellään mutta silloin myös asetuksen toisen artiklan mukaisesti on mahdollisuus asettaa aloitteen tukemiseen oikeuttavaksi vähimmäisiäksi kuusitoista vuotta

vain sanoa nuorelle että no yritäs nyt kiinnostua vaikuttamisesta jos nuorelle ei anneta siihen mahdollisuutta toriteltoilla ja kauppakeskuksissa on kerätty valtavasti allekirjoituksia kansalaisaloitteisiin näistä paikoista on tullut yhteiskunnallisen keskustelun ja vaikuttamisen areenoita lukiolaiset ja amisnuoret ovat pysähtyneet kiinnostuneena utelemaan uusista ehdotuksista vain kuullakseen sanat valitettavasti ette voi tätä allekirjoittaa arvoisa puhemies tänään jättämässäni lakialoitteessa ehdotan että suoraa demokratiaa vahvistetaan suomessa niin että kuusitoista vuotiaasta lähtien nuorella olisi mahdollisuus allekirjoittaa kansalaisaloite tällä muutoksella on vain positiivisia vaikutuksia suomalaisten yhteiskunnalliseen aktivoitumiseen eikä se olisi pois edustuksellisesta demokratiasta sillä kansalaisaloitteiden hyväksymisestä päättää joka tapauksessa eduskunta toivon että jokainen kansanedustaja yli puoluerajojen voisi allekirjoittaa tämän lakialoitteen nuorten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi jos tähän saadaan puolueet mukaan niin seuraavana askeleena voidaan ehdottaa myös kansalaisaloitteen laatimisoikeutta kuusitoista vuotiaille

arvoisa puhemies hyvät kollegat kansalaisaloite lisää ja laajentaa ihmisten poliittista osallisuutta

tärkeiksi kokemiaan aiheita kansalaisaloite ja myös kuntalaisaloite antavat äänen erityisesti suomalaisille jotka eivät muutoin välttämättä osallistu poliittiseen toimintaan taikka edes äänestä tulee tilaisuus vaikuttaa vuonna kaksituhattakaksitoista voimaan astunut laki kansalaisaloitteesta onkin demokratian ja poliittisen osallisuuden kannalta keskeinen suoran demokratian välineenä se tuo väylän uusille ajatuksille ja herättelee meitä päättäjiä olisi väärin ajatella että viisaus ja vastuu päätöksenteosta ainoastaan meillä vaaleilla valituilla kansanedustajilla tai kuntapäättäjillä suomalainen kansalaisaloitemalli on kansainvälisesti vertailtuna uniikki ja ihailua herättänyt luomus yksi merkittävimmistä ominaisuuksista on se että aloitteen voi allekirjoittaa sähköisesti suomalaista kansalaisaloitemallia on sovellettu esimerkiksi tanskassa missä aloite otettiin käyttöön vuonna kaksituhattakahdeksantoista tanskalaisessa mallissa samoja piirteitä edustavat muun muassa parlamentin käsittelyyn oikeuttava viidenkymmenentuhannen allekirjoituksen minimimäärä ja allekirjoitusten keräämisaika joka on puoli vuotta aloitteen jättämisestä suomalainen malli on erinomainen vaikka kehittämistä on meilläkin vielä suomalaisilla on myös mahdollisuus jättää tai tukea eu kansalaisaloitteita niin kutsuttuja eurooppalaisia kansalaisaloitteita aloitteen jättämiseen tarvitaan vähintään seitsemän eu kansalaista seitsemästä eri maasta alaikäraja aloitteen tukemiselle on yhteydessä jäsenvaltioiden asettamaan äänioikeuteen europarlamenttivaaleissa mikä on suuressa osassa eu maita kahdeksantoista vuotta jos aloite saa yli miljoona allekirjoitusta ja täyttää jäsenvaltioille asetetut minimirajat komission on otettava se käsittelyyn nyt käsiteltävä hallituksen esitys muuttaa pitkälti vain teknisiltä osin eun uutta

vastaavaksi lisäksi hallituksen esityksen taustalla on väestörekisterikeskuksen tehtävien siirtäminen digi ja väestötietovirastolle

tulee myös huomioida kansalaisaloitelaissa uusi eu asetus antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden vähimmäisiän laskemiseen kuuteentoista vuoteen osa jäsenvaltioista on ollut valmis laskemaan eu kansalaisaloitteen allekirjoitusikärajaa kuuteentoista vuoteen suomessa ikärajaa mietitään pääministeri rinteen asettamassa parlamentaarisessa työryhmässä joka käsittelee laajemmin puoluelain vaalirahoituslain ja vaalilain kehittämistarpeita vihreät ovat puolueena vaatineet jo pitkään äänestysikärajan laskemista ja nuorten osallisuuden lisäämistä nuorten osallisuus ja vaikuttamismahdollisuuksien laajentaminen ovat demokratian toimivuuden kannalta äärimmäisen tärkeitä elementtejä kannatan siis myös laskemista toivon että otamme käyttöön keinot

arvoisa rouva puhemies tässä sekä edustaja tynkkynen että edustaja hopsu pitivät mielestäni erinomaiset puheenvuorot haluankin korostaa vielä tynkkysen huomioita kansalaisaloitteeseen liittyen ja oikeastaan näihin ikäarvoihin vielä nimittäin pidän itsekin tätä kansalaisaloitteen ikärajaa sellaisena joka voisi olla kaikkein helpoin tapa mahdollistaa nuorten osallistuminen aivan oikeaan politiikkaan nythän meillä on valtuustoissa kaikenlaista muuta puuhastelua ja osallistumista kehitetään kaiken aikaa mutta pitäisin ihan perusteltuna kansalaisaloitteiden alaikärajaa pudotettaisiin se olisi sellainen helppo ensi askel nuorille ottaa osaa ja ottaa kantaa yhteiskunnallisiin asioihin nythän meillä on keskusteltu äänestysikärajasta mutta en välttämättä ihan siihen vielä olisi olisi valmis mutta kansalaisaloitteiden osalta kannatan ehdottomasti että tätä ikärajaa voitaisiin tarkastella sekä niiden kannattamisen näkökulmasta että myös laatimisen näkökulmasta tämä olisi varmaan sellainen helpoin tapa nähdä myös mihin tämä kehitys johtaa ja sitten myöhemmin harkita tätä äänestysikärajaa jos se on enää tarpeellista kun tässä avautuisi vallan uusi vaikutuskanava

arvoisa puhemies meillä on tässä keskustelussa nyt kansalaisaloiteinstituution pieni korjausesitys itse kansalaisaloitteista tässä on käyty hyvää keskustelua ja meillä on tänäkin päivänä ollut yksi kansalaisaloite jonka käsittely jäi osittain kesken aloite liittyi ilotulitteisiin mikä kertoo siitä että kansalaisaloitteella voidaan nostaa merkittäviä asioita esille kun seurasin sitä keskustelua mikä tänään tässä salissa käytiin niin merkittävä osa käytetyistä puheenvuoroista oli vahvasti yli puoluerajojen sillä kannalla että tämän tyyppinen ilotulitteiden käytön rajoittaminen olisi järkevää otin vain sen esimerkkinä siitä että kansalaisaloitteiden kautta

tähän saliin tulee keskusteluun ja päätöksentekoon selkeästi sellaisia avauksia joilla on merkitystä ja koemme sen tärkeäksi harmi vain että en päässyt puhumaan silloin siitä asiasta ilmaisen tässä nyt myöskin kannatukseni sille arvoisa puhemies itse tämä kansalaisaloiteinstituutio joka on kaksituhatta luvun lapsia poliittisissa järjestelmissämme tuli tietysti euroopan unionin piiriin tässä viitattiinkin

vaativaan kansalaisaloitteeseen euroopan unionin tasolla sen konventtiprosessin tuloksena silloin kaksituhattakolme ja sittemmin euroopan unionin perussopimuksiin sen peruahan sitten ovat nämä kansalaisaloitekäytänteet eri maissa kun niitä on lähdetty myöskin kansalliseen lainsäädäntöön mukaan ottamaan tämä kansalaisaloite on tärkeä edustuksellista demokratiaa täydentävä instituutio se on suoran demokratian yksi tapa ja se on yhä selkeästi kehittymässä olen aivan vakuuttunut että pidemmässä juoksussa tämän aloitekäytänteen luonne tullaan ymmärtämään hyvinkin tärkeänä osana demokraattista päätöksentekojärjestelmää täällä oli edustaja tynkkysen ehdotus ja avaus siitä että alaikärajaa alennettaisiin

kahdeksastatoista vuodesta joka on meillä minustakin se avaus on harkitsemisen arvoinen ihan pelkästään sen vuoksi että nuoret yleensä ovat niin sanottuja yhden asian ihmisiä he kokevat yhden ison asian keskeisenä joka sitten kasvattaa siitä nuoresta myöskin laajemmin yhteiskunnallisen vaikuttajan kun sen asian yhteydet sitten muuhun yhteisöllisyyteen aukeavat tässä suhteessa tämä ajatus että he voisivat osallistua kansalaisaloitteen kautta aloitteellisesti päätöksentekoon yhteiskunnallisiin asioihin on aika luonteva tapa kasvaa osaksi tätä yhteiskunnan päätöksentekojärjestelmää minkä tämä demokraattinen järjestelmä mahdollistaa silti puuttumatta varsinaiseen äänestysikään joka voisi säilyä kahdeksanatoista vuotena eli eli pidän harkitsemisen arvoisena tuota tuota ajatusta

sen lisäksi että tehdään tällaisia pieniä hienosäätöjä tämä muutos joka nyt tässä tapahtuu hyvä huomioida kaksi kehittämisen arvoista asiaa ensimmäinen asia on tämän edustuksellisen demokratian päätöksentekoon keskeisesti vaikuttava toimija on on neljäs on neljäs valtiomahti eli valtamedia valtamedian rooli on näissä kansalaisaloitteissa niin suuri että jotkut ovat sanoneetkin että ne ovat media aloitteita joka saa median huomion on läpimenomahdollisuudet jos ei sitä huomiota saa kansalaisaloite ei tahdo tulla tietoisuuteen sana ei tahdo kulkea riittävästi ja sen seurauksena sen seurauksena on on sitten se että aloite ei ei kannakaan vaikka se sisällöllisesti voisi sen tarjotakin tässä on myöskin hieman tätä ikäsyrjintäelementtiä johon viittasin aikaisemmin niin kauan kuin aloitejärjestelmä toimii digitaalisesti niin kuin meidän aloitejärjestelmämme toimii valtaosaltaan digitaalisesti aloitteet jotka koskevat nuoria ihmisiä jotka liikkuvat digimaailmassa helpommin saavat nopeammin kannatusta kuin esimerkiksi aloitteet jotka selkeästi suuntautuvat ikäihmisten asioihin

ikäihmisille paremmin tilaa osallistua näihin kansalaisaloitteisiin median rooli on ratkaisevan tärkeä se tulee tunnistaa ne jotka ovat kansalaisaloitteita koonneet tai olleet mukana niitä kokoamassa tietävät että tämä viidenkymmenentuhannen allekirjoituksen raja on tosi suuri se on tosi suuri on uskomattoman suuri ponnistus saada viisikymmentätuhatta allekirjoitusta ellei saa valtamedian julkisuutta siihen taakse mikä nostaa hetkessä sitten sen kannatusten määrän ilman sitä se on todella iso ponnistus arvoisa puhemies itse olisin pohdituttamassa sitä vaihtoehtoa että tämä instituutio voisi olla joustavampi luonteeltaan sikäli kyllä että viisikymmentätuhatta nimeä tarvitsee että se on lakialoite

nimen keräämistä takaan teille että sekin on iso asia kymmenentuhannen nimen kerääminen voisi johtaa saman tyyppiseen aloitteellisuuteen kuin meillä eduskunnassa tehtävät kirjalliset kysymykset valtioneuvosto eli ministeri joutuu vastaamaan kirjallisesti siinä voisi olla nimen kerääminen on suuri ponnistus niin siinä olisi se mieli että kun ne saa saa joka tapauksessa ministerin kautta vastauksen ja sitä kautta julkiseen keskusteluun sen sen aloitteen se sitten saattaa poikia jatkossa enemmänkin mahdollisuuksia eli tällaista ajatusta itse kantaisin mielessäni ja olisin valmis vaikka tekemään lakialoitteen tästä asiasta

edustaja kiljusen innoittamana olen hänen kanssaan osittain samaa mieltä ja osittain eri mieltä ensinnäkään en missään nimessä pidä tätä viidenkymmenentuhannen allekirjoituksen rajaa liian matalana vaan ehkä pikemminkin päinvastoin näitä kansalaisaloitteita on kyllä tullut hyvin paljon

viime aikoina ja nyt sitten se on tietysti sinänsä tärkeää että kansalaisilta tulee se ilmaisu se on vahva ilmaisu kun se tulee jokainen asia pitää täällä käsitellä mutta on myöskin niin että osa näistä aloitteista on kyllä myöskin tällaisia niin kuin budjettialoitteen tyyppisiä silloin tietysti herää herää kysymys että onko se sitten sen kansalaisaloitteen lähtökohta koska sitten taas jos me vaikka puutumme dieselöljyn hintaan niin jokainen ymmärtää sen että semmoiset asiat päätetään osana esimerkiksi valtion budjettia jolloin ikään kuin yksittäisestä asiasta päätöksen tekeminen kansalaisaloitteen pohjalta on aika haasteellista tämä ei ei tarkoita sitä että olisin mitenkään innokas dieselveron puolustaja varsinkaan koska itsekin ajan dieselautolla vakavasti puhuen tarkoitan siis sitä että näitten kansalaisaloitteiden jotta pitäisi koskea sellaisia asioita jotka ovat jotka ovat ikään kuin lainsäädäntöön liittyviä ehkä arvopohjaisia kysymyksiä sellaisia jotka jotka voidaan sitten sitten myöskin eduskunnassa hyväksyä ottamatta ihan koko valtion budjetin perspektiiviä huomioon sitten toinen kysymys ja siinä olen edustaja kiljusen kanssa täysin samaa mieltä että se on juuri näin että jos asia nousee mediassa suureksi niin silloin se saa näkyvyyttä saa näkyvyyttä ja saattaa johtaa johonkin mutta tämä sama ilmiö koskee kyllä myös kansanedustajien tekemiä lakialoitteita täällä on aika monta sellaista lakialoitetta jotka eduskunnan enemmistö on on aikoinaan jättänyt ja jotka eivät välttämättä silti tänään tullaan käsittelemään edustaja juvosen lakialoitetta omaishoitajien hoitovapaaseen tai saattohoitoon liittyen tein itse siitä aikoinaan aikoinaan lakialoitteen joka itse asiassa johti loppujen lopuksi jopa lain muuttumiseen sillä oli erittäin vahva eduskunnan eduskunnan tahto mutta asia oli varsin vähän mediassa esillä ja siitä on seurannut se että vaikka laki on jo voimassakin niin suuri osa ihmisistä ei edes tiedä että se on olemassa ja sen takia käyttö on ollut vähäistä eli eli kyllä se on se on realiteetti tai toisena esimerkkinä muistan muistan sen kun täällä keskusteltiin perintöveron pienentämisestä jätettiin useita lakialoitteita toimenpidealoitteita ja muita ja loppujen lopuksi seurauksena oli vasta sitten kun iso media siihen tarttui että asialle jotain tapahtui eli eli tämä on ikään kuin realiteetti että median kiinnostuksella on huomattava merkitys siihen miten asiat etenevät

arvoisa puhemies olen edustaja satosen kanssa eri mieltä ja samaa mieltä erityisesti nyt haluaisin korostaa sitä että toivoisin että en ymmärtänyt oikein mitä edustaja satonen sanoi jäi hieman sellainen sävy että te vähättelitte kansalaisaloiteinstituutiota vähän siinä muodossa että niitähän tulee ihan solkenaan tänne ja meillä on valtava määrä niitä käsitellä kyllä niitä tulee aika paljon niin vaativaa kuin se kansalaisaloitteiden allekirjoitusmäärien saaminen onkin mutta en silti vähättelisi tätä ollenkaan vaikka ne olisivat budjettialoitetyyppisiä eivät ne johda sinänsä lainsäädäntöön kyllä eduskunta ne käsittelee ja me olemme fiksuja siinä että jos se on budjettilakityyppinen jos se ikään kuin olisi johtamassa johonkin niin kyllä me osaamme sen sitten sinne budjettiinkin rakentaa joko lisätalousarvioon lisätalousarvioon tai sitten sitten suoraan suoraan budjettiin en minä yhtään aliarvioisi enkä pitäisi suurena sitä määrääkään hallituksen esityksiä täällä on on todella solkenaan niin kuin pitääkin olla tämä onkin tämän tämän talon tehtävä säätää lakeja kyllä me kestämme ne muutamat kansalaisaloitteet ja niiden kautta käytävän keskustelun sen sijaan olisin ehdottomasti muistuttamassa edustaja satoselle ja nyt puhuu kokemusasiantuntija viidenkymmenentuhannen allekirjoituksen kerääminen on hurjan suuri työ se on hurjan suuri työ erityisesti jos se tehdään käsin jos se digin kautta saa räjähdysmäisen julkisuuden niin silloin se on eri juttu mutta jos sitä kerätään tosissaan niin kuin useimmat kansalaisjärjestöt ja ihmiset se on valtava valtava työmäärä ja jos pystyy sen viiteenkymmeneentuhanteen saamaan niin se on hienoa ja että se tulee varsinaisena lakialoitteena käsiteltäväksi mutta toistan sen idean että kymmenentuhattakin on valtava määrä ja kun sen saa kerättyä niin sillä saisi kuitenkin asian poliittiseen keskusteluun vähintään sitä kautta että valtioneuvosto joutuisi ministeri joutuisi ottamaan kantaa

arvoisa puhemies itse koen myös niin että me kansanedustajat olemme velvollisia tuomaan poliittiseen keskusteluun asioita voimme tehdä tiedotteita ja ottaa niitä täällä puheeksi siihen ei tarvitse välttämättä kymmentätuhatta nimeä vaan meistä jokainen voi käyttää sitä puheoikeutta

ajatellaan miten esimerkiksi ministeriössä laki valmistellaan niin siellä on kuulemisia ammattilaisia hieromassa pykäliä ja niitä moneen kertaan katsotaan ja sitten ne tulevat vielä eduskunnan valiokuntakäsittelyyn kun kansalaisaloite tulee tänne meille eduskuntaan se tulee meille valiokuntaan eikä meillä ole semmoista koneistoa ja mahdollisuutta valiokunnassa tehdä sitä lainsäädäntöä ja sitä selvitystyötä samanlaisesti kuin tuolla ministeriön puolella se johtaa usein siihen että se laki ei ehkä sellaisenaan ole toteutettavissa vaan asiantuntijat tulevat sitten kertomaan valiokuntaan että hyvä ajatus mutta tämä ei tällaisenaan voi voi tulla toimeenpantavaksi eduskunnan mahdollisuus on silloin todeta että kansalaisaloite hylätään mutta

toivotaan tai jopa edellytetään että hallitus ryhtyy lainsäädännön valmisteluun se saattaa kestää vaikka kuinka kauan ja sitten tulee kansalaisille sellainen tunne että se ei johtanut mihinkään vaikka se itse asiassa johti olen edustaja satosen kanssa samaa mieltä siinä että olisi hyvä kun tulisi enemmän semmoisia periaatteellisia asioita vaikkapa kannatan jotain asiaa en kannata ja sitten tahtotila voitaisiin ajatella jopa niin että pantaisiin siihen joku määräaika niin että tässä tietyssä ajassa on tultava ministeriöltä joku vastaus mitä tälle tehdään vai aikooko tämä hallitus tehdä yhtään mitään en ota kantaa juuri tähän kyseiseen hallitukseen joka ei varmasti välttämättä aina tee sellaisia asioita kuin itse toivoisin mutta se on eri keskustelu tämä olisi esimerkiksi hyvä sen asian eteenpäinviemiseksi lakialoitteiden osalta on hyvä muistaa että jos sata kansanedustajaa allekirjoittaa lakialoitteen niin siellä on yleensä yhteensä satojatuhansia ääniä takana sitäkin voisi miettiä olisiko meillä mahdollisuutta sitä virallista sääntöä niin sanotusti otettaisiin asia käsittelyyn valiokunnissa jos on vähemmän edustajia sen takana

esimerkiksi itse itse sain hyviä keskusteluja kun tein lakialoitteen eläimiin seksuaalisesti sekaantumisen rangaistavuudesta sitä ei ollut oikein kehdattu käsitellä mutta sen jälkeen se tuli tuonne eläinten hyvinvointilain luonnokseen joka kyllä tällä hetkellä makaa olen ajatellut uusia tämän lakialoitteen ja pyydänkin ihmisiä tutustumaan siihen aiheeseen pian tuon sen allekirjoitettavaksi

arvoisa rouva puhemies tämä on hyvää periaatteellista keskustelua näistä kansalaisaloitteista edustaja merellä oli erinomainen pointti siitä että jos on täältä kerännyt yli sadalta kansanedustajalta allekirjoituksen niin kyllä sekin aikamoinen aikamoinen määrä ihmisiä siinä jo takana on vaikka en toki kuvittele niin että esimerkiksi kaikki minua tai ketään muutakaan äänestäneet olisivat kaikista asioista samaa mieltä keskenään eli sitä ei ihan tietysti voi yksi yhteen laskea mutta totta kai sillä on valtava valtava voima takana mutta ehkä tämä kiteytyy siinä haluan korjata edustaja kiljusen puheenvuoroa että missään nimessä en väheksy näitä kansalaisaloitteita

eli eli kyse on ehkä siitä mitä me tällä kansalaisaloitteella haemme jos minä olen ymmärtänyt oikein edustaja kiljusen idea tästä kymmenestätuhannesta joka vastaisi kirjallista kysymystä on se että silloin kyse on ehkä sellaisesta asiasta joka saattaa olla jollekin kohtuullisen pienelle kansanryhmälle erittäin tärkeäkin asia mutta ei

asia sillä on tietysti oma pointtinsa mutta mutta esimerkiksi tällaisissa tilanteissa minä luulen että meillä on kyllä muitakin tapoja siihen asiaan paneutua kuin kansalaisaloite mutta mutta en minä nyt sitä tietenkään tietenkään huonona pidä jos tänne vaikka tulisi kansalaisaloite keliakiakorvauksen palauttamisesta esimerkiksi jota tässä nyt yritetään vaihtoehtobudjetin kauttakin järjestää tämä on ikään kuin yksi tämäntyyppinen esimerkki mutta sitten jos ja kun tämä rima on korkealla niin ei se viisikymmentätuhatta ole mikään mahdoton määrä kerätä nimiä

jotka ovat muutamassa viikossa keränneet hyvinkin nopeasti ovat keränneet

eli kyllä jos asia on riittävän painava ja se on riittävän laajalti tässä yhteiskunnassa kohteena ja itse asiassa juuri sellaiset ovat niitä asioita joiden pitäisi mielestäni tullakin kansalaisaloitteen kautta tänne tänne päätettäviksi eli eli kyllä tässäkin oma ajatuksensa on minkä takia tämä raja on juuri tähän kohtaan laitettu ja ja se on myöskin niin että jos kovin moni ylittää niin silloin sillä ei ole painoa yhtä paljon kuin silloin jos on vain muutama vuodessa joka tämän rajan ylittää että tässäkin on oma logiikkansa

eli ensinnäkin epäilisin että jos joku asia on kymmenelletuhannelle ihmiselle niin tärkeä ja mielenkiintoinen että he olisivat valmiita allekirjoittamaan tällaisen kysymysaloitteen niin epäilemättä he pystyvät myös vaikuttamaan valitsemiinsa äänestämiinsä kansanedustajiin niin että kansanedustaja tekisi sellaisen kysymyksen se on kuitenkin ensisijainen tapa edustaa kansaa edustuksellisessa demokratiassa toisenakin se että aloitehan ei tarkoita sitä että asia menee esitetyssä muodossa läpi vaan se tarkoittaa sitä että asia käsitellään jos nyt vähän karrikoidaan niin on mahdollista että viisikymmentätuhatta henkilöä kannattaa jotain asiaa mutta sitten neljä miljoonaa vastustaa vaikka esimerkki onkin karrikoitu niin ymmärrätte kaikki mitä mitä tarkoitan eli kaikilla kansalaisaloitteilla jotka tulevat eduskuntaan käsittelyyn ei suinkaan ole kansan enemmistön tukea takanaan voi olla toisinkin ylipäänsäkin tätä kansalaisaloiteinstituutiota pitäisi kehittää mielestäni sellaiseen suuntaan että kansalaisaloite olisi viesti meille poliitikoille mitä meidän pitäisi tehdä mikä on se tahtotila mihin suuntaan laaja joukko kansalaisia haluaa asioita edistää eli nyt kun tässä on näitä muotovaatimuksia lainsäädännöstä niin monesti se kansalaisaloitteen hyvä idea hukkuu niihin muotovaatimuksiin sitten kun tänne tulee sellaisia muotovaatimukset täyttäviä esityksiä perusteluineen päivineen melkein kuin ne olisivat hallituksen esityksiä niin monesti kysymys ei olekaan kansalaisaloitteesta vaan kansalaisjärjestöaloitteesta eli kansalaisjärjestöt joilla on aivan toisenlainen resurssi laatia juridisesti toimivia lakiesityksiä markkinoida niitä saada ne ne mediaan tuovat tänne asioita lainsäädäntöprosessin ohitse pahimmassa tapauksessa jopa hallituspuolueiden poliitikkojen tukemina tämä tuskin on kansalaisaloitejärjestelmän tarkoitus vaan kysymys on enemmän siitä että pitäisi pystyä tuomaan se tavallisen kansalaisen huoli asioista jotka eivät etene perinteisten poliittisten kanavien kautta
arvoisa puhemies voi näköjään puhua hyvin laajasti kansalaisaloitteista olin silloin kun täällä kansalaisaloitelaki säädettiin eduskunnan perustuslakivaliokunnan jäsen ja siellä pohdittiin kovasti sitä mikä pitäisi olla tämä

ja sitten päädyttiin tähän viiteenkymmeneentuhanteen mitä pidettiin käytännössä lähes mahdottomana ja ja kuviteltiin että tästä tulee hyvinkin raskas yhteiskunnallinen instrumentti kun näin korkea vaatimus asetetaan täällä on joku katsonut että se ei ole kovin olennainen seikka kuinka paljon on allekirjoittajia vaikka sitä nostettaisiin sataantuhanteen niin niitä tulisi varmaan ihan yhtä hyvin sadantuhannen kuin viisikymmentätuhatta no ei nyt ihan totta kai matematiikka sen verran toimii mutta kuitenkin niitä tuli runsaasti tänne ja siinä mielessä tämä ei ole kovin olennainen kysymys tämä viisikymmentätuhatta on varmaan ihan

arvoisa rouva puhemies kun katsoin tätä perustuslakivaliokunnan lausuntoa niin tämän asian osalta varmaan asiat etenevät tässä eurooppalaisessa kokonaisuudessa ihan hyvin mutta vähän aikakirjoihin kanssa muistijälkeä ajattelin sanoa sain olla myös oman ryhmäni edustajana oman ryhmäni työvaliokunnan jäsenenä silloin kaksituhattayksitoista lausumassa sosiaalidemokraattien näkökulmaa tähän kansalaisaloitteen käyttöönottoon joka sitten otettiinkin käyttöön vuonna kaksitoista niin kuin tässä joku kollega sanoikin niin silloin oli kyllä mielikuvissa että tämä viidenkymmenentuhannen raja on niin korkea että että koskapa ensimmäinen aloite tulee ja se kesti vuoden vuonna kaksituhattakolmetoista keväällä kevättalvella tuli ensimmäinen kansalaisaloite joka oli täyttänyt tämän viidenkymmenentuhannen rajan se viidenkymmenentuhannen raja on noin reilun prosentin äänioikeutetuista tietenkin voidaan arvioida tänä päivänä onko tuo raja liian korkealla tai liian matalalla en siihen niinkään ota kantaa mutta otan kantaa siihen sisällön rakentamiseen olen samaa mieltä kuin edustaja mäkelä tuossa aikaisemmin hallintovaliokunnassa viime kaudella huomasin tilanteen jossa sinänsä hyvää tarkoittava kansalaisaloite ja lakiehdotus törmäsivät tämmöisiin muotoseikkoihin ja teknisiin kysymyksiin olisikin meiltä lainsäätäjiltä ihan perusteltua vielä kerran käydä läpi onko tämä kansalaisaloitejärjestelmä

tosiasiallisesti kuitenkaan kanava jossa sen tavallisen suomalaisen kansalaisen joka kokee jonkun asian tärkeäksi kannattaa nostaa

järjestelmänä toimiva hallinnollisiin yksityiskohtiin vaikka lainsäätämisjärjestykseen liittyvän avun ja neuvonannon antaminen kansalaisaloitetta laativalle ihmiselle voisi olla yksi keino jolla varmistettaisiin että kansalaisella olisi tosiasiallisesti keinot tehdä sellaisia aloitteita jotka teknisestikin menevät täällä eduskunnassa läpi joten tätä järjestelmää on kyllä varmasti syytä kehittää ja ja saada ehkä enemmän irti ei pelkkää kansalaisaloitteiden määrää pidä tuijottaa vaan ennen kaikkea niiden laatua ja

arvoisa puhemies pohdiskeluihin siitä että kansalaisaloiteinstituutiota voisi kehittää niin että se tulee suoraksi lakialoitteeksi itse olen ymmärtänyt sen tällä tavalla että kansalaisaloitteen ei tarvitse olla lain muodossa sinänsä vaan se on avaus eduskunnalle siitä että pystyisikö tuosta teemasta tekemään lainmuutoksen että se teema toteutuu haluaisin edustaja karille sanoa sen että me saamme mutta usein kansalaiset eivät sitä välttämättä tiedä ja siinä edustaja kari on oikeassa oikeusministeriöstä apua siihen että jos se lain formulointi halutaan tehdä niin oikeusministeriössä on jotka säätelevät ja hallitsevat sitä ja siihen pystytään sitten antamaan laillista neuvontaa myöskin eli se on kyllä kyllä mahdollista sen sijaan tässä oli jonkinlaista ei ei nyt vastakkainasettelua mutta hieman niin kuin pohdiskelua siitä mikä määrä allekirjoituksia tarvittaisiin minkä tyyppinen lopputulema siitä voisi olla viittasin tähän

niin edelleen onhan meillä mäkelä sanoi että jos joku on kymmenentuhatta nimeä keräämässä niin siinä voisi toimia myöskin kansanedustajien kautta tai tai muuten luonnollisesti on meillä on edustuksellisen demokratian instituutio eli me olemme korkeimmassa päätöksentekoelimessä eduskunnassa meillä on mahdollisuus tehdä kirjallinen kysymys jos kansalaiset sitä pyytävät kansalaisjärjestöt pyytävät kuka tahansa pyytää tai itse haluamme saada tietoa me saamme siihen vastauksia meillä on oikeus myöskin tehdä lakialoite ei siihen tarvita kansalaisaloitetta

allekirjoitusta on niin sitten se on käsiteltävä myöskin eduskunnassa kuin ei nyt hallituksen esitys mutta sillä vakavuudella kuin se olisi hallituksen esitys se on se lähtökohta ja ne käsitellään täällä kansalaisaloitetyyppisenä meillä on myöskin se sadan kansanedustajan rajan ylittäminen lakialoitteessa jolloin se pitäisi käsitellä myöskin eduskunnan valiokunnassa kuten hallituksen esitys niin että ministeriö antaa siitä lausuntonsa minä voin sanoa arvoisa puhemies että omalla kohdallani tässä on juhlapäivä juuri tänään tällä hetkellä tässä on hetki sitten koottu

pysäköintivirhemaksuihin liittyvä lakialoite jolla ne yritetään saada kuosiin puhemies voi onnitella minulla on sata allekirjoitusta ja voin senkin kertoa että se on valtava työ se on valtava työ ei se niin vain onnistu tässä sen takia kannattaa arvostaa kansalaisaloitteessa myöskin sadan allekirjoituksen saamista tästä salista aloitteelle joka menee puoluerajojen ylitse jolloin jolloin sille täytyisi olla se merkitys mutta kun meillä on myöskin pienempi ministeriltä vastaus niin miksemme myöskin kansalaisille sitä mahdollista tämä on se minun ajatukseni nämä eivät ole ristiriidassa toisiinsa nähden vaan edustuksellinen demokratia ja suora demokratia toisiaan

arvoisa rouva puhemies täällä käydään hyvää keskustelua kansalaisaloitteesta kansalaisaloite on erittäin tärkeä kansalaisille jotta he saavat äänensä kuuluviin eduskunnassa ja voivat tuoda meille sitä viestiä mikä on kansalaisille tärkeää mutta yhtä tärkeitä ovat kansanedustajien tekemät lakialoitteet joskus olen miettinyt sitä minkä takia kansanedustajien tekemät lakialoitteet ovat huonommassa asemassa kuin kansalaisaloite eli jotta lakialoite täällä etenisi edes ministeriöön asti josta saisi lausunnon se vaatii yli sadan kansanedustajan allekirjoituksen olisi erittäin tärkeää että myös vähäisemmällä allekirjoitusmäärällä tämä olisi mahdollista koska täällä on erittäin tärkeitä tärkeitä asioita käsittelyssä olen itse tehnyt monena eduskuntakautena muun muassa lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista lakialoitteen joka on kerännyt sen yli sata allekirjoitusta mutta kun sitten saapui kansalaisaloite samaan aiheeseen liittyen ne kulkivat sitten yhdessä ja etenivät sillä tavalla

tulisiko meillä olla pohjoismaiden välillä tämmöinen yhteinen kansalaisaloitejärjestelmä ja millä tavalla voisimme pohjoismaiden sisällä myös demokratian toteutumista sadan allekirjoituksen kerääminen lakialoitteeseen on äärettömän iso urakka ja olisi kyllä tärkeää myös että valiokunnissa sitten käsiteltäisiin näitä kansanedustajien tekemiä lakialoitteita koska näin myös meidän äänestäjämme ja kansalaiset toivovat ja aina odottavat että kun hyviä ideoita lähtee eteenpäin ne myös käytäisiin läpi mutta monesti käy niin että sadankin

lakialoite jää sitten ministeriön lausunnon jälkeen sinne mappi öhön että se ei etene mutta kansalaisaloite kuitenkin tulee aina tänne saliin keskusteltavaksi elikkä se on erittäin tärkeätä että se käsitellään valiokunnassa ja sitten tulee vielä tänne saliin keskusteltavaksi ja silloin se kansalaisaloitteen kaari sulkeutuu

arvoisa rouva puhemies täällä edustaja tynkkynen aiemmin esitteli lakialoitettaan toisen puheen yhteydessä ja siinähän tämän kansalaisaloitteen allekirjoituksen ikäraja oli tiputettu kuuteentoista vuoteen ja kun tässä edustaja kivirantakin mietti tätä määrää niin jos näin tehtäisiin niin tietenkin tämä määrä varmasti pitäisi myös kasvattaa siitä viidestäkymmenestätuhannesta johonkin enempään jos tämä aktivoisi nuoria enemmän mutta edustaja juvonen kiinnittää mielestäni erittäin huomiota mehän keskustelemme pääsääntöisesti yleisellä tasolla kansalaisaloitteesta tai vaikka näistä allekirjoittajamääristä ja niin edelleen mutta on oikea huoli minkälainen teho on niin kansalaisaloitteella kuin lakialoitteellakin ja heittäisin pohdittavaksi esimerkiksi yhdysvalloissa näitä lakihankkeita viedään eteenpäin vaalien yhteydessä siellä samassa yhteydessä missä äänestetään vaikka omaa edustajaa kongressiin saatetaan äänestää vaikka jonkin tiehankkeen rahoituksesta siellä on erittäin paljon tavallaan asiaa samassa yhteydessä kansalaisaloitteet ja lakialoitteet voisivat olla sellaisia joita voisi tässä yhteydessä sitten samalla hyödyntää ja käyttää hyväksi ja jotka mahdollisesti sitten johtaisivat myös toimenpiteisiin tietenkin näissä sitten pitäisi alustavasti valmistelu hoitaa niin hyvin että näitä

niin edelleen niin tässä on tietenkin aika paljonkin teknistä sovellettavaa mutta se voisi olla yksi sellainen joka tapauksessa ihmiset ovat hyvin aktiivisia niin presidentinvaaleissa kuin eduskuntavaaleissakin niin miksi emme samassa yhteydessä ottaisi sitten kantaa myös muihin asioihin ehkä tämä kansalaisaloite sopisi siihen tilanteeseen kaikkein parhaiten

arvoisa rouva puhemies jos oikein muistan niin tämä yksi kansalaisaloite joka törmäsi tällaisiin teknisluontoisiin ongelmiin liittyy ampuma aselakiin tällainen muistikuva minulla on jos kollegoja on siitä valiokunnasta niin varmaan muistavat myös että näitä teknisiäkin ongelmia on en itse ainakaan haluaisi myöskään verrata näitä kansanedustajien lakialoitteita ikään kuin toiminnallisesti kansalaisaloitteeseen molemmille pitää antaa ikään kuin oma arvonsa ja sen arvon tietenkin pitää olla korkea erityisesti tässä kansalaisaloiteasiassa pitäisi pystyä varmistamaan että kansalaisaloitteen laatijalla on tosiasialliset mahdollisuudet tehdä sellaista teknistä osaa joka sitten eduskunnassa ei törmää joihinkin teknisiin muotoseikkoihin mutta tästä sadan kansanedustajan lakialoiterajasta käsittääkseni eduskunnassa ei kuitenkaan ole mitään vakiintunutta sääntöä tälle sadan rajalle niin että se saisi asiallisemman käsittelyn kuin lakialoitteet jotka on on pienemmällä määrällä kirjoitettu pitäisinkin ihan tarpeellisena joskaan en halua laajentaa keskustelua nyt lakialoitteeseen mutta sanon kuitenkin ja tärkeänä että lakialoitteet allekirjoitusmäärästä riippumatta saisivat aina jonkunlaisen huomion meillä eduskunnassa liian usein lakialoitteet pöydällä piipahtamassa ja ja eivät ikään kuin synnytä sitten laajempaa poliittista keskustelua salikeskustelussa illalla kyllä saa huomion mutta sitten kun arki koittaa ja usein hautautuu hautautuu meidän omiin prosesseihimme sanon tämän sen takia koska tästä sadan rajasta on syntynyt tähän eduskuntaan hieman tämmöinen myytti että sadan allekirjoituksen jälkeen vasta annetaan asialle ikään kuin se riittävä huomio minä en pidä sitä ihan hyvänä koska on vähän erilaisia tapoja kerätä näitä nimiä lakialoitteisiin sinänsä hyviä lakialoitteita voidaan voidaan laatia sellaisenkin edustajan toimesta joka ei ihan kaikkia pöytiä kierrä tai ei pysty lyhyellä puheenvuorolla hissipuheella vakuuttamaan kollegaa että allekirjoitapa tämä lakialoite meillä on hyviä aloitteita määrät allekirjoittajissa vaihtelevat ja ennen kaikkea pitää tarjota kansalaisille joita mekin edustajina olemme hyvät mahdollisuudet toteuttaa hyvää lainsäädäntöesitystä

arvoisa rouva puhemies

on itse asiassa aika paljon muuttanut tätä

ja käytäntöjä ja tuonut tänne saliinkin suoraan sellaisia keskusteluja jotka eivät muutoin olisi tänne tulleet ja jopa jopa sitten päätöksentekoa ja ja lainsäädäntöä ollaanpa siitä sitten oltu oltu eri mieltä tai samaa mieltä itse kyllä myös hiukan kannan huolta siitä onko samalla käynyt niin että ikään kuin kansanedustajien lakialoitteiden painoarvo on vähentynyt ja jos ajattelemme tätä edustuksellisen demokratian kannalta joka on kuitenkin se pohja ja perusta tässä meidän meidän järjestelmässämme niin kyllä jokaisen yksittäisenkin kansanedustajan kansanedustaja aloitteella pitäisi todellakin olla suuri painoarvo ja huomioarvo ja sen takia itsekin tänne saliin jäin tänään että täällä on näitä kansanedustaja aloitteita sitten myöhemmin vielä käsittelyssä tätä viidenkymmenentuhannen rajaa pidän henkilökohtaisesti mieluummin liian matalana kuin korkeana en olisi sitä ainakaan madaltamassa

on on hyvä että vain sellaiset hankkeet joissa on varsin laajaa kannatusta väestön keskuudessa jossa saadaan sitten niitä nimiä myös helposti aloitteen alle tulevat tänne eli jos tätä merkittävästi madallettaisiin niin kyllä tämä eduskuntatyö muuttaisi luonnettaan aivan aivan huomattavasti niin että en en lähtisi tätä kyllä todellakaan enää madaltamaan

arvoisa puhemies edustaja räsäselle sen verran oikaisen että kun olen puhunut kymmenentuhannen nimen kansalaisaloitteesta eli kun kansalaisaloitteelle on saatu kymmenentuhatta nimeä niin se ei tarkoita sitä että sitä viidenkymmenentuhannen allekirjoituksen rajaa madallettaisiin se johtaisi toisen tyyppiseen käsittelyyn minun ajatukseni on että se menisi valtioneuvostolle eli ministeri vastaisi siihen samalla tavalla kuin hän vastaa kansanedustajan kirjalliseen kysymykseen eli se ei kuormita eduskunnan työtä ministeriön työtä kylläkin mutta palaan siihen minkä edustaja kari ja edustaja räsänen molemmat toitte esille tämän kansalaisaloiteinstituution suurin merkitys on siinä että kansalaisyhteiskunnan tasolta voidaan nostaa poliittiseen keskusteluun vakavaankin poliittiseen keskusteluun asioita jotka kansalaiset kokevat tärkeiksi se on sen suurin suurin merkitys me nostamme teemoja jotka ehkä eivät tahdo poliittisen järjestelmän kautta saada tilaa mutta tulevat nyt kansalaisten kautta tähän meidän yhteiselle foorumillemme keskusteltaviksi yhdyn myöskin teidän näkemykseenne siitä että tuo

lakialoitteeseen vaan todennäköisesti sitä että myöskin pienemmälle määrälle pitäisi saada kunnon käsittely tänne ja sitä samaahan edustaja räsänen kannatti ja toivon että puhemieskin kirjaa tämän huomioon tässä keskustelussa
kaikki kirjataan puheenvuorot

arvoisa puhemies siellä missä poltetaan kirjoja poltetaan lopulta myös ihmisiä näin kirjoitti vuonna tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentäyksi saksalainen kirjailija heinrich heine tämä varoitus olisi syytä pitää kirkkaana mielessämme vaikka nykyään valtaapitävien ei tarvitse enää fyysisesti polttaa kirjoitettuja lausahduksia vaan ne poistetaan ihmisten saatavilta digitaalisesta maailmasta nyt on lähetekeskustelussa perussuomalaisten eduskuntaryhmän tekemä lakialoite laiksi rikoslain luvun kymmenennen pykälän muuttamisesta esitämme että pelkkien loukkaavien mielipiteiden kieltämisen sijaan kiellettäisiin vain selkeästi rikollinen toiminta tämä kiihottamispykälä jota ehdotamme muutettavaksi tunnetaan otsikolla kiihottaminen kansanryhmää vastaan nykyään se on laissa muotoiltu näin joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon mielipiteen tai muun viestin jossa uhataan panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun ihonvärin syntyperän kansallisen tai etnisen alkuperän uskonnon tai vakaumuksen seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella on tuomittava kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi pykälän nykyinen sisältö on hyvin ongelmallinen ensinnäkin kyseisen rikoksen tunnusmerkistössä puhutaan panettelusta ja solvaamisesta joiden määrittely on helposti hyvin tulkinnanvaraista viime kädessä tulee riippumaan ajan hengestä mitä tuomioistuimet pitävät panetteluna ja solvaamisena kyseinen pykälä kieltää nimenomaisesti tietojen esittämisen on perin erikoinen sananvapauden rajoitus kieltää tiedon esittäminen ilman tietoa ei voi suojella totuuttakaan perussuomalaisten näkemys onkin että tiedon julkituonti ei saa olla rikollista kiihottamispykälällä rajoitetaan mielipiteenvapautta koska pykälä kieltää ilmaisemasta sellaista mielipidettä jonka pykälän tulkitsija katsoo kielletyksi mielipiteet eivät voi vahingoittaa ketään kunhan niihin ei siis liitetä uhkailua eikä muuta selvästi vaaralle altistavaa perussuomalaiset ehdottavat että oikeudellisesti tuomittavaa kansanryhmää vastaan olisi vain uhkaaminen ja rikokseen yllyttäminen tämä tekisi pykälästä selkeän ja tarkkarajaisen sananvapaus on keskeinen perusoikeus jos sananvapaus koskee pelkästään sellaisia ajatuksia joihin suhtaudutaan myötämielisesti tai joita pidetään yhdentekevinä sananvapaudelta katoaa merkitys ja arvo sananvapauden on katettava myös sellaisia viestejä jotka loukkaavat tai järkyttävät kuulijoita sananvapaus on oikeustieteellisessä kielessä oikeushyvä eli oikeus jota on perusteltua suojella oikeusjärjestelmällä oikeustieteellisessä mielessä kysymys siis kuuluukin mitä oikeushyvää kiihottamispykälä

pykälällä suojattava etu tämä oikeushyvä liittyy ilmapiirin tulkintoihin ja mielikuviin se ei ole siis mikään suora suojattava oikeushyvä kuten tulisi olla rikoslailla pitäisi kieltää vain konkreettiseen haittaan ja oikeushyvän loukkaukseen johtavat teot kiihottamispykälä on abstrakti ja siksi yleisten rikosoikeuden periaatteiden valossa erittäin huolestuttava pykälä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan jota ehdotamme muutettavaksi sai nykyisen muotonsa hallituksen esityksen myötä lähes kymmenen vuotta sitten hallituksen esityksen perusteluihin kirjoitettiin tuolloin seuraavaa sananvapaudella on korostunut merkitys yhteiskunnallisen ja poliittisen keskustelun samoin kuin tieteen ja taiteen aloilla ehdotetuilla rikoslain säännöksillä ei rajoiteta vapautta keskustella yhteiskunnallisesti merkityksellisistä asioista sananvapauden ydinalueeseen kuuluvan poliittisen ja yhteiskunnallisen keskustelun yhteydessä rajoituksiin on suhtauduttava tiukemmin kuin esimerkiksi kaupallisessa mainonnassa myös tieteen ja taiteen vapaus ovat tärkeitä perusoikeuksia jotka tulee ottaa asianmukaisesti huomioon ehdotettuja säännöksiä sovellettaessa

perussuomalaiset huomauttavat että hallituksen esityksen mukaan säännöksellä ei ollut tarkoitus rajoittaa vapautta keskustella yhteiskunnallisesti merkityksellisistä asioista tai kohtuuttomasti vaikeuttaa tällaisen keskustelun käymistä valitettavasti lain soveltaminen ei kuitenkaan enää vastaa tuota lain esitöissä linjattua päämäärää esimerkiksi poliisin rajallisia resursseja käytetään vanhoista moneen kertaan esitetyistä televisiosarjoista tehtyjen tutkintapyyntöjen käsittelyyn tällaiset poliisitutkinnat eivät kuulu kansalaistensa oikeuksia kunnioittavaan valtioon ihmisten vanhoja kirjoituksia ollaan ryhtymässä käymään läpi tiheämmällä tahdilla kristillisten tekstien siteeraamisesta ja hengellisen vakaumuksen julkisesta ilmaisemisesta voi joutua valtakunnansyyttäjän määräyksen nojalla esitutkintaan kuten olemme joutuneet hiljattain näkemään jopa kansanedustajan täysistunnossa pitämästä puheenvuorosta jossa kritisoidaan hallitusohjelman kirjauksia voi käynnistyä esitutkinta ja syyteharkinta kaikki viimeaikaiset tapahtumat ovat tehneet yhä ilmeisemmäksi että kansalaisten sananvapautta ja yhdenvertaisuutta turvaavaa lainmuutosta tarvitaan viime aikojen esimerkit herättävät myös kysymyksen mitä tapahtuu seuraavaksi kiihottamispykälän käyttö saa yhä uusia ilmenemismuotoja esimerkiksi riski rikosvastuuseen joutumisesta saa jopa tiedotusvälineitä poistamaan arkistoistaan vanhaa materiaalia joka saatetaan nykyään tulkita jossain loukkaavaksi seurauksena voi olla historian vääristelyä mikä huolestuttavinta tämä kaikki on johtamassa pelon ilmapiiriin sen suhteen mitä uskaltaa sanoa ihmisillä joilla on epäsuosittuja mielipiteitä ei käytännössä ole keinoa tietää etukäteen mitä suomessa saa nykyään sanoa tarvitsematta pelätä juridisia seurauksia pelko poliisitutkintaan joutumisesta alkaa rajoittaa aivan tavallisten ihmisten kirjoittelua seurauksena on itsesensuurin ilmapiiri ja yhteiskunnallisen keskustelun köyhtyminen lisäksi käytäntö on osoittanut

kaikkia ryhmiä virke

joku sanonta joka koskee syntyperäisiä suomalaisia suomalaisia kansanryhmänä ei anna edes aihetta syyteharkintaan ja

sitten taas toista kansallisryhmää koskevana sama virke johtaa tuomioon perustuslain takaaman yhdenvertaisuuden näkökulmasta tällainen valikoiva lainsuoja on kestämätön riippumatta siitä onko kyse lainsäätäjän alkuperäisestä tarkoituksesta vai ainoastaan liian väljän lainsäädännön mahdollistamista tulkinnoista voimassa oleva säännös ei täsmällisyydeltään ole rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen edellyttämällä tasolla kritiikin ja solvaamisen rajasta on tullut häilyvä tämä konkretisoituu esimerkiksi siinä miten länsimaissa suhtaudutaan nykyään islamiin islamin kritisointia pidetään useasti hyökkäyksenä kaikkia muslimeita kohtaan tällainen asenne nostaa islamia kaiken kritiikin yläpuolelle lain tarkoituksena ei voi olla eikä pidä olla että jokin uskontoryhmä saa erityiskohtelua nykyinen kiihottamispykälä on tarkoitettu lain esitöiden mukaan antamaan suojaa ennen kaikkea sellaisille väestöryhmille

jotka yleensä ovat yhteiskunnassa sosiaalisesti heikommassa asemassa ja sen vuoksi erityisen suojan tarpeessa tämä on varsin merkillistä kun ajatellaan yhdenvertaisuutta voidaan perustellusti maailman ehkä tasa arvoisimmassa yhteiskunnassa suomessa kysyä ovatko vähemmistöt näin valtavan erityissuojan tarpeessa lain tulisi kohdella kaikkia kansalaisia yhdenvertaisesti millekään ryhmälle ei pidä antaa erityisoikeuksia jotka muilta puuttuvat lain onkin oltava tässä suhteessa hyvin tarkkarajainen ja selkeä

halutaanko tästä käydä debattia

mennään puhujalistaan katsotaan sitten nouseeko tarvetta laajemmin debattiin

arvoisa rouva puhemies suomen lainsäädännössä ei ole erillistä pykälää vihapuheelle eikä vihapuheelle aseteta erillisen vihapuhepykälän mukaisia rangaistuksia rikoslaissa on kuitenkin lukuisia pykäliä joiden perusteella vihapuheen levittäjää vastaan voidaan nostaa syyte
yksi pykälistä on kiihottaminen kansanryhmää vastaan jota nyt ehdotetaan muutettavaksi rikoslain pykälä pitää muuttaa koska nykytilanne on se että ihmisiä tuomitaan hyvin mielivaltaisin perustein heidän lainmukaisesta sananvapauden harjoittamisestaan siis sananvapauden joka on keskeinen demokratiaan kuuluva asia ajatellaan esimerkiksi meitä kansanedustajia meidät on äänestetty tänne eduskuntaan edustamaan kansaa yleisissä vaaleissa vaaleissa joissa äänestävä kansalainen valitsee sellaisen ehdokkaan ja sellaisen puolueen joka hänen mielestään parhaiten ajaa hänelle tärkeitä asioita kiihottaminen kansanryhmää vastaan on ollut suomen rikoslaissa jo noin kaksikymmentäviisi vuotta ja sen määritelmä on hyvin laaja meneillään oleva edustaja räsäseen kohdistuva esitutkinta kohdistuu viisitoista vuotta sitten julkaistuun kirjoitukseen ottaen edellä mainitun huomioon mielestäni esitutkintoja ja syytteitä olisi pitänyt tulla vuosien varrella kuin sieniä sateella miksi siis vasta viime aikoina on alettu aktiivisesti käyttämään tätä pykälää jopa yli sitten julkaistuihin kirjoituksiin on selvää että pykälää on alettu käyttämään joidenkin tahojen poliittisten vastustajien hiljentämiseen tällainen toimintapa on demokratian vastaista ja heikentää suomen oikeusvaltioperiaatetta sananvapauden rikkomisen lisäksi jokainen voi miettiä kuinka paljon poliisiasemat ja tuomioistuimet tulevat ruuhkautumaan lähitulevaisuudessa kun tätä menoa yksi jos toinenkin suomalainen joutuu rikosoikeudelliseen vastuuseen mielipiteensä ilmaisusta suurempi kysymys kuuluukin kuinka kauas mennään taaksepäin ja mihin vuosikymmeneen vedetään se raja että voidaan syyttää kiihottamisesta kansanryhmää vastaan vanheneeko tämä kauhea majesteettirikos milloinkaan lain mukaan kiihottaminen kansanryhmää vastaan rikoksen syyteoikeus vanhenee viidessä vuodessa eli edustaja räsäsen vuoden kaksituhattaneljä julkaiseman kirjoituksen syyteoikeus vanheni siis vuonna kaksituhattayhdeksän kymmenen vuotta sitten mutta nyt kuitenkin häntä saattaa odottaa syyte tuosta kirjoituksesta näin ollen voidaan todeta että suomeen on tällä hetkellä syntymässä todella omituinen tilanne jossa ollaan takautuvasti ja näin ollen myös lainvastaisesti tuomitsemassa ihmisiä arvoisa rouva puhemies politiikka on yhteisten asioiden hoitamista jotta asioista voidaan päättää on sekä kansalaisten että kansanedustajien pystyttävä tuomaan myös kärkevät mielipiteensä ja näkemyksensä julkiseen keskusteluun kun vain asiat riitelevät on yhteiskunnassa asiat silloin vielä hyvin esimerkiksi epäoikeudenmukaisuus aiheuttaa vihaa ihmisissä hiljentämällä ihmisiä demokratian vastaisesti lisätään ihmisten katkeruutta yhteiskuntaa vastaan sensuuri ennakkosensuuri tai nyt uutena jälkikäteen tapahtuva sensuuri on isku demokraattisen maan kansalaisen perusoikeuksiin keskustella vapaasti omasta elämästään ja yhteiskunnan ongelmista terveessä yhteiskunnassa on voitava tuoda faktat esiin vapaasti ilman pelkoa esitutkinnasta syytteistä tai tuomioista mihin olemme menossa kun kaivelemme vuosikymmenien takaisia sanomisia pykälä on täysin absurdi tuleeko jatkossa mahdollisesti syyte jos ja kun joku sanoo eskimoa eskimoksi arvoisa rouva puhemies nykytilanne on se että jos kansalainen haluaa tuoda esiin julkiseen keskusteluun erilaisia yhteiskunnallisia lieveilmiöitä hän voi joutua sanomisistaan hyvin pienellä kynnyksellä rikosoikeudelliseen vastuuseen näin ei voi jatkua ja tämä lakimuutos on saatava läpi jotta syyttömien ihmisten tuomitseminen sananvapauttaan loppuu kiitos

arvoisa rouva puhemies suomessa on viime aikoina käyty aktiivista ja paikoitellen varsin kiivastakin keskustelua sananvapaudesta aihe on äärimmäisen tärkeä ja tässä edellä on esitetty erinomaisia puheenvuoroja tätä keskustelua on käyty muun muassa siitä näkökulmasta missä kulkee sallitun ja kielletyn raja valitettavasti tämä raja on nykyisin veteen piirretty viiva rajaa on todella vaikea hahmottaa ja tunnistaa käsittelyssä olevassa perussuomalaisten eduskuntaryhmän lakialoitteessa esitetään rikoslaissa säädetyn kansanryhmää vastaan koskevan lainsäädännön muuttamista aloite on ajankohtainen sekä erittäin tärkeä kansalaisten sananvapauden ja perusoikeuksien toteutumisen näkökulmasta lakialoitteessa esitetään että jatkossa rangaistavaksi jäisi ainoastaan lainkohdassa tarkoitettua ryhmää vastaan tehtävällä rikoksella uhkaaminen sekä tällaiseen rikokseen yllyttäminen lisäksi aloitteessa esitetään lainkohdan muuttamista siten ettei rangaistusvastuu enää jatkossa koske tiedon tai mielipiteiden asettamista yleisön saataville levittämistä yleisön keskuuteen ja pitämistä yleisön saatavilla rangaistusuhka liitettäisiin siten jatkossa ainoastaan muihin viesteihin kuin ja mielipiteisiin arvoisa puhemies perustuslain kahdeksannessa pykälässä säädettyyn rikosoikeudelliseen laillisuusperiaatteeseen sisältyy perustuslakivaliokunnan käytännössä sovellettu erityinen täsmällisyysvaatimus sen mukaan kunkin rikoksen tunnusmerkistö on ilmaistava laissa riittävällä täsmällisyydellä siten että säännöksen sanamuodon perusteella on ennakoitavissa onko jokin toiminta tai laiminlyönti rangaistavaa nykyinen laki kiihottamisesta kansanryhmää vastaan on liian väljä ja tulkinnanvarainen eikä se nähdäkseni

tätä edellä mainittua täsmällisyysvaatimusta kansalaisten on tällä hetkellä erittäin vaikea hahmottaa missä kulkee sallitun ja kielletyn mielipiteenilmaisun raja

tilanne on sama kuin jos liikennesäännöissä kiellettäisiin ylinopeuden ajaminen mutta liikennemerkit puuttuisivat teiden varsilta eikä kukaan tietäisi missä sallitun nopeuden raja kulkee koska nyt kukaan ei tiedä missä sallitun ja kielletyn mielipiteenilmaisun raja kulkee vähentää se kansalaisten uskallusta osallistua esimerkiksi kriittiseen maahanmuuttokeskusteluun arvoisa puhemies sananvapaus on kansalaisille kuuluva perustuslaillinen oikeus ja demokraattisen oikeusvaltion perusta sananvapauden rajoituksiin onkin suhtauduttava aina suurella varauksella ja kriittisyydellä demokraattisessa yhteiskunnassa on oltava tilaa myös kiistanalaisille ja provokatiivisille mielipiteille kaikki yhteiskunnalliset asiat ja ongelmat tulee saada asettaa julkisen keskustelun kohteeksi ilman kriittistä kansalaiskeskustelua yhteiskunnan tieteellinen sivistyksellinen ja muu kehitys pysähtyy on myös ymmärrettävä että sananvapauden sensuurimainen rajoittaminen johtaa pahimmillaan kansalaisten katkeroitumiseen kansan kahtiajakoon yhteiskunnalliseen epävakauteen kansalaisten mielipiteet ja yhteiskunnalliset tosiasiat eivät katoa sillä että niiden sanominen ääneen kielletään arvoisa puhemies perussuomalaisten lakialoite toisi toteutuessaan selkeyttä nykytilanteeseen lainsäädännöstä tulisi tämän muutoksen myötä selkeää täsmällistä tarkkarajaista ja ennakoitavaa näiden perustelujen pohjalta arvoisa puhemies kannatankin tätä perussuomalaisten lakialoitetta

halutaanko käydä debattia

mennään muutama puheenvuoro vielä tässä tässä on eri ryhmistä otetaan sitten pieni debattikierros myös

arvoisa rouva puhemies käsittelyssä on perussuomalaisen eduskuntaryhmän jättämä lakialoite kiihottamista kansanryhmää vastaan koskevan pykälän muuttamisesta ja me puhumme myös sananvapaudesta joka on jokaisen ihmisen perusoikeus perussuomalaiset nostivat tämän teeman esille myös kyselytunnilla jonka jälkeen kansalaisilta tuli todella paljon kysymyksiä ja viestejä yksi hyvä puhelu oli kun ikäihminen soitti minulle ja sanoi että minä en voi enää edes kansanradioon soittaa ja kertoa minun mielipidettäni ihmisiä pelottaa mitä he he voivat sanoa mikä on heidän sananvapautensa ja että joutuvatko he kenties vastuuseen niistä sanoistaan eli kyllä tämä ihan oikeasti on ihmisten mielessä mitä meillä voidaan suomessa enää sanoa kahdeskymmenes päivä marraskuuta helsingin sanomissa valtakunnansyyttäjä raija toiviainen totesi että jokaisen pitäisi kyllä ymmärtää mitä lakiin kirjatulla pykälällä kansanryhmää vastaan kiihottamisesta tarkoitetaan mutta kuitenkin hän myös totesi että hän olisi valmis pohtimaan sitä voitaisiinko rikoslakia kiihottamispykälän osalta tarkentaa ja kiihottamispykälän ajatusta tietyn ihmisryhmän syrjinnästä voisi jotenkin täsmentää hän totesi näin että säännöstä voisi jollakin tapaa terävöittää ymmärtääkseni kuitenkaan oikeusministeri henriksson ei tälle ajatukselle lämmennyt minä näen kuitenkin erittäin tärkeänä että tiedottaminen kertominen siitä mitä suomessa saa sanoa olisi juurikin oikeusministerin ja oikeusministeriön tehtävänä jotta suomalaiset tietävät mikä on sananvapauden linja tässä nyky suomessa on erittäin tärkeää että me voimme puhua me voimme sanoa me voimme kertoa mitä me ajattelemme ja erityisesti myös se että joku määrittelisi sen mitä on vihapuhe vihapuheesta puhutaan todella paljon mutta loppujen lopuksi se määritelmä on aika avonainen mitä sillä tarkoitetaan toivon hyvää keskustelua ja toivon että perussuomalaisten lakialoite saa kannatusta

arvoisa puhemies en ole samaa mieltä kanssasi mutta puolustan oikeuttasi olla sitä mieltä tämä valistusfilosofi voltairen toteamus kuvaa sananvapauden ydinolemusta sananvapautta ja uskonnonvapautta on pidetty suomessa itsestäänselvyyksinä saavutettuina oikeuksina meidän hienossa vapaassa ne ovat länsimaisen liberaalidemokratian peruspilareita ja suomessa perustuslailla suojattu viime aikoina kuitenkin entistä useampi suomalainen on joutunut kysymään mitä saan sanoa mihin tietoihin saan viitata mille saan nauraa mihin saan uskoa suomen perustuslain mukaan jokaisella on sananvapaus siihen sisältyy oikeus ilmaista julkistaa ja vastaanottaa tietoja mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä sananvapautta voidaan rajoittaa vain jonkin toisen oikeushyvän suojaamiseksi mikä on sellainen oikeushyvä jonka vuoksi sananvapautta voi ja tulee rajoittaa kuinka paljon vapaassa yhteiskunnassa on oltava valmis sietämään närkästymistä jopa loukkaantumista missä on sallitun ja kielletyn näkemyksen rajapyykki tästä on kyse nyt käsittelyssä olevassa lakialoitteessa joka koskee rikoslain kansanryhmää vastaan kiihottamisesta koskevan pykälän muuttamista lakialoitteessa ei esitetä esitetä kiihottamispykälän poistamista siinä esitetään pykälän muuttamista siten että rangaistavaksi jää lainkohdassa tarkoitettua kansanryhmää vastaan tehtävällä rikoksella uhkaaminen sekä tällaiseen rikokseen yllyttäminen nykytilan ja lakialoitteen välinen oleellinen ero on että lakialoitteen johdosta rangaistavana ei olisi enää pidettävä panettelua ja solvaamista laissa mainituilla kansanryhmän ominaispiirteisiin liittyvillä perusteilla myöskään tiedon ilmaisemista ei pidettäisi enää rangaistavana on huomattava että lakialoitteessa myöskään esitetä yksittäiseen henkilöön kohdistuvan kunnianloukkauksen poistamista rikoslaista kyse on siis kiihottamispykälän tunnusmerkistön rajaamisesta ja täsmentämisestä lakialoitteen tavoite rikoslain yhdentoista luvun pykälän täsmentämiseksi on mielestäni välttämätön lakivaliokunta arvioi aikoinaan nykymuotoisen kiihottamispykälän säätämisen yhteydessä kaksituhattakymmenen etteivät tehtävät muutokset olisi merkitykseltään suuria käytäntö on kuitenkin osoittanut että pykälä on nykymuodossaan monitulkintainen jopa vaikeaselkoinen jopa poliisi ja valtakunnansyyttäjä ovat tulkinneet sitä eri tavoin yksittäisissä tapauksissa miten siis kansalainen osaisi joka tilanteessa arvioida mitä saa ja mitä ei saa sanoa myös valtakunnansyyttäjä toiviainen on haastattelussaan viitannut siihen että pykälä vaatisi mahdollisesti täsmennyksiä kyse on paitsi sananvapauden myös uskonnonvapauden rajoista tiedon mielipiteen tai oman vakaumuksen ilmaisun ja sen johdosta aiheutuvan mahdollisen yhteiskunnallisen pahan mielen aiheuttamisen ei pitäisi sellaisenaan johtaa tutkintaan eikä rikossyytteeseen saati tuomioon

kaikki loukkaavat teokset arkistojen vanhojen sketsien osalta on jo ilmeisesti käynnissä tutkinnan esivaihe ei voi olla niin että ottaessaan asioihin kantaa ihmisten tulisi nykyisen lainsäädännön noudattamisen lisäksi pystyä ennakoimaan kaikki tulevat lainsäädäntömuutokset oikeusturvan ja taannehtivan lainsäädännön kiellon näkökulmasta mahdoton tilanne pidän selvänä että vuonna kaksituhattayksitoista voimaan astunut kiihottamispykälän muutos on epäonnistunut poliisi tekee tutkinnoissa työtään mikä on ymmärrettävää mutta toimimaton ja ja epäselvä lainsäädäntö on lainsäätäjän asia säännöksen monitulkintaisuus jopa vaikeaselkoisuus ovat ongelma yksilön oikeusturvan näkökulmasta sekä yksilön tosiasiallisen sananvapauden toteutumisen kannalta itsesensuuri lisääntynee keskustelu kapenee perustuslaissa turvattua sananvapautta rajoittavana lakina kiihottamispykälän tulisi perusoikeuksia koskevan rajoittamisdoktriinin mukaan olla lainsäädäntönä nimenomaan täsmällinen ja tarkkarajainen julkisessa keskustelussa on korostettu sitä että suomen kansainväliset velvoitteet rajaavat sitä miten suomi voi kiihottamispykälän kanssa toimia tämä sinänsä pitää paikkansa suomella on kuitenkin käsittääkseni kansainvälisten velvoitteidenkin kannalta liikkumavaraa siinä miten kriminalisointi toteutetaan liikkumatilaa lisää varauma euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirjaan arvoisa puhemies yleisesti hyväksytyt ja pörröiset näkemykset harvoin tarvitsevat sananvapauden suojaa sen sijaan yhteiskunnallisesti kiistanalaiset jopa loukkaavat näkemykset tarvitsevat mielensä pahoittaminen ei voi olla peruste rajoittaa mielin määrin toisen sanan ja uskonnonvapautta kumpaa vapaa maa tarvitsee enemmän suvaitsevaisuutta joka ei suvaitse muiden vapautta vai sietämistä joka sietää muiden vapautta ajattelen että loukkaantumisen sietäminen on se hinta joka vapaasta yhteiskunnasta meidän jokaisen pitäisi olla valmis maksamaan

arvoisa rouva puhemies

ymmärretäänkin eri tahoilla hyvin eri tavoin itse näen että sananvapauslainsäädännön tehtävä on ennen kaikkea suojella yksilöä instituutioilta ilman vapaata keskustelua ja kyseenalaistamista ei ole demokratiaa eikä kehitystä monet näkevät asian tismalleen päinvastoin että lainsäädännön tehtävä on suojella instituutioita ja vallitsevia totuuksia uskonkappaleita yksilöltä tällaisia instituutioita ovat viranomaiset poliitikot ja media tätä ajattelua heijastavat esimerkiksi vaatimukset niin sanotun maalittamisen kriminalisoimisesta käytännössä tämä tarkoittaisi sitä että jos viranomainen tai toimittaja esittää julkisuudessa poliittisia näkemyksiä niin kyseisen viranomaisen tai toimittajan arvosteleminen ainakin nimeltä mainiten olisi rikollista tämänhetkisessä lainsäädännössä keskeinen mielipidesensuurin ja mielivallan työväline on rikoslain pykälä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan se on ongelmallinen monessa suhteessa nostan tässä aiemmin mainittujen lisäksi esiin muutamia näkökohtia ensinnäkin lakipykälä asettaa ihmiset eriarvoiseen asemaan vaikka lakipykälä ei mainitse mitään erityisiä ryhmiä niin oikeuskäytäntö ja monet viranomaislausunnot tekevät selväksi että laki kieltää vain tiettyihin ryhmiin kohdistuvat ikäviksi koetut lausumat yksi oikeusvaltion kulmakivistä on että ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä ja että laki suojelee samalla voimalla kaikkia ihmisiä riippumatta näiden taustasta toiseksi tämä laki on epämääräinen ja tulkinnanvarainen lakipykälää lukemalla on mahdotonta tietää etukäteen onko jokin lausuma laiton ei jos poliisi ja syyttäjä ovat keskenään erimielisiä jonkin lausuman lainmukaisuudesta tai hovioikeus ja korkein oikeus niin miten tavalliselta kansalaiselta voidaan edellyttää tällaista tulkintataitoa tämä lienee tarkoituskin kun ei ole varmuutta ihmiset ovat varmuuden vuoksi hiljaa sensuuria ei tarvita jos lainsäädäntö ajaa ihmiset itsesensuuriin sananvapauden tukahduttaminen tapahtui itse asiassa tismalleen samalla tavalla neuvostoliitossa sielläkin perustuslaki takasi sananvapauden kuitenkin kaikki tiesivät että kiihotusta lietsontaa ja huliganismia koskeva lainsäädäntö oli tulkinnaltaan hyvin venyvä ja että mikä tahansa vallanpitäjien tai vallitsevan yhteiskuntaideologian kannalta ikävä ilmaisu johti syytteeseen tuomioon ja muihin vaikeuksiin monet kysyvät miksi vihan lietsonnan pitäisi olla sallittua nyt kyse ole siitä kyse on siitä mikä kaikki katsotaan rikolliseksi vihan lietsonnaksi perussuomalaisten lakialoitteessa esitetään että kriminalisoinnin piiriin jää väkivallalla uhkaaminen tai siihen yllyttäminen esitämme siis että pykälän sisältö vastaisi rikosnimikettä nyt pykälä sisältää myös sellaiset ilmaisut jotka eivät kiihota ketään mihinkään vihapuhelainsäädäntö edustaa hiipivää totalitarismia se on ase jota käytetään poliittisesti väärää mieltä olevien vainoamiseen ja hiljentämiseen moni ihminen vastustaa perussuomalaisten politiikkaa ja tuntee siksi vahingoniloa siitä että perussuomalaisia tutkitaan syytetään tuomitaan tämän lain nojalla tällainen lainsäädäntö on kuitenkin eräänlainen frankensteinin hirviö vihapuhelakien kannattajat jotka ovat luoneet tämän hirviön ja ruokkivat sitä luulevat olevansa siltä itse turvassa kun he jäävät itse sen uhriksi he hämmästelevät että eikös tämän pitänyt koskea vain perussuomalaisia viime aikoina on puhuttu paljon edustaja räsäseen kohdistuvasta rikostutkinnasta joka liittyy raamatun siteeraamiseen edustaja räsänen on itse ansiokkaasti nostanut esiin tämän tutkinnan absurdiuden enkä mene nyt siihen huomautan kuitenkin vielä vuonna kaksituhattaviisitoista edustaja räsänen oli tarmolla mukana kivittämässä perussuomalaisten edustaja immosta jonka monikulttuurisuuskriittisestä kirjoituksesta nousi laaja kohu tuolloin edustaja räsänen sanoi vihapuhe on vaarallista sillä se valitettavan usein johtaa vihatekoihin

mielestäni pahinta politiikassa on se että ihmisillä ei ole periaatteita joita sovellettaisiin kaikkiin eteen tuleviin tapauksiin pysyvien periaatteiden tilalla on poliittinen tarkoituksenmukaisuus ja tapauskohtainen pohdinta tässä suhteessa olen hyvin ylpeä puolueestani me puolustamme teitä edustaja räsänen tietoisena siitä että te ette puolustaneet ettekä puolustaisi meitä toivon että mietitte tätä

niin poliitikot kuin toimittajat ja oikeusoppineet ovat viime päivinä ihmetelleet kymmeniä vuosia vanhoihin sketsiohjelmiin liittyviä rikostutkintoja kuitenkin vielä hetki sitten samat ihmiset olivat sitä mieltä että kiihottamispykälä on aivan riittävän selkeä kuitenkin lakiteksti mahdollistaa juuri tällaiset tulkinnat jos tulkitsija on riittävän fanaattinen arvoisa puhemies kiihottamispykälä nykyisessä muodossaan ei suojele kansanryhmiä vaaralliselta kiihottamiselta tai muulta haitalta sillä pyritään suojelemaan ihmisiä loukkaantumiselta ja pahalta mieleltä pahalta mieleltä suojeleminen rikoslailla on vaarallista koska se tekee ihmisistä kyvyttömiä käsittelemään pahaa mieltä kiitos

otetaan debatti tähän jos nyt sitä syntyy pyydän edustajia haluavat käyttää puheenvuoron nousemaan seisomaan ja painamaan viides painiketta

edustaja halla aho tässä suorana sitaattina sanoi äsken että vihapuheen rajoittaminen on totalitarismia sanoisin pikemminkin päinvastoin vihapuhe on avointa totalitarismia kannattaa muistaa että täällä on käyty hyvää keskustelua sananvapaudesta periaatteena me kaikki jaamme sen sananvapaus on keskeisimpiä perusoikeuksia suomalaisessa yhteiskunnassa ja niin pitää ollakin mutta sitä ei voi käyttää bulvaanina panettelulle ja solvaavalle puheelle niin kuin tässä keskustelussa nyt käytetään

kaikki kansainväliset ihmisoikeussopimukset mukaan lukien euroopan ihmisoikeussopimus sinällään lähtevät liikkeelle siitä että ihmisen pahoinpitely henkinen tai fyysinen pahoinpitely ei ole sallittua tässä suhteessa sananvapaus jos se on henkistä pahoinpitelyä ei voi olla mahdollista nimenomaan kansainväliset ihmisoikeussopimukset ovat rajoittamassa missä on raja täällä useissa puheenvuoroissa mihin mikä on tällä kiihotuspuheella missä se raja on missä on muuten rikosoikeudellinen raja miten se määritellään kun puhutaan fyysisestä pahoinpitelystä ei siinäkään ole selkeätä rajaa sen kummemmin määrittelyissä se joudutaan selkeästi meillä on erityyppisiä tapoja koskettaa fyysisesti toisiamme eikä se ole aina pahoinpitelyä tässä täytyy tunnistaa että nämä ovat

arvoisa rouva puhemies on hyvä että tämä on otettu täällä keskusteluun itsekin aion tästä vielä käyttää puheenvuoron mutta sen verran haluan kommentoida tuohon edustaja halla ahon käyttämään puheenvuoroon kun hän väitti että olisin ollut kivittämässä edustaja immosta vuonna kaksituhattaviisitoista olin aika hämmästynyt tuosta lausunnosta se on tullut aikaisemminkin vastaan itse tarkistin oikein sieltä vuodelta kaksituhattaviisitoista sen blogikirjoitukseni johon tässä viitataan enkä siinä mielestäni edustaja immosta ole millään tavalla kivittämässä edelleenkin allekirjoitan tuon lauseen vihapuheesta ja selitän sitä kohta tarkemmin mutta kiistän sen että edustaja immosta olisin ollut kivittämässä ja toivon että kertoisitte missä olen näin

arvoisa puhemies edustaja kiljuselle haluaisin esittää kysymyksen tiedättekö te mikä on vihapuheen ja vihaisen puheen raja ja määritelmä voisitteko kertoa

arvoisa rouva puhemies haluaisin muistuttaa tätä salia että sananvapaus ei ole absoluuttinen perusoikeus vaan meillä on useita perusoikeuksia mitkä ovat rinnastettuina alistettuina toisiin haluan myös muistuttaa siitä että suomea velvoittaa kansainvälisten sopimusten perusteella yksiselitteisesti se se että kiihottamista kansanryhmää vastaan ei voida poistaa rikoslaista tähän otti hesarin artikkelissa kantaa neljä meidän tällä hetkellä voimassa olevaa oikeustieteilijää

yksiselitteisiä haluan myös muistuttaa että keskeisessä asemassa on yhdistyneiden kansakuntien rotusyrjintäsopimus jonka takia kiihottaminen kansanryhmää vastaan lisättiin aikanaan rikoslakiin jotenkin toivoisin että meillä jokaisella olisi edes sellainen yritys kunnioittaa toinen toisiamme enemmän tällaisessa poliittisessa keskustelussa

arvoisa rouva puhemies edustaja forsgrenilta ilmeisesti jäi tämä aiempi keskustelu huomiotta syystä tai toisesta ja tämä lakialoite lukematta lakialoitteessahan ei suinkaan esitetä että kiihottaminen kansanryhmää vastaan poistettaisiin rikoslaista vaan että siitä poistettaisiin epämääräiset elementit niin että lakipykälä olisi selkeä ja oikeusvarmuus paranisi
arvoisa edustaja mäenpää kysyi minulta missä kulkee vihapuheen ja vihaisen puheen raja minä kysyn edustaja mäenpäältä missä kulkee tuuppaamisen ja lyömisen raja nämä ovat ihan samalla tavalla määrittelykysymyksiä mistä me lähdemme missä on pahoinpitely olennaisin seikka kun täällä edustaja tavio sanoi että kiihotuspykälä on abstrakti sanan käyttö on aina abstraktia siinä on abstraktista ilmiöstä kysymys ja kun te puhutte siitä että tässä nimenomaan on pelon ilmapiiri luotu siitä mitä uskaltaa sanoa kyllä on itsestään selvä asia että niissä yhteiskunnissa joissa on solvaavaa panettelua vähemmistöä kohtaan muita kansanryhmiä kohtaan kiihotusta ja niin edelleen on huomattavasti suurempi pelon ilmapiiri jotka joutuvat solvauksien ja tämän henkisen pahoinpitelyn kohteeksi se on huomattavasti suurempi ongelma kuin se että ihminen harkitsisi sanojaan suhtautuisi toiseen ihmiseen vaikka olemme eri mieltä kunnioittaen tässä keskustelussa

arvoisa puhemies loukkaantuminen on osa kaikkea debattia silloin kun käydään mielipiteenvaihtoa niin jotta sitä voidaan käydä vapaasti aina riski että toinen loukkaantuu varsinkin politiikassa se on osa poliittista debattia sinänsä on hyvä että hallituksesta on muutama edustaja paikalla soisin olevan enemmänkin ja kuulevani argumentteja sillä nyt nuo argumentit eivät oikein kuulosta kovin vakuuttavilta kun alatte puhumaan vaikka pahoinpitelystä jossa on kuitenkin aika selvä rajanveto suomen tuomioistuinlaitos on tehnyt aika selvät rajanvedot ja meillä on lisäksi esimerkiksi lievä pahoinpitely puolustatte tunteiden loukkaantumista kun te ette osaa määritellä itsekään tuota rajanvetoa näille se on vaan demokratiassa välttämätöntä että on olemassa se loukkaantumisen mahdollisuus ei sitä kannata pelätä

arvoisa puhemies edustaja forsgrenille olen samaa mieltä siitä että että tämän kiihottamispykälän poistaminen rikoslaista ei kansainvälisten velvoitteiden kannalta ole mahdollista mutta tuossa samaisessa haastattelussa johon viittasitte tuotiin esille että joidenkin asiantuntijoiden mukaan tällaista liikkumavaraa suomella tosiasiassa on vuonna seitsemänkymmentä kun tämä kiihottamispykälä tuotiin rikoslakiin se liittyi nimenomaan tähän yhdistyneiden kansakuntien kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen sen ratifiointiin ja ja nyt on huomattava että tämä kaksituhattayksitoista voimaan tullut muutos joka liittyi euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirjan hyväksymiseen toi tähän pykälään erityisesti sellaisia elementtejä jotka nyttemmin soveltamisen yhteydessä ovat osoittautuneet ongelmallisiksi suomi on tältä osin tehnyt tosiaan sen varauman johon tuossa omassa puheenvuorossanikin

arvoisa puhemies olisin hieman odottanut edustaja kiljuselta tarkempaa rajanvetoa tähän asiaan sillä niinhän on että jos lainsäätäjäkään ei osaa oikein arvioida tätä rajanvetoa niin silloinhan me olemme ongelmissa tämä epämääräisyys on sinällään historiasta tuttua esimerkiksi neuvostoliitossa artikla seitsemänkymmenen toisessa momentissa kiellettiin sellaisen propagandan ja valheellisen informaation levittäminen joka tähtää neuvostoliiton poliittisen ja sosiaalisen järjestelmän arvosteluun eikö kuulosta tutulta
arvoisa puhemies edustajat junnila ja tavio ovat oikeassa siinä että minun on vaikea määrittää sitä rajaa missä puhutaan solvauksesta henkisestä pahoinpitelystä aidolla tavalla tai panettelusta ja kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ehdottomasti lainsäätäjänä minulla on vaikeuksia määrittää se tarkka raja mutta niin oli edustaja taviollakin vaikeuksia määrittää raja kun minä kysyin häneltä missä on tuuppaamisen ja lyömisen raja kun kun määritellään pahoinpitelyä ja te totesitte minulle vastauksen en minä pysty vetämään rajaa tuomioistuin joutuu vetämään sen rajan minä vetoan samalla lailla meillä on lainsäädäntö olemassa ja se on tuomioistuimen tehtävä sitten katsoa missä kohdassa tämä pahoinpitely on mennyt henkisellä puolella niin vaikeaksi että se täyttää kriteerit

puhemies tosiaan tuossa debatissa ei riittänyt minuutin vastausaika siihen että alkaisin erittelemään pahoinpitelyä ja tätä nyt puhuttiin kuitenkin ihan eri pykälästä se on aivan eri eri rikos siis pahoinpitelyssä tuotetaan sille uhrille suoraa väkivaltaa pahoinpitelyllä suojattava oikeushyvä on ihmisen ruumiillinen koskemattomuus sen sijaan tälle kiihottamispykälälle kuten tuossa avauspuheenvuorossani selostin ei ole löydettävissä tällaista selvää oikeushyvää koska se ei suoraan loukkaa ketään me täällä länsimaissa kuitenkin olemme aika pitkälti ajatelleet että täytyy olla joku suora seuraus jotta se toiminta voi olla rikollista kun minä olen kysynyt tätä oikeusoppineilta olen huomannut että tämä on heillekin hyvin vaikea määritellä ja hekin ovat vastanneet vain että kun tässä ikään kuin johdateltaisiin sellaiseen ajatukseen että alkaisi syntymään niitä rikoksia perussuomalaiset haluaisivat siis että nämä rikokset olisivat tarkkarajaisia eli ne olisivat yllyttämistä tai suoraa väkivallalla

puhemies haluaisin kuitenkin tässä keskustelussa kiinnittää huomion siihen kun kuulin tässä pari puheenvuoroa sitten että perussuomalaisten ryhmästä todettiin että olisi suonut että tässä keskustelussa olisi ollut enemmän hallituspuolueitten jäseniä osallistumassa eiväthän lakialoitteet ja ne ne keskustelut sillä tavoin toimi näissä kansanedustajat tekevät on hyvin monenlaisia lakialoitteita useissa on allekirjoittajina sekä hallituspuolueen että oppositiopuolueen edustajia ja täällä näissä keskusteluissa useimmat meistä edustavat ehkä lähinnä omaa mielipidettään ja omaa sitoutumistaan kun on kirjoittanut

arvoisa

herra puhemies ei huolta olen kyllä tietoinen mikä teidän lakiesityksenne on olisinkin kohdistanut seuraavan kommenttini edustaja vestmanille mutta hän ennätti lähteä hän sanoi että tässä saattaisi olla liikkumavaraa kun esimerkiksi tässä samaisessa artikkelissa helsingin yliopiston rikosoikeuden professori sakari melander sanoo näin euroopan ottanut laajasti kantaa kiellettyyn vihapuheeseen nähdäkseni suomalaisessa lainsäädännössä ei ole kovin paljon liikkumavaraa muuttaa edes sitä millainen teko olisi rangaistavaa kiihottamista kansanryhmää vastaan

arvoisa puhemies tässä nyt muistuttaisin kuitenkin että käytännössä tänä päivänä kiihottamispykälä ei suojele yhdenvertaisesti kaikkia ryhmiä lause joka syntyperäisiä suomalaisia koskevana ei anna aihetta edes syyteharkintaan johtaa tuomioon kun se koskettaa toista kansallisuusryhmää miettikää hetki kyllä tässä laissa on sorvaamista
arvoisa herra puhemies

kyllä se käsite on olemassa ja sitä tapahtuu yhteiskunnassa ja ja keskuudessamme ja jokaisen varmasti on hyvä omia puheitaan miettiä että ovatko ne ovatko ne vihapuhetta vai vai ovatko ne hyvää puhetta mutta mutta olen kyllä sitä mieltä että se on erittäin ongelmallinen käsite lainsäädäntöön vietynä koko vihapuhe termillehän ei ole kansainvälisesti tai tai kansallisesti vakiintunutta määritelmää enkä enkä pitäisi sitä todellakaan millään tavalla onnistuneena jos sellaista lainsäädäntöä lähdettäisiin säätämään olen samaa

arvoisa puhemies olemme usein kuulleet perustuslakivaliokunnassa ja ja muutenkin julkisuudessa eduskuntatutkimuksen keskuksen johtajaa markku jokisipilää joka jatkuvasti muistuttaa siitä että vihapuhe ei ole määritelty termi siitä huolimatta kuten edustaja räsänen sanoi tässäkin keskustelussa on esiintynyt että vihapuhe sitä ja vihapuhe tätä haluaisin häneltä tämmöisen sitaatin yhdeksästoista kahdettatoista kaksituhattaseitsemäntoista todeta jokisipilä toteaa on tunne eikä tunteita voi kriminalisoida sananvapauteen kuuluu myös oikeus esittää sellaisia mielipiteitä jotka voivat loukata tai järkyttää tiettyjä ihmisryhmiä vihapuhe termi kääntyy helposti työkaluksi keskustelun tukahduttamiseen jopa poliittisiin ajojahteihin

arvoisa puhemies otan varsinaisessa puheenvuorossani laajemmin kantaa aihepiiriin ja sellaisiin näkökohtiin sellaisiin näkökohtiin joita kenties ei vielä ole tuotu esille useisiin kertoihin mutta tässä yhteydessä haluan korjata sellaisen hyvin yleisen tähän aihepiiriin liittyvän ohipuhumisen että mistä tässä ylipäänsä puhutaan tässä ei puhuta siitä onko joku puhe miellyttävää tässä ei puhuta siitä edustaako joku puhe sydämen sivistystä kuten kokoomuksen suunnalta esitettiin kun tätä asiaa kyselytunnilla sivusin ei siitä ole kysymys kysymys on siitä mitä yhteiskunta kriminalisoi mitä vastaan yhteiskunta käy väkivaltamonopolinsa voimin yksilöä vastaan vaientaen yksilön vieden hänet poliisikuulusteluihin antamalla hänelle tuomion kenties jopa vankeustuomion ainakin teoriassa se se on lain perusteella mahdollista nyt puhutaan tämän vakavuusasteen asioista ei mistään hyvän käytöksen kultaisesta kirjasta

rikoslakia kiihottamispykälän osalta tarkentaa minun mielestäni tämä on kyllä aika tärkeä viesti mikä meidän täytyy kuulla joskaan oikeusministeri ei tästä nyt ollut innostunut on ollut myös hyvin hämmentävää että muun muassa vanhoista televisiosarjoista ja vanhoista sketseistä sketseistä on tehty kanteluita ja tutkitaan sitä onko kysymys kiihottamisesta kansanryhmää vastaan tähän oikeusministeri vastasi kahdeskymmeneskolmas yhdettätoista että onhan tämä vähän kummallista mutta hämmästely ja kummeksunta eivät kyllä auta vaan kyllä todella on pohdittava sitä tulisiko tätä lakipykälää jollakin tavalla tarkentaa ja ja perussuomalaisilla on tähän hyvä ehdotus ja esitys mitä tulee siihen keskustellaanko täällä lakialoitteesta minusta on hieno asia että kansanedustajat kokevat mielenkiintoa keskustella myös muiden tekemistä lakialoitteista

arvoisa puhemies kannatan tätä lakialoitetta lämpimästi viimeaikaisten tapahtumien jälkeen on aivan selvää että laki kansanryhmää vastaan kiihottamisesta tarvitsee pikaista korjaamista valtakunnansyyttäjä on lähtenyt pensselöimään voimassa olevaa lakia varsin lavealla pensselillä vedellen sinne tänne ilmeisen kiihkeässä tilassa helsingin sanomien haastattelussa kuitenkin kahdeskymmenes yhdettätoista hän itsekin myöntää että säännöstä tulisi täsmentää ja terävöittää perussuomalaisten eduskuntaryhmä on tätä samaa mieltä ja siksi olemme jättäneet nyt tämän lakialoitteen arvoisa puhemies lainsäädäntömme lähtökohtana on laillisuusperiaate eli ketään ei saa taannehtivasti pitää syyllisenä rikokseen eikä tuomita rangaistukseen sellaisen teon perusteella jota ei tekohetkellä ole laissa säädetty rangaistavaksi laillisuusperiaatteeseen sisältyy myös täsmällisyysvaatimus lain tulee täsmällisesti osoittaa mitkä teot säädetään rangaistavaksi eli laki ei saa olla epämääräinen nämä ovat keskeisiä oikeusperiaatteita jotka suojaavat kansalaisia viranomaisten mielivaltaa vastaan lain tulee olla siis niin tarkasti määritelty että jokainen tietää sen perusteella mitkä teot ovat laittomia myös lain tulkinnan tulee olla ennakoitavaa sen ei pidä muuttua sen perusteella ketkä henkilöt ovat maamme ylimmissä oikeudellisissa viroissa tai hallituksessa nyt näin kuitenkin on tapahtunut haastattelussaan nykyinen valtakunnansyyttäjä muun muassa toteaa että kontekstilla on väliä esimerkiksi sillä onko puheen esittäjä yhä samaa mieltä siitä mitä joskus tuli sanottua tai kirjoitettua olisi mielenkiintoista tietää mihin lainkohtaan tämä perustuu se että tehokkaalla katumisella voisi välttää syyttäjän jahdin on kyllä erikoinen ajatus siis pelotellaan toimilla jos et kadu arvoisa puhemies uhkaaminen ja yllyttäminen rikollisiin tekoihin on aiheestakin tuomittavaa eikä perussuomalainen eduskuntaryhmä esitäkään siihen muutosta kiihottaminen kansanryhmää vastaan on kuitenkin nykyisellään niin tulkinnanvarainen laki että mielipiteen esittäjä ei voi ennakkoon tietää rikkooko hän sitä vai ei lain tulkinta on ollut myös siten mielivaltaista että samankaltaisesta teosta on voitu aloittaa tutkinta tai jättää tutkimatta riippuen henkilöstä joka mielipiteen on esittänyt tällainen tulkinnanvaraisuus ja lakipykälien valikoiva käyttö on luonteeltaan poliittista ja pyrkii tukahduttamaan tietyistä aiheista käytävää keskustelua sekä määrittelemään sananvapauden rajoja hyvin kapeasti lain tulisi kuitenkin olla puolueeton ja sama kaikille lain esitöiden mukaan kiihottaminen kansanryhmää vastaan pykälällä suojellaan ainoastaan vähemmistöryhmiä tuomioistuinten tulkinnat ovat tukeneet tätä ajatusta laki ei siis ole yhdenvertainen niin kuin rikoslain kuuluisi olla ihmettelenkin miksi vähemmistöille tulisi sallia erivapauksia suhteessa valtaväestöön arvoisa puhemies ykn ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen yhdeksästoista artikla kuuluu näin jokaisella on oikeus mielipiteen ja sananvapauteen tähän sisältyy oikeus häiritsemättä pitää mielipiteensä sekä oikeus rajoista riippumatta hankkia vastaanottaa ja levittää tietoja kaikkien tiedotusvälineiden kautta julistuksen kolmaskymmenes artikla sanoo mitään tässä julistuksessa ei saa tulkita niin että valtio ryhmä tai yksityinen henkilö voi sen perusteella katsoa oikeudekseen tehdä sellaista mikä voisi hävittää tässä määriteltyjä oikeuksia ja vapauksia

on niin kutsuttu vihapuhe yltynyt tämä vihapuheeksi nykyään kutsuttava kansalaisten ketutus taisi alkaa vuodesta kaksituhattaviisitoista jolloin eurooppalaiset valtiot antoivat hallitsemattoman maahantulon alkaa tästä kansalaiset suuttuivat ja alkoivat kritisoida toimintaa niillä sanoilla ja taidoilla joita kullakin on käytössään kaikki eivät osaa tehdä sitä sivistyneesti nyt kun seuraukset ovat näkyvissä monen arjessa näyttää tulleen hätä käteen ja suita yritetään tukkia jopa kansanedustajilta me emme pelkää mutta moni tavallinen kansalainen joutuu miettimään mitä he voivat sanoa ollaan todella kaltevalla pinnalla sen sijaan että lainsäätäjät pyrkisivät vähentämään tätä ärsytystä aiheuttavaa politiikkaa he tukkivat ihmisten suut ei näin huono ja karkea käytös ja rikollinen toiminta ei ole sama asia ja senkin vuoksi on syytä tätä lakia esittää ja täytyy kyllä nyt sanoa että kun kansanedustajan vakaumusta tai toisen omasta mielestäni maan parhaan koomikon vanhoja sketsejä aletaan kaivella ollaan kyllä totaalisen metsässä mikäli valtakunnansyyttäjä kiihottuu tällä tavalla olisi pikemminkin tutkittava kenties hänen toimiaan mutta me teemme sitä me voimme ja tässä tapauksessa se on lain muuttaminen nyt on pakko ennen kuin olemme kirja ja toisinajattelijoiden rovioilla arvoisa puhemies sananvapautta joko on tai sitä ei ole

arvoisa herra puhemies tässä edustaja mäkelä minusta hyvin hetki sitten kiteytti juuri sen että puhumme rikoslain säädöksestä emme puhu siitä mikä on kenestäkin mukavaa tai pitäisikö meidän antaa käyttäytymisnormeja tai voisimmeko täällä sopia että sanomme häntä herra puhemieheksi tai jotain muuta puheenjohtajaksi tai mitä meidän pitäisi täällä keskustella siitä ei ole kysymys vaan nimenomaan siitä juuri niin kuin mäkelä sanoi että tämä väkivaltakoneisto käy kimppuumme ja se viimesijainen keino puuttua asioihin tämän pykälän ongelma on se että tämä ei ole millään lailla ennustettava ihmiset eivät voi sen perusteella käyttäytyä oikein rikoslain tehtävä on ohjata ihmisten käyttäytymistä ennaltaehkäistä rikollisuutta ja rikollista toimintaa mutta kun ihminen ei tiedä milloin hän syyllistyy tähän niin sanottuun kansanryhmää vastaan niin se jää arvailujen varaan tuossa edustaja immonen perussuomalaisista otti ihan hyvän esimerkin tästä nopeusrajoituksesta itse jäin miettimään että jos vaikka lukisi siellä seinässä jossakin kyltissä kuusikymmentä viiva kahdeksankymmentä ja jälkikäteen sitten katsotaan oliko se sitten kumminkin kuusikymmentä vai seitsemänkymmentä niin me varmasti täällä olisimme aivan kauhuissamme ja sanoisimme että tähän pitää nyt ehdottomasti puuttua ihmisten pitää pitää voida keskustella kuten tuossa äsken toin esille tuon eduskuntatutkimuksen keskuksen johtajan markku jokisipilän niin hän on usein ottanut puheeksi tämän vihapuheen että sitä ei ole määritelty vaikka sitä täällä jopa ministerin aitiossa käytetään ja ja siihen vedotaan ja kuten hän totesi niin ihmisten pitää voida esittää vihaisiakin tunteita tämä on tämmöinen jonkinlainen vihaisuuden vihaisuuden hallinta hän toteaa myöskin

tässä samassa haastattelussa että tämän asian voi kääntää myös niin päin että jos ihmisiltä viedään foorumit pettymyksen ja vihankin sanalliseen ilmaisuun se ennemmin tai myöhemmin purkautuu muita väyliä pitkin ja paljon vaarallisemmin oikeastaan ihan toisinpäin mitä ehkä ehkä edustaja räsänen aikaisemmin aikaisemmin sanoi että helposti vihapuhe johtaa tekoihin jokisipilä ainakin näki tämän asian myös niin päin että jos ihmiseltä viedään mahdollisuus puhua niin se purkautuu kyllä jollakin lailla ja ainahan meille sanotaan että asioista pitää puhua ja kuten edustaja rantanen äsken oivallisesti sanoi niin jokainen tekee sen omalla tyylillään totta kai voi aina miettiä miten asiat sanoo mutta kaikki eivät sano niitä samalla tavalla sieltä tulee vähän niitä ärräpäitä en minä ainakaan siihen pyörry olen itsekin paljon niitä asioita kuullut mietin juuri tätä mihin tämä on menossa elikkä tähän itse ja ennakkosensuuriin näitä anteeksipyyntöjä alkaa ladella ja ihmiset jo etukäteen ruoskivat itsensä ihan siltä varalta jos joku syyttäjä sattuisi innostumaan enemmistön puolesta ei olla huolissaan erään kerran aamupostissa paikallislehdessä luki että juoppoputka suljetaan mietin sitten että ovatko ne kaikki juoppoja jotka ovat siellä yön olleet mutta ei se ketään häirinnyt koska siellä oli suomalaisia miehiä tai sitten vanha sarja onks viljoo näkyny tai uuno turhapuro siinähän nauretaan suomalaisen miehen karikatyyrille ihan mennen tullen ja ei meistä varmaan kukaan ole ajatellut vielä uunosta tutkintapyyntöä tutkintapyyntöä tehdä tai sitten justiina oikein niin kuin ihan kuin justiina minua lähinnä naurattaa mutta jos jos minä olisin sitten joku vähemmistön edustaja niin olisinko minä sitten loukkaantunut ja tehnyt siitä rikosilmoituksen ei ei tule mieleenkään tätä täytyy käsitellä laaja alaisesti ja jos ajatellaan näitä perusoikeuksia niin kuin sananvapaus tai oikeus terveeseen ympäristöön tai laillisuusperiaate ja muu niin ne ovat kaikki yhtä tärkeitä perusoikeuksia ehkä oikeus elämään on sellainen joka punninnassa on korkeimmalla kun tuossa edustaja forsgren näitä pohdiskeli niille ei nyt varsinaista etusijaa ole missään oikeuskirjallisuudella pystytty antamaan niihin tulee aina näitä jännitteitä mutta jos ajatellaan tätä mitä perussuomalaiset se täyttää sekä laillisuusperiaatteen että sananvapauden en oikein näe sitä että mikä siellä olisi semmoinen oikeushyvä mitä pitäisi erityisesti suojella tietyn kansanväestön osalta oli sitten mikä tahansa vähemmistö niin minä en oikein näe sitä perusoikeutta mitä siellä pitäisi suojella ehkä forsgren sitten sitä enemmän vielä avaa minkä näen tässä vielä

tämä vanheneminen elikkä jos ajatellaan perinteisesti niin murha on ainoa mikä ei vanhene nyt kun sinä olet joskus jotain kirjoittanut tai sanonut elokuvassa ajan hengen tuotteessa niin sitten sinä saat jälkikäteen pelätä että milloin se miekka heiluu tämä on tosi vakava asia ja toivoisin että kansanedustajat heräisivät tähän tätä ei valitettavasti ollut allekirjoittanut kuin perussuomalaisten eduskuntaryhmä joten vaikka olen lakivaliokunnan puheenjohtaja en pysty vaikuttamaan asiaan emme pysty käsittelemään tätä todennäköisesti kun meillä ei ole siellä riittävästi allekirjoituksia mutta kannatan tätä esitystä ja toivon että tämä menee läpi

arvoisa puhemies

jos jokin pahasti rajusti tai vaikka törkeästi sanottu tai ilmaistu olisi jonkun mielestä halveksittava teko sitä ei pidä sotkea juridiikkaan myös helsingin sanomien viime vuonna julkaisema kuva usan presidentistä ja siasta kuuluu sananvapauteen edustaja päivi räsänen tuolloin sanoi että valtiovallan on puututtava asiaan ei pidä valtiovallalla ei ole mitään asiaa puuttua yksityisen julkaisijan sisältöön asianomistajat voivat nostaa syytteet herjauksesta jos haluavat tosin lainsäädännössämme herjauksen rima on poliitikkojen kohdalla paljon korkeammalla ja hyvä niin myös vasemmistolaisen propagandan julkaisemisen ja tilaamisen pitää lain mukaan olla mahdollista

samoin verovaroillamme toimivien virkamiesten toiminnan arvosteleminen ja kokoontumisvapaus kuuluvat länsimaiseen yhteiskuntaan myös vastarintaliikkeellä ja kommunistisilla puolueilla pitää olla oikeus mielipiteidensä levittämiseen kieltämällä ja sensuroimalla toimitaan toimitaan paradoksaalisesti juuri kuin näiden aatteiden kannattajien uskottaisiin itse toimivan valtaan päästyään se että voit joutua huonosta käytöksestäsi tilille yhteisösi tai työnantajasi edessä on aivan toinen asia sitäkään ei pidä sekoittaa juridiikkaan jokainen vastaa sanoistaan tyhmyys ole rikos arvoisa puhemies jos kiihottaminen kansanryhmää vastaan pykälää käytettäisiin oikeasti kuten se oli alun perin tarkoitettu eli väkivaltaan kiihottamiseen esimerkiksi muslimeja tai kristittyjä vastaan se puolustaisi lainsäädännössä paikkaansa nyt sitä käytetään poliittisena aseena toisinajattelijoiden vainoamiseen ja sensuroimiseen toiminta ei eroa ddrstä tai muista kommunistimaista millään tavalla sananvapaus joko on tai ei ole ei ole mitään siltä väliltä suomessa sitä ei tällä hetkellä ole koska kansanedustajia on syyteharkinnassa sanomisistaan se tarkoittaa että virkavalta on kansanvallan kimpussa ja se on valtava ongelma

ennakkosensuurikin on edelleen laissa jyrkästi kielletty vaikka sitä ei nykymenoa katsellessa aina uskoisikaan virkavalta luo syytteillä pelon ilmapiiriä jossa pelokkaimmat harkitsevat uskallanko tätä tai tuota enää sanoa säälittävintä on että pyydellään julkisesti anteeksi entistä elämää jolla on noustu kansan suosioon ja sitä kautta edustamaan arvoisa puhemies kannatan tätä perussuomalaisten tekemää lakialoitetta kiitos

arvoisa herra puhemies

kansanryhmää vastaan käytetään perusteettomasti kansalaiskeskustelun rajoittamiseen erityisesti kriittistä keskustelua maahanmuutosta pyritään saamaan sensuurin ja itsesensuurin piiriin entistä mielivaltaisemmilla laintulkinnoilla tähän asti lähinnä valtamedia on pyrkinyt toimittamaan tuomioistuimen virkaa torjuttaessa kansalaisten niin sanotusti vääriä mielipiteitä maahanmuutosta kuitenkin maahanmuuttoon kriittisesti suhtautuvien puolueiden menestys meillä ja muualla lännessä osoittaa ettei valtamedia kykene enää manipuloimaan yleisöä tai pimittämään maahanmuuton haittoja

myös eduskunnalla on oma maahanmuuttokeskustelun historiansa ennen vuoden kaksituhattakolme eduskuntavaaleja kaikki eduskuntapuolueet perussuomalaisia lukuun ottamatta päättivät ettei maahanmuuttokeskustelua niin sanotusti politisoitaisi eli sitä ei saisi käsitellä kriittisesti kun nykyisin jopa ruotsissa sikäläinen kokoomus pyytelee anteeksi maahanmuuttoa kritisoineiden vaientamista suomi uhkaa jäädä euroopan peräjunttilaksi mielipidesensuurillaan

arvoisa vastuuta kansalaiskeskustelun suitsimisesta pyritään siirtämään entistä enemmän vaaleilla valitsemattomille virkamiehille virkamiehille ilmeisesti ajetaan erityisoikeutta suojautua kansalaisten kritiikiltä pyrkimällä kriminalisoimaan niin sanottu virkamiesten maalittaminen tätä pyrkii edistämään tänään lähetekeskusteluun tuleva lakialoite viranomaisten maalittamisen kriminalisoinnista käykö tässä niin että siinä missä vaaleilla valitun poliitikon maahanmuuttokritiikki leimataan kiihottamiseksi ja vihapuheeksi vaaleilla valitsematon virkamies saa veronmaksajien kustantamalla kustantamalla työajallaan sanoa poliittisia ilman että kansalainen saisi kritisoida tai parodioida niitä tällainen kehitys on virkamiesvallan kasvattamista kansanvallan kustannuksella lainaan tähän loppuun pienen viisauden george washingtonilta jos sananvapaus poistetaan meitä saatetaan johtaa tyhminä ja hiljaisina kuten lampaita teurastettaviksi kiitoksia

arvoisa puhemies tuomarinohjeissa sanotaan mikä ei ole oikeus ja kohtuus se ei saata olla lakikaan sen kohtuuden tähden joka laissa on se hyväksytään tänä iltana keskustellaan juurikin tästä aihepiiristä onko joku laki oikeus ja kohtuus ja onko sillä oikeutus ja kansan hyväksyntä kaikki lainsäädäntövaltahan lopulta lähtee kansasta me olemme täällä kansan edustajina täällä on kysytty sitä mitä oikeushyvää tällä kyseisellä lain pykälällä suojellaan itse lähtisin tulkitsemaan sitä oikeushyvää sitä kautta missä luvussa rikoslaissa tämä pykälä sijaitsee se sijaitsee luvussa jossa käsitellään rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia tätä lakia täytyykin peilata sitä viitekehystä vasten voiko jonkun teon kohdalla nyt vakavalla naamalla väittää että tällainen rikos ihmisyyttä vastaan tai sotarikos olisi tapahtunut itse väittäisin että useimmissa teoissa jotka suomessa tuomitaan kiihotuksena kansanryhmää vastaan ei voi vakavalla naamalla sanoa että olisi tapahtunut rikos ihmisyyttä vastaan tai sotarikos sitä vastoin majesteettirikos jonka edustaja mäkynen toi aikaisemmin esille on tähän aihepiiriin erinomainen ilmaisu kuvaamaan tilannetta koska eduskunnassa oli venäjän vallan aikaan useita nimenomaan majesteettirikoksesta tuomittuja kansanedustajia istumassa nyt sitten herää kysymys onko tämä kiihottaminen kansanryhmää vastaan nyt eun vallan aikana se uusi majesteettirikos josta tuomittuja kansanedustajia tässäkin salissa tulee istumaan jatkossa entistä enemmän nyt muutettavaksi esittämäämme lakia säädettiin ja se tuli voimaan esitettiin pelko siitä että sen nojalla noin periaatteessa kuka tahansa voidaan tuomita mistä tahansa kahdeksi vuodeksi vankilaan tämä syytös kuulosti silloin varsin absurdilta mutta nyt syyttäjälaitoksen politisoitumisen myötä nämä silloin erikoiset tulkinnat ovatkin jo raakaa todellisuutta kuten olemme joutuneet kuulemaan kiintoisa epäkohta tässä pykälässä on se että tässä ei esitetä vaatimusta näiden herjaavien solvaavien väitteiden valheellisuudesta vaan on täysin mahdollista että tähän kahden vuoden vankeuteen tuomitaan henkilö täydestä totuuden puhumisestakin esimerkiksi yksilöön kohdistuvassa kunnianloukkauksessahan väitteen joka esitetään täytyy olla valheellinen jos se on totuudenmukainen se ei täytä kunnianloukkauksen määritelmää nyt kun tämä pykälänä on niin epäselvä ja tulkinnanvarainen niin oikeuskäytäntö ja lain perusteluiden ja esitöiden merkitys sen tulkinnassa saavuttavat suhteettoman suuren ja kestämättömän painoarvon tulkinnassa on aina kysymys myöskin tulkitsijan persoonasta ja asenteista tulkintaa tekevät yksittäiset henkilöt tulkinnasta tulee helposti yksittäisen henkilön mielipide yksittäinen poliisimies voi päättää jatketaanko tutkintaa rikoksista vaiko ei ja poliisimies saattaa esittää julkisestikin poliittisia mielipiteitä kuten näissä kansanedustajiin kohdistetuissa kohdistetuissa tutkinnoissa on ilmennyt oikeusministeri henriksson sanoi julkisuuteen kannan että raamatun ääneen lukeminen ei ole rikos tämä lausunto hämmensi minua suuresti koska en ainakaan itse tiedä onko se rikos miten ministeri voi tietää onko se rikos ja nyt jos joku noudattaa hänen neuvoaan ja lukee raamattua ääneen ja joutuukin siitä rikostutkintaan voiko ministeri ottaa omille niskoilleen tähän henkilöön kohdistuvan syytteen käsitykseni mukaan se ei ole oikeusvaltiossa mahdollista edustaja vestman piti hyvän puheenvuoron monessa suhteessa mutta erityisesti kiinnitin huomiota puheessa mainittuun kansainvälisten sopimusten liikkumavaraan liikkumavaraa on vaikka erilaiset perustuslaki imaamit suurella voimalla toisin väittävät tämä muutos jota nyt esitämme on omissa käsissämme keskustelin oikeusvaltioseminaarissa eilen ja siellä sivuttiin tätä aihepiiriä siitä näkökulmasta että erilaiset suurvallat käyttävät näennäisen vapaaehtoisia painostuskeinoja sosiaalisen median alustojen sisällön poistoon tätä toki tekevät kiinan kaltaiset toimijat mutta myös eu painostaa sosiaalisen median alustoja poistamaan sisältöä jopa ilman oikeuden päätöstä tällaisesta kansanryhmää vastaan vain tiettyjen ilmoitusten perusteella joita esittävät erilaiset luotetut tahot suomenkin hallitus tukee tätä toimintaa toisin kuin pääministeri rinne kyselytunnilla virheellisesti väitti on totta että sananvapauteen liittyvä lainsäädäntö on tulkinnanvaraista jos tämä esityksemme toteutettaisiin silloinkin tulkittaisiin onko tapahtunut lain tarkoittama uhkaaminen tai toisen yllyttäminen rikokseen kuitenkin tätä tulkintaa tehtäisiin ymmärrettävältä ja terveeltä pohjalta jonka kansalainen voisi paremmin ennakoida siksi kannatankin lämpimästi tätä lakialoitetta jonka aika on tullut

arvoisa puhemies sananvapautta uhataan tällä hetkellä suomalaisessa yhteiskunnassa monin eri tavoin kasvava ja verkkoviha rajoittavat varsinkin vähemmistöihin kuuluvien sananvapautta ja demokraattista osallistumista laajasti jyväskylän yliopiston tuoreen kuntapolitiikkaa tarkastelleen tutkimuksen mukaan naiset kärsivät vihapuheesta enemmän kuin miehet moni ei vihapuheen vuoksi uskalla lähteä ehdolle vaaleihin tai välttää tietoisesti tiettyjä poliittisia aiheita erityisesti maahanmuuttoon yhdenvertaisuuteen ja sukupuolten tasa arvoon liittyvät kysymykset ovat sellaisia poliittisia teemoja joita esillä pitävät ihmisoikeuksien puolustajat saavat usein kokea vihapuhetta ja

tämä ei ole uutta myöskään kansainvälisten tutkimusten mukaan jotka osoittavat kuinka rasismi ja naisviha kietoutuvat tiukasti toisiinsa tämä käsittelyssä oleva lakialoite puhuu sananvapaudesta mutta ei huomioi esimerkiksi ykn rotusyrjinnän vastaista sopimusta joka muun muassa vaatii kriminalisoimaan kaiken rodulliseen ylemmyyteen tai vihaan perustuvien aatteiden levittämisen ja rotusyrjintään kiihottamisen itse asiassa tämä pyrkii siihen että mahdollistettaisiin yhä kasvavissa määrin vapaa vähemmistöihin kohdistuva solvaava väkivaltainen puhe eli kyseessä on lähinnä silmänkääntötemppu joka on meiltä ja muualta tuttu aloite pyrkii perustelemaan asiaansa sananvapaudella mutta sivuuttaa tarkoituksella esimerkiksi yhdenvertaisuuden sekä keskeisen ykn ihmisoikeussopimuksen eli rotusyrjintäsopimuksen nimenomaiset vaatimukset tiettyjen tekojen kriminalisoimisesta jotka ovat kansanryhmää vastaan kiihottamista koskevan pykälän taustalla lisäksi aloite sivuuttaa muun muassa euroopan ihmisoikeussopimukseen sisältyvän oikeuksien väärinkäytön kiellon eli sen että ihmisoikeussopimuksen artiklat eivät oikeuta toimintaa jonka tarkoituksena on tehdä tyhjäksi jokin muu ihmisoikeussopimuksessa tunnustettu oikeus tai vapaus lisäksi tuo rajaus siitä että pykälä koskisi vain muita viestejä kuin tietoja tai mielipiteitä on epäselvä ja uhkaa tehdä koko pykälän tyhjäksi miten tätä tulkittaisiin millainen viesti jäisi näiden ulkopuolelle eli ei olisi sen enempää tietoa kuin mielipide tällaisen säännöksen sisältö jäisi siis puhtaasti tuomioistuinten tulkinnan varaan käytännössä tällainen tulkinnanvarainen rajaus uhkaisi tehdä koko säännöksestä kuolleen kirjaimen mikä toki lieneekin perussuomalaisten tavoite sopii myös kysyä mikä on intressi ja motivaatio tällaisen lakimuutoksen tekemiseen toisin kuin perussuomalaiset väittävät sananvapaustilanne suomessa ei ole ongelma vaan maa on mittausten kärjessä sananvapauden toteutumisessa sen sijaan sananvapautta suomessa uhkaa tällä hetkellä lähinnä sellainen verkossa leviävä rikollinen vihapuhe ahdistelu ja häirintä jolla pyritään pelottelemalla vaientamaan esimerkiksi ihmisoikeuksia puolustavia ei ole siis totta että mitään ei saisi enää sanoa vaikka äärioikeistoa lähellä olevat tahot näyttävät tehtailevan rikosilmoituksia vanhoista tv sarjoista vihapuheen kriminalisoinnit eivät myöskään rajoita ärhäkästä poliittista ja yhteiskunnallista kannanottamista kriittinen yhteiskunnallinen keskustelu on edelleenkin erittäin tervetullutta ja itse asiassa itse toivoisin että sitä kriittistä ja vihaistakin yhteiskunnallista keskustelua olisi paljon enemmän on niin että eriarvoisuus suututtaa ja vihastuttaa ja pitää löytyä kanavia tämän tämän viestin välittämiseksi mielenkiintoista on että kansanryhmää vastaan kiihottamista koskeva säännös ei vaikuta muodostavan ongelmia sananvapauden käytölle valtaosalle väestöstä myös aroista yhteiskunnallisista aiheista on siis mahdollista käydä ihmisarvoa kunnioittavaa keskustelua tuomioita säännöksen nojalla on annettu melko vähän ja vaikka valtaosa väestöstä on esimerkiksi sosiaalisessa mediassa jostain syystä lähinnä perussuomalaisille on näyttänyt muodostuvan vaikeaksi muotoilla esimerkiksi poliittisia kantojaan niin ettei samalla solvattaisi kokonaisia kansanryhmiä esimerkiksi ihonväriin uskontoon tai alkuperään nojaavin rasistisin yleistyksin

arvoisa

tämä tämä väite tuli itseäni vastaan jossakin vaiheessa aiemminkin ja ja tutkin vielä omia kirjoituksiani tuolta ajalta enkä semmoista kivitysviestiä sieltä löydä toivon että edustaja immonen itse nyt kertoisi missä ne kivet ovat lentäneet kirjoitin kyllä blogin maahanmuutosta niihin aikoihin kun edustaja immonenkin julkista keskustelua maahanmuuttopolitiikasta kävi ja siinä yhteydessä totesin että vihapuhe voi johtaa vihatekoihin mutta en ollut nostamassa minkäänlaisia syytteitä enkä edes muistaakseni maininnut edustaja immosta sen voi kyllä tarkistaa sieltä en en missään nimessä ole ollut väittämässä että edustaja immonen olisi syyllistynyt johonkin lainvastaiseen puheeseen

en en syytä teitä edustaja halla aho vihapuheesta tämän lausunnon johdosta mutta haluan nyt todeta sen että tuo lausuntonne ei ei ollut totta kun sananvapauskeskustelussa raamatun siteeraaminen on viime päivinä ollut esillä ja jopa kiistanalaista niin siteeraan nyt tässäkin yhteydessä raamattua liittyen vihapuheeseen jos puhemies sen sallii

nimittäin kaksituhatta vuotta vanhassa varsin laajaa arvostusta nauttivassa vuorisaarnassa jeesus määrittelee vihapuheen suhteen viidenteen käskyyn älä tapa kun hän sanoo näin

maallisessa oikeudenkäynnissä henkilölle joka haukkuu lähimmäistään vaan puhuu ylipäänsä siitä eettisestä periaatteesta että tällaisella pilkkaavalla ja kunniaa nimenomaan kunniaa loukkaavalla puheella on yhteytensä viidenteen käskyyn jota hän selittää eli tähän älä tapa käskyyn sen vuoksi itse olen edelleen juuri sitä mieltä että kyllä vihapuheella on yhteytensä näihin vihatekoihin mutta tässä tietenkin puhutaan siitä että lopulta me kaikki olemme ikään kuin jumalan edessä samalla viivalla myös tämän viidennen käskyn suhteen no itse olen tällä hetkellä todellakin kahdessa rikostutkinnassa epäiltynä tämän kyseessä olevan pykälän pykälän johdosta toinen tapaus koski kesäkuista tviittiäni ja toinen sitten viisitoista vuotta vanhaa pamflettiani josta tehtiin rikosilmoitus elokuussa se mikä tässä omalla kohdallani on kyllä hyvin hämmentävää ja merkillistä on se että ei tuon tviitin kohdalla eikä myöskään pamfletin kohdalla mieleeni todellakaan edes tullut että olisin rikkomassa jonkinlaista lakipykälää vastaan kaiken lisäksi poliisihan teki hyvin perusteellisen päätöksen juuri tästä pamfletista että että siinä

ei ole aihetta esitutkintaan eikä olla syyllistytty rikokseen mutta sen sijaan valtakunnansyyttäjän mielestä siinä taas oli oli aihetta mietin että

millä tavoin puhumattakaan tavallisesta kansalaisesta voisi tietää missä se raja menee jos kerran poliisi perusteellisen selvityksen jälkeen on eri linjoilla kuin valtakunnansyyttäjä eli viranomaisten kohdallakaan se ei ei näytä selvää olevan no sananvapaus on todellakin moniarvoisen yhteiskunnan olemassaolon edellytys ja sananvapautta pitäisi voida rajoittaa vain silloin kun se on toisten oikeuksien tai yleisen turvallisuuden vuoksi välttämätöntä euroopan ihmisoikeustuomioistuinhan on antanut sananvapauden käytön osalta merkitystä sille onko ilmaisut esitetty vilpittömistä lähtökohdista vai onko sitten kysymys tällaisesta naamioidusta vihapuheesta että ikään kuin vain käytetään joitakin ilmaisuja jonkinlaisen uhkauksen peitteenä niin kuin täällä on todettu nyt moneen kertaan tälle vihapuhe termille ei ole olemassa sellaista vakiintunutta määritelmää jota voitaisiin voitaisiin sitten juridiikassa käyttää eikä mielestäni sellaista lainsäädäntöä tule myöskään myöskään säätää tämä kiihottamisrikoskriminalisointi merkitsee aina voimakasta puuttumista sananvapauteen joka on turvattu niin euroopan ihmisoikeussopimuksessa ykn yleissopimuksessa kuin perustuslaissamme euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan sananvapaus todellakin suojaa paitsi sellaisia ilmaisuja joita voidaan pitää myönteisinä ja vaarattomina tai yhdentekevinä myös sellaisia joita voidaan pitää huolestuttavina häiritsevinä ja epäasiallisina mielestäni juuri näistä kysymyksistä kuten vaikkapa maahanmuuttopolitiikasta josta silloin vuonna kaksituhattaviisitoistakin oli puhetta täytyy käydä keskustelua käydä keskustelua samoin kuin myös koko tästä täytyy voida käydä keskustelua ja myös poliittista keskustelua kansalaiskeskustelua eikä niin että sitten tuomarin edessä ratkotaan mitä saa sanoa ja mitä ei saa sanoa ja toisaalta todellakin sellainen uskonnollinen viestintä ja myös julistustyö joka on väkivaltaista hyökkäävää pakottavaa tai perustuu jonkinlaiseen aivopesuun ei ole sallittua euroopan ihmisoikeustuomioistuimen mukaan en itse tässä vaiheessa ota vielä kantaa tähän lakialoitteeseen mutta kyllä hyvin vakavasti vakavasti tätä myös pohdin tietysti kun koen olevani jollakin tavalla tällä hetkellä myös tämän pykälän kohteena ja ja siinä mielessä aika hämmentyneenäkin tämän edessä niin niin varmasti tähän vielä omakin kantani sitten ennen pitkää vielä selkiytyy

arvoisa puhemies katsoin että on kohtuullista vastata koska edustaja räsänen on muutamaan kertaan pyytänyt minulta täsmennystä aiempaan puheenvuorooni viittaan siis todellakin edustaja räsäsen vuonna kaksituhattaviisitoista julkaisemaan blogikirjoitukseen josta kd lehti kristillisdemokraattien lehti kirjoitti artikkelin ja koska tämän artikkelin on kirjoittanut kristillisdemokraattien puoluesihteeri asmo maanselkä niin tulkitsen että edustaja räsästäkin oikein blogikirjoituksenne on kannanotto olli immosen facebook päivityksestä nousseeseen kohuun ja sen sijaan että te puolustaisitte millään tavalla

sananvapauteen niin te kaikkien muiden silloisten keskustelijoiden tavoin

se valitettavan usein johtaa oikein korostanut sitä että mitä on vihapuhe sitä ei ole määritelty mutta neljä vuotta sitten se ei kuitenkaan näyttänyt teillekään olevan ongelma raamatussa sanotaan monien muiden viisaiden asioiden ohella että tee toiselle niin kuin haluaisit itsellesi tehtävän ja toivon että me kaikki täällä noudatamme tätä korkeaa standardia

herra puhemies itsekin löysin tämän kd lehden asmo maanselän kommentin jossa hän oli yhdistänyt tämän blogiini mutta tuossa blogikirjoituksessani en puhu edustaja immosesta vaan puhuin yleisesti maahanmuuttopolitiikasta ja puhuin tästä vihapuheesta toki näitä puheita voi vielä jälkikäteenkin tarkistaa mutta vaikka olisin myös edustaja immosesta puhunut ja häneen viitannut varmasti sitä keskustelua silloin käytiin edustaja immosen facebook päivityksen pohjalta niin en kyllä mielestäni ole missään vaiheessa torjunut hänen oikeuttaan sananvapauteen eikö tällaista reipasta keskustelua esimerkiksi maahanmuuttopolitiikasta juuri pidäkin käydä esimerkiksi erilaisten blogien ja some keskustelun turvin ja sallia toiselle se sananvapaus vaikka olisikin itse eri mieltä ja siihen saa reagoida omissa blogeissaan ja omissa facebook päivityksissään mutta ei pidä

arvoisa puhemies kun olen naantalin auringosta niin en malta olla etsimättä aurinkoon liittyvää sanomista myös raamatusta täällähän on hyvin useasti sitä siteerattu ja se näyttää olevan myös tutkinnan kohteena mutta puhutaan välillä vihasta nimittäin suomessahan lainsäädännöllinen ratkaisu tuntuu olevan sitä että poliitikko sanoo jotakin sitten on tutkinta päällä ja seurauksena on todennäköisesti sakkoa mutta raamatussa sanotaan vaikka vihastuttekin älkää tehkö syntiä sopikaa riitanne ennen kuin aurinko laskee tätä voisi noudattaa tässäkin yhteydessä
marraskuussa on aurinko laskenut jo varhain mennään puhujalistaan

arvoisa puhemies tässä on tosiaan käsittelyssä perussuomalaisten eduskuntaryhmän lakialoite kiihottamisesta kansanryhmää vastaan säädetyn rikoslain pykälän muuttamisesta tämän lakialoitteen ensisijaisena sisältönä on mainitun pykälän täsmentäminen siten että rangaistavaksi jäisi lainkohdassa tarkoitettua esimerkiksi rodun uskonnon seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden nojalla muodostuvaa ryhmää vastaan tehtävällä rikoksella uhkaaminen tai tällaiseen tekoon yllyttäminen tiedon tai mielipiteen levittäminen ei olisi rangaistavaa tämä esittämämme muotoilu tekisi lainsäädännöstä tältä osin huomattavasti nykyistä täsmällisemmän ja tarkkarajaisemman ja siten selvästi vähemmän tulkinnanvaraisen arvoisa puhemies viimeaikaisessa julkisessa keskustelussa on nähty moneen otteeseen että uskonnollisen vakaumuksen poliittisten mielipiteiden tai jopa heikkotasoisen huumorin esittäminen voivat johtaa rikosoikeudellisen prosessin tai esitutkinnan käynnistymiseen pidän pidän tätä tilannetta erityisen outona varsinkin siitä syystä että osa näistä tutkinnan kohteena olevista teoista on tehty vuosia tai jopa vuosikymmeniä sitten nykyisestä keskusteluilmapiiristä hyvin selvästi poikenneissa olosuhteissa ja tämä kaikki on tapahtunut siitäkin huolimatta että länsimaisessa oikeusjärjestelmässä taannehtivan lainsäädännön kielto on yleisesti tunnustettu periaate arvoisa puhemies vihapuheen hyvin epäselvä määritelmä on epätarkkuutensa vuoksi ongelmallinen ja johtaa aivan liian usein tarpeettomaan itsesensuuriin vaikka sananvapautta pidetään täysin oikeutetusti länsimaisen yhteiskuntajärjestelmän merkittävänä kulmakivenä tulkinta siitä onko jokin yksittäinen kannanotto yhä vailla selkeää määritelmää olevaa vihapuhetta vai ei on jopa viranomaisille vaikeaa puhumattakaan yksittäisestä kuten tässä keskustelussa on useaan otteeseen todettu on mielipiteiden julkituomisen mahdollisuus demokraattisessa yhteiskunnassa erittäin tärkeää asiallisuus on siinä hyvä ohjenuora mutta ei voida kuitenkaan edellyttää että puhujan tai kirjoittajan tulisi pystyä ennakoimaan kaikki mahdolliset ja mahdottomatkin tulkinnat se on inhimillisesti katsoen täysin mahdotonta arvoisa puhemies perussuomalaiset haluavat korjata tämän lainsäädännöllisen epäkohdan ja olemme siksi laatineet ja allekirjoittaneet tämän lakialoitteen toivon sille asianmukaista eduskuntakäsittelyä ja tietenkin sen myötä kansalaisten oikeusturvan parantamista

arvoisa herra puhemies olen huolestuneena seurannut viime aikoina suomessa tapahtunutta kehitystä sananvapauden suhteen niin euroopassa kuin suomessakin menneinä vuosikymmeninä on pyritty poistamaan sananvapautta rajoittavia lakipykäliä tämä on ollut luonnollinen kehitys euroopassa erityisesti berliinin muurin murtumisen jälkeen meidän tulisi jatkaa tällä kehityksen tiellä myös tulevaisuudessa mitä tämä perussuomalaisten edustajaryhmän jättämä lakialoite osaltaan tukee kuitenkin vaikuttaa siltä että itseään sananvapauden demokratian ja ihmisoikeuksien lähettiläinä pitävät voimat haluavat viedä kehitystä täysin päinvastaiseen suuntaan valtiovallalle halutaan antaa entistä suurempi rooli määritellä mitä yhteiskunnassa saa puhua ja mistä puheesta tuomioistuin kutsuu puhujaa näin ei saa olla arvoisa puhemies sananvapauden turvaaminen arkojenkin osalta on yhteiskunnan vakauden kannalta äärimmäisen tärkeää on turhan yksioikoista ajatella että voimakasta kritiikkiä sisältäviä puheenvuoroja hiljentämällä saisimme paremman yhteiskunnan jos näitä puheenvuoroja hiljennetään seurauksena saattaa olla yhä epävakaampi yhteiskunta jossa kansalaisten luottamus viranomaisiin kaikkoaa sananvapauden on tarkoitus suojata kansalaisia vaihtuvien päättäjien mielivallalta ja sen tarkoituksen turvaamiseksi meidän tulisi ponnistella entistä tarmokkaammin arvoisa puhemies hälyttävimpiin esimerkkeihin sananvapauden nykytilasta suomessa lukeutuu oikeuskanslerin kehotus poistaa vanhoja nettikirjoituksia jo ennakoivasti jotta niistä ei tulisi tuomioita tämä tuo mieleeni vahvoja kaikuja sensuurista ja aivan muunlaisista valtioista kuin suomi on ilman että sananvapauslakia on edes vielä lähdetty kiristämään kansalaisia uhkaillaan poistamaan mielipiteitään rangaistuksen uhalla poistettavaksi joutuisivat uhkailujen perusteella ennen kaikkea ne mielipiteet jotka eivät miellytä valtaapitäviä tämä historiallisia käskykirjeitä joissa hallitsija saattoi asettaa kielletyksi oman valtansa kritisoinnin se ei saa olla kehityssuuntana kun keskustellaan sananvapaudesta vapaassa yhteiskunnassa kuten suomessa tavoitelkaamme siis ennen kaikkea sananvapauden käsitteen laajentamista sen sijaan että lähdetään ajamaan suomea kohti loputonta sensuurin ja ja hiljentämisen tietä siltä tieltä ei nimittäin ole paluuta kiitos

arvoisa herra puhemies minulla on enemmän tällaista filosofista pohdintaa siellä siellä laidalla minä olen pahoillani en muista edustajan nimeä tuotiin esille tämä että miksi vähemmistöjä suojataan enemmän tässä sananvapauskysymyksessä tässä oli tämä että miksi kantaväestöä kohtaan

kovemmin kuin vähemmistöjä kohtaan jos minä nyt en ala jotenkin niitä

siinä meillä taitaa ehkä olla erimielisyyksiä niin ehkä minä yritin niin kuin miettiä tätä kun kehotettiin miettimään niin onhan meillä niin kuin hyvinvointivaltion ajatushan kiteytyy siihen että tasa arvo ei periaatteessa meidän yhteiskunnassamme ole sitä että kaikki saavat täsmälleen saman vaan pyritään huomioimaan ihmisten tarpeet esimerkiksi jos vaikka miettii meidän hyvinvointivaltion rakennetta kyllähän meidän koulutuskin menee siten etteivät kaikki käy samoja välttämättömiä kursseja

ja jos joku tarvitsee enemmän apua niin hänelle annetaan meidän verotus on progressiivinen mikä tarkoittaa sitä että ne jotka pystyvät maksamaan enemmän maksavat sitä palvelut menevät tarpeen mukaan etuudet menevät mitä minä yritän tällä sanoa on ajatus siitä että

arvostukseen sitä kohtaan että ne jotka tällä hetkelläkin kohtaavat enemmän vaikka syrjintää vaikka sitten sen ulkonäkönsä tai minkä takia tahansa niin heille pitää enemmän sitä suojaa tarjota tämä ajatus siitä että mitä tasa arvo on niin minua ihan kiinnostaisi kuulla että ajatteletteko te näissä muissakin asioissa niin että se on täsmälleen jokaiselle saman verran vai siten että

arvoisa herra puhemies hyvät kansanedustajat käsittelyssä on eduskunnalle jättämäni lakialoite liittyen työsopimuslain kaksi ja neljän luvun muuttamiseen ja tämä lakialoite liittyy omaishoitajiin jokainen meistä on jossakin vaiheessa elämäänsä omaishoitaja jokaisen meidän omainen tai muutoin läheinen ihminen tarvitsee jossakin elämänsä vaiheessa erityistä hoivaa ja huolenpitoa ja on hyvin merkityksellistä että tätä hoivaa saa juuri läheiseltään tämä on paitsi inhimillisesti oikein se on myös erittäin edullista yhteiskunnalle toimitaan omaishoitajina tarve omaishoitajille kasvaa jatkuvasti ja myös yhteiskunta kannustaa tähän meillä oli muun muassa viime eduskuntakaudella kärkihankkeita joilla pyrittiin siihen että yhä useampi voisi toimia omaishoitajana se toisi säästöjä myös yhteiskunnalle

näin että lain säännöstä ei tunneta tarpeeksi hyvin ja työntekijät eivät tiedä mahdollisuudesta pyytää jäädä omaishoitovapaalle nykyinen työsopimuslaki siis ainoastaan mahdollistaa poissaolon läheisen hoitamiseksi sen sijaan että se velvoittaisi työnantajaa tosiasiallisesti myöntämään työntekijälle vapaata usein työelämässä käy niin että kun työntekijällä on vaikkapa ikääntynyt isä tai ikääntynyt äiti jota hän haluaa jäädä hoitamaan niin hän joutuu irtisanoutumaan työtehtävästään jotta voi toteuttaa tätä äärettömän tärkeää ja inhimillistä inhimillistä tehtävää

siitä olemme varmasti kaikki täällä samaa mieltä meidän tulee antaa siihen mahdollisuuksia ja meidän tulee antaa siihen myös kannustimia työn perhe elämän ja omaishoidon yhteensovittamiseen tulee olla aito mahdollisuus ja lakialoitteella ehdotetulla muutoksella on pyrkimys lisätä inhimillisyyttä ja erityisesti ymmärrystä kansalaisten erilaisiin elämäntilanteisiin on erittäin tärkeää että me kansan äänestämät kansanedustajat ymmärrämme kansalaisten erilaisia elämäntilanteita paitsi että tämän lakialoitteen merkitys on suuri jäädä hoitamaan omaistaan on paljon muutakin mitä meidän tulisi tehdä perussuomalaiset esittävät vaihtoehtobudjetissaan muun muassa että omaishoidon tuki olisi verovapaata tuloa toki on myös paljon muuta tulisi keskustella omaishoidon tuki ylipäänsä riittävä vai tulisiko sen olla korkeampi omaishoidon kriteerit tulisi yhdenvertaistaa kautta suomen vapaapäivien jotka on laissa määritelty tulisi myös toteutua ja sen hoivapaikan jonne omaishoitaja sen läheisensä sitten vie tulisi olla virikkeellinen ja ja kannustava ja voimaannuttava liian usein suomessa tämä lyhytaikaishoiva tuntuu siltä kuin se olisi pelkkä omaishoidettavan säilöönotto kannamme huolta myös lyhytaikaishoivapaikkojen riittävyydestä ja on hyvä että eduskunnassa käydään myös siitä keskustelua eli hoivapaikkoja ei tule vähentää vaan päinvastoin niitä tulisi lisätä erityisesti tärkeää omaishoitajien työn tukeminen arvostaminen ja mahdollistaminen ovat myös tulevaisuuden sote uudistuksen keskiössä kun me puhumme että me annamme palvelulupauksia siitä että ihmiset pääsevät sosiaali ja terveydenhuollon palveluihin niin meidän tulee antaa myös omaishoitajille palvelulupaus siitä että he voivat osallistua läheisensä hoitoon heidän työnsä on arvokasta siitä saa palkkion siitä saa korvausta ja että yhteiskunta arvostaa äärettömästi tätä inhimillistä ja hyvää tapaa kohdella ja hoitaa meidän läheisiämme läheisiämme

arvoisa puhemies edustaja juvonen on tehnyt erinomaisen lakialoitteen joka joka osuu juuri siihen yhteen kipukohtaan joka on on työssä käyvillä omaishoitajilla tässäkin salissa on puhuttu jo vuosia työn ja omaishoidon yhdistämisestä ja siitä että työssä käyviä omaishoitajia tuetaan mutta valitettavasti ne toimet ovat kyllä jääneet edelleen siihen että niitä saamme täällä odottaa

omaishoitajat ovat jo vuosia puhuneet siitä että voitaisiin tämmöinen tilapäinen hoitovapaa jopa kolmeksi päiväksi palkallisena myöntää aivan kuten alle kaksitoista silloin kun joudutaan jäämään töistä lapsen äkillisen sairauden vuoksi ja nyt

että tässä voidaan myöntää myöskin pidempi vapaa tällä hetkellä tilanne on se että se on kiinni siitä miten työnantajan kanssa saa sovittua ja se on aina palkatonta siinä mielessä jos ajatellaan omaishoidon tukemista ja jos siihen lisäksi tulee tämmöinen taloudellinen ongelma sekin pitäisi kyllä jollakin tavalla tämänkaltaisen yhteiskunnan kyetä ratkaisemaan ja kun edustaja juvonen puhui tästä saattohoidosta niin myöskin saattohoitovapaa on erinomainen aloite mutta sen lisäksi tähän kohtaan haluan nostaa tämän saattohoitokorvauksen vaikka nyt saisi töistä vapaata niin siinä tilanteessa kun ihmisellä on

valitettavasti se seitsemänsataa euroa niinkö se on minkä tällä hetkellä laki takaa ei riitä missään nimessä kun ajatellaan että siellä on asuntolainat ja muut maksettavana sen lisäksi että elät sitä ehkä koko elämäsi raskainta aikaa

arvoisa puhemies tämä edustaja juvosen tekemä aloite on inhimillinen ja oikeudenmukainen olisin toivonut että myös salin vasen puoli olisi ollut täällä paikalla keskustelemassa niistä toimenpiteistä mitä tarvitaan omaishoitajien arvostuksen ja toimeentulon parantamiseksi tämä edustaja juvosen tekemä aloite on oikeasti erittäin tärkeä ja toivon että valiokuntatyössä sitten

arvoisa puhemies edustaja juvosen lakialoite on perusteltu meillä on merkittävä määrä omaishoitajia ja heidän työnsä tarvitsee arvostusta mutta myöskin tukea moni omaishoitaja käy töissä ja silloin työn ja omaishoidon yhdistäminen voi käydä raskaaksi ja ja haasteelliseksi huomioiden inhimillinen puoli hoidettavan osalta ja myöskin hoitajan osalta sekä yhteiskunnan kustannusten näkökulmasta on järkevää pyrkiä auttamaan tapoja millä yhdistää ja sujuvoittaa

olisi olisi tarpeen olemme kokoomuksessa myös nostaneet esille tuettua hoivavapaata eli sitä että jos on tämmöinen äkillinen oman läheisen lyhytaikaisen hoivan tarve tai esimerkiksi saattohoidon tarve niin voitaisiin jäädä hoitamaan omaista ja siihen saisi myös yhteiskunnan tukea olemme ehdottaneet että pilotoitaisiin tällaista mallia tällä hallituskaudella yksi asia mikä on myös tärkeää huomioida ja millä voidaan keventää omaishoitajan työtä on kotitalousvähennys eli jos kotitalousvähennykseen oikeuttavia palveluita käytettäisiin enemmän niin se myös helpottaisi omaishoitajan työtä sen takia kokoomus on ehdottanut kotitalousvähennyksen nostoa nykyinen hallitushan on laskemassa kotitalousvähennystä ja se huonontaa erityisesti eläkeläisten omaishoitajien ja lapsiperheiden asemaa

arvoisa puhemies me perussuomalaiset todella arvostamme korkealle omaishoitajien tärkeää työtä olisin myöskin toivonut että täällä olisi ollut joku hallituspuolueen jäsenistä seuraamassa viisasta lainsäädäntöehdotusta ja nimenomaan nyt sitä pääministerinkin korostamaa lämmintä sydämestä tulevaa välittämistä jota tässä arja juvosen esityksessä on on ihan selvää että omaishoitajien jotka perheenjäsentään tai läheistään tilapäisesti hoitavat asemaa on on tärkeää parantaa me emme oikeastaan voi arvokkaampaa arvokkaampaa palvelusta tehdä läheiselle tai rakkaallemme kuin

viimeisinä päivinään siellä kotona tästä syystä

arvoisa herra puhemies kiitos kaikille hyviä puheenvuoroja pitäneille kansanedustajille se on juurikin näin että monesti täällä illalla myöhään puhutaan näistä tärkeistä asioista lämpimistä inhimillisistä niistä missä on sydäntä ja mitkä koskettavat meitä kaikkia ja mitkä ovat myös perussuomalaisille olleet kautta aikain äärettömän tärkeitä

on on hyvä että nyt täällä puhutaan olisi ollut kiva että olisi ollut todellakin tuolla salin toisellakin laidalla ihmisiä kansanedustajia kuuntelemassa koska näistä asioistahan hekin yleensä tahtovat ainakin muistuttaa mutta me ainakin puhumme kyllä arvoisa herra puhemies me vietämme parasta aikaa omaishoitajien viikkoa ja ympäri suomea on paljon erilaisia tapahtumia on erittäin tärkeää että pidämme yllä omaishoitajien ja omaishoidettavien asioita myös näiden juhlaviikkojen ulkopuolella edustaja mari rantanen nostitte erittäin tärkeän asian esille eli juurikin esimerkiksi sen saattohoitovapaalle työstään jäävän työntekijän taloudellisen tuen olisi erittäin tärkeää siirtyä tästä myös siihen keskusteluun että olisiko se kela joka korvaisi sitten työntekijälle ei tarvitsisi ottaa palkatonta koska todellakin kyllä se on monelle mahdotonta ja estääkin sinne vapaalle jäämisen tämä on hyvin tärkeä teema kun me mietimme millä tavalla voisimme tukea ja korvata saattohoitoon siirrymme tuossa seuraavassa asian käsittelyssä siellä on sitten lakialoite mikä liittyy tähän kuulette sitten hieman enemmän siitä mitä ongelmia meillä on saattohoitoasioissa suomessa ja toivon myös että otatte kantaa ja ja kommentoitte lakialoitetta kiitos

arvoisa herra puhemies hyvät kansanedustajat kuten elämä on usein sattuman kauppaa emme tiedä mitä huominen tuo niin niin se että nämä kaksi lakialoitetta ovat tänään täällä peräkkäin käsittelyssä on jollakin tavalla sattumaa saattohoitoteema on ollut erittäin tärkeä itselleni täällä eduskunnassa kansanedustajaksi tullessani kaksituhattayksitoista päätin että tulen tekemään kaikkeni tämän teeman eteenpäinviemiseksi johtuen muun muassa siitä että taustani on ollut työskennellä hoitoalalla hoitajana ja olen nähnyt niitä suuriakin epäkohtia mitä saattohoitoon ja sen toteutumiseen on liittynyt mutta täytyy sanoa että asiat ovat menneet valtavasti eteenpäin paremmin ja on ollut hyvä että täällä myös avoimesti puhutaan silloin kun ensimmäistä kertaa saattohoidosta ja kuolemasta täällä puhuin niin minulta kysyttiin että oletko sinä joku kuolemanenkeli ja minua kauhistutti se että oikeasti voiko täällä puhua näistäkin teemoista hyvään saattohoitoon kuuluvat edellytykset ovat moninaiset saattohoidon aloittamista tarkoittava lääkärin päätös on tehtävä yhteisymmärryksessä potilaan kanssa saattohoidon tulee lievittää potilaan kärsimystä ja lisätä hyvinvointia hyvinvointia potilaalla tulisi olla myös mahdollisuus psykologiseen hengelliseen tukeen jonka tulisi kuulua näin ollen saattohoitoa toteuttavien yksiköiden valmiuksiin saattohoito tulisi lisätä osaksi sosiaali ja terveydenhuollon koulutusta arvoisa puhemies meillä ei ole tällä hetkellä ollenkaan lakia liittyen saattohoitoon meillä on perustuslaki jonka mukaan ketään ei saa kohdella ihmisarvoa loukkaavasti ja julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen lisäksi perustuslakiin on kirjattu syrjintäkielto terveydenhuoltolaki velvoittaa kunnan järjestämisvastuuseen kuuluvan terveydenhuollon toteuttamiseen potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa säädetään oikeudesta hyvään terveyden ja sairaanhoitoon siihen liittyvästä kohtelusta ja hoitoon pääsystä eli koska meillä ole ollenkaan saattohoitolakia niin olen joutunut kirjoittamaan saattohoitolain mikä ei kuitenkaan ole tällaisessa muodossa täydellinen siellä on paljon asioita joita muun muassa etene on tuonut esille ja joita olen myös itse erilaisissa keskusteluissa erilaisissa tapaamisissa erilaisissa verkostoitumistilaisuuksissa kohdannut ja olen tehnyt parhaani nostaakseni juurikin niitä

tällä käsittelyssä olevalla lakialoitteella on siis tarkoitus tuoda eduskunnalle säädettäväksi kokonaan uusi ja kokonaisvaltainen laki koskemaan saattohoidon järjestämistä lakialoitteella nostettaisiin lain tasolle valtakunnallisen terveydenhuollon eettisen neuvottelukunnan etenen laatimat saattohoitosuositukset säädettäväksi esitettävään saattohoitolakiin kirjattaisiin eettisesti hyvän saattohoidon kulmakivet ja lailla turvattaisiin kuolevalle potilaalle hyvän hoidon toteutuminen ja potilaan oikeus valita saattohoitopaikkansa minulla on hyvin suuri huoli siitä että nykyinen lainsäädäntö ja lakia pehmeämmät ohjauskeinot eli suositukset eivät pysty tarjoamaan hyvää saattohoitoa jokaiselle sitä tarvitsevalle

tähän juuri pyritään säätämällä erillinen saattohoitolaki arvoisa herra puhemies tämä lakialoite on jatkumoa viime kaudelta jolloin olen myös sen jättänyt ja olen juuri saanut viestin ministeriöstä ja kiitänkin sosiaali ja terveysministeriötä siitä että siellä ollaan oltu valppaana sain sähköpostiviestin jossa oli huomattu tämä lakialoite ja minulle kerrottiin että ensi kesään mennessä ministeriöstä tulee selvitys siellä on selvitystyöryhmä pohtimassa näitä tärkeitä teemoja ja sitä tulisiko tai miten mahdollisesti tulisi lakiin myös näitä saattohoitoasioita kirjata minun kantani on se että saattohoidon tulee olla subjektiivinen oikeus jokaiselle ihmiselle silloin sitä tarvitsevalle

puhemies saattohoidolla tarkoitetaan potilaan hoitoa ja tukea sairauden viime vaiheessa ennen kuolemaa ja heti sen jälkeen ja laadukas saattohoito huomioi sekä sekä hoidettavan että omaiset suomalaisista kuoli nämä ovat kyllä vähän vanhoja tietoja vuonna kaksituhattakahdeksan kotona seitsemäntoista prosenttia vanhainkodissa kolmetoista prosenttia ja noin kolme neljännestä sairaaloissa ja terveyskeskusten vuodeosastoilla suurin osa suomalaisista kuitenkin haluaisi kuolla kotonaan ja yhä enemmän on kotihoitoa ja on kehitetty myös kotisairaalapalveluita ja kuoleman mahdollistaminen myös kotioloissa pitäisi olla mahdollista saattohoitovaiheessa kotisaattohoidon kehittäminen vastaa potilaiden toiveita ja on myös terveydenhuollolle edullisempaa kuin laitos tai sairaalahoito aina kotona kuolema ei ole mahdollista ja siksi saattohoitoa on oltava riittävästi tarjolla myös sairaaloissa terveyskeskuksissa ja muissa laitoksissa ja asumismuodoissa yhä enemmän myös ympärivuorokautisessa palveluasumisessa tarvitaan saattohoito osaamista arviolta kaksi kolmasosaa kuolemaan johtavaa tautia sairastavista tarvitsee erityisosaamista vaativaa palliatiivista hoitoa ja yksi kolmasosa erikoistunutta saattohoitoa saattohoitoa ei voi tehdä muun työn ohella se vaatii osaamista se vaatii resursseja se vaatii riittävää perehtymistä ja inhimillistä otetta kiitän edustaja juvosta tästä lakialoitteesta joka on on tärkeä koska olen samaa mieltä siitä että pehmeät keinot eivät riitä riittävän laadukkaan saattohoidon saamiseksi suomeen meillähän on olemassa käypä hoito suositus kuolevan potilaan oireiden hoitoon eli meillä on ohjeistusta olemassa saattohoito mainitaan myöskin monissa hoitopoluissa mutta vasta sitten kun me saamme sen myöskin lakiin me saamme sille sen aseman mihin mihin se on oikeutettu ja lakimerkinnällä se saatetaan myöskin yhdenvertaiseksi tasapuoliseksi ympäri suomen ja voidaan myöskin seurata laatua viime kaudella kun valiokunnassa käsiteltiin eutanasia aloitettani valiokunta antoi lauselman että pitää selvittää saattohoidon tilannetta hienoa kuulla että selvitystyöryhmä on antamassa ensi kesään mennessä selvitystä tästä saattohoitotilanteesta ja he toivottavasti ottavat kantaa myös siihen mahdolliseen lakikirjaukseen sen verran vielä tästä edustaja juvosen aloitteesta että suoraan suoraan tällaisenaan tämä lakiesitys ei tule menemään läpi mutta mutta hyviä eväitä tämä kuitenkin antaa

arvoisa puhemies jälleen kerran edustaja juvoselta erinomainen lakialoite on täysin hämmästyttävää että vuonna kaksituhattayhdeksäntoista suomen kaltaisessa maassa ei ole tällaisia saattohoitoasioita saatu kirjattua lakiin minusta se tilanne on vähän

keskustelua saattohoitolain tarpeesta on käyty tosiaan juurikin tässä eutanasialain yhteydessä pääsääntöisesti voi olla että se ymmärrys mikä itselläni ei ole kovin kattava mutta ymmärtääkseni aika usein eutanasialakia toivotaan juuri sen vuoksi että on pelkoa loppuvaiheen kivuista ja kärsimyksestä ja siinä kohtaa tämä

se että voit saada joka puolella suomea laadukasta hyvää saattohoitoa olisi varmaan asia mikä vähentäisi halua myöskään saada eutanasialakia voimaan nythän tilanne on se että suomalaiset ovat hyvin eriarvoisessa asemassa eri puolilla suomea toisissa paikoissa jos satut pääsemään tämmöiseen saattohoitokotiin on erinomainen ammattitaito ja kaikki keinot käytössä jopa niin että voidaan loppuvaiheeseen sitten nukuttaa jos on sen tyyppinen tilanne esimerkiksi tukehtumiskuolema tai muu vastaava jolloin siellä pystytään tällaisiinkin asioihin asioihin vastaamaan on kuitenkin sanottava että tämä viime vuosien keskustelu on ehkä tehnyt sen että saattohoidon saralla on kylläkin mutta se on edelleen liian epätasa arvoista että kyllä nämä nämä keinot jotka meillä ovat lääketieteessä käytössä käytössä ihmisten hyvään hoitoon ja mitä muuta siihen tarvitaan moniammatillista tiimiä myöskin myöskin tukemaan sitä henkistä puolta pitää pystyä tässä maassa ihmisille tarjoamaan mielestäni jokaisella on oikeus hyvään kuolemaan niin kuin on hyvään hoitoon se on sellainen asia johon johon esimerkiksi tämä edustaja juvosen erinomainen lakialoite tähtää oli tietysti kiva kuulla se että että ministeriössä tämä asia on otettu otettu käsittelyyn ja sieltä on jotakin odotettavissa se on hieno asia sitten palaisin tähän kotisaattohoitoon johon jo viitattiinkin tässä on hyvä huomioida että saattohoito ei tapahdu pelkästään pelkästään muualla kuin kotona ja kotiin annettavaa on saatu onneksi lisättyä viime vuosina nähdäkseni ainakin ja tässä tullaan juuri siihen äsken äsken puhuttuun kysymykseen siitä onko saattohoito mahdollista tehdä kotona siten että omainen esimerkiksi työssä käyvä omainen jää töistä pois ja tekee sen saattohoidon ikään kuin omaishoitajana siinä loppuun toki se ei riitä siihen tarvitaan paljon muutakin mutta mutta on todella harmi ettei täällä ole ole hallituspuolueiden edustajia kuuntelemassa näitä äärimmäisen tärkeitä tärkeitä aloitteita ja keskustelua

arvoisa herra puhemies edustaja juvosen aloite on erinomainen kiitos siitä valitettavasti meidän yhteiskunnassa kuolemaan liittyvät asiat ja niistä puhuminen ovat tabu tässäkään salissa tällaisia keskusteluja ei juurikaan ole käyty ja tosiasia on kuten tässä on ollut puhe että saattohoito on eräs näistä asioista joista ei ole puhuttu eikä sitä ole haluttu kehittää tarpeeksi hyvällä inhimillinen mahdollisuus lähteä tästä yhteiskunnasta pois itse edellisessä työssä käsittelin vuositasolla muun muassa noin tuhatviisisataa kuolemaa osa paperien kautta ja osa ihan tehtäväpaikoilla ja tapasin näitä surevia omaisia ja vastaavia hyvin paljon siinä ei niinkään näitä saattohoidossa olleita sittemmin vainajia ollut ellei nyt epäilty jotain hoitotoimenpiteen hoidon laiminlyöntiä tai vastaavaa mutta kylläkin oli sellaisia tapauksia joissa ihminen

joka sairasti parantumatonta sairautta oli siinä loppuvaiheessa kotona voi sanoa melkein oman onnensa nojassa ja hän itse päätti päättää päivänsä eli teki itsemurhan elikkä nämäkin olisi ehkä pystytty välttämään sillä jos se saattohoito olisi ollut asianmukaista kivunlievitys asianmukaista mutta valitettavasti näin ei ollut ja sitten omaisia puhuttamalla ja ehkä jäähyväisviestejä lukemalla saimme tietää että tämä itsemurhan tehnyt ei enää kestänyt esimerkiksi niitä kipuja jotka aiheutuivat syövästä tai jostain muusta asiasta puhumattakaan että hän olisi saanut mitään psykologista tukea sen sairautensa aikana minä olen nyt ollut täällä vähän yli kahdeksan vuotta historiatiedot tässä asiassa mutta pelkään että ei taida olla että realismi taitaa edelleenkin valitettavasti monilla paikkakunnilla olla tämänkaltaista elikkä parantumattomasti sairaita ihmisiä heitetään oman onnensa nojaan koteihinsa ja he tekevät itse sen ratkaisun minkä tekevät sitten meidän olisi kyllä syytä eutanasiasta käydä ihan kunnon keskustelu viime kaudellahan sitä muistaakseni kansalaisaloitteen perusteella käytiin meillä on kuitenkin ihmisiä jotka ovat parantumattomasti sairaita ja vakaasta omasta tahdostaan haluavat päivänsä päättää tämä olisi kanssa keskustelunaihe se on ahdistava aihe ja sitä koetetaan vältellä mutta semmoinen keskustelu on käytävä se ei poissulje saattohoitoa se on yksi rinnakkainen vaihtoehto

minulle jäi sellainen tunne viime kaudella että se eutanasia aloite joka käsiteltiin täällä eduskunnassa oli lähtöisin juurikin siitä että ihmisillä kansalaisilla oli pelko siitä että kun he tarvitsevat hyvää hoitoa tai kivunlievitystä he eivät sitä saa ja ihmisiä pelotti se tilanne että mikä heitä odottaa ja aivan kuten edustaja tolvanen sanoitte kyllä kivunlievityksessä on edelleen paljon tehtävää myös minulle vaikka olen kaksikymmentäneljä vuotta hoitajana toiminut ennen ennen kansanedustajuutta on tullut yllätyksenä kun olen kuullut millaista kipua voi olla olemassa olen muun muassa kuullut täysin uuden termin kipukatastrofi mikä liittyy juurikin syövän syövän loppuvaiheisiin ja niihin kipuihin meillä on paljon palliatiivista hoitoa suomessa kehitetty meillä on jo valtavasti hyviä lääkäreitä joilla on näitä taitoja mutta että se olisi yhdenvertaista kautta suomen sitähän tällä aloitteella haetaan ja nämäkin asiat kuten tuo omaishoito mistä edellisessä keskustelimme ennemmin tai myöhemmin koskettavat meitä jokaista jotenkin tuntuu aina pahalle että sittenkö vasta kun itse kokee tai oma läheinen kokee ja seuraat vierellä ymmärrämme näitä erittäin syviä elämän asioita haluaisin vielä yhden asian nostaa edustaja mia laiho ihan oikein sanoitte että tällaisenaan lakialoite ei tule menemään läpi tämä aloitteen tekeminen on ollut erittäin haasteellista kun viime kaudella halusin tämän tehdä niin minulle sanottiin että tällaista ei voi tehdä koska meillä ei ole lakia eli jotta voi tehdä lakialoitteen pitää kirjoittaa se ja siitä syystä minä kirjoitin tämän lain tässä on yksitoista pykälää mutta suinkaan tämä ei ole täydellinen eli kyllä se on ministeriön tehtävä sitten tehdä se täydellinen laki tämä on vasta pieni eväs sinne kassiin sinne ministeriölle meillä on paljon muutakin parannettavaa meillä ei muun muassa ole lasten saattohoitoon liittyvää käypä hoito suositusta mutta viime vuonna helmikuun kuudestoista päivä kaksituhattakahdeksantoista näitä aikuisten käypä hoito suosituksia täydennettiin niin että siellä on kolme pientä osiota jotka liittyvät myös lapsipotilaisiin mehän kävimme myös tässä viime kaudella tätä asiaa kuulimme muun muassa pienen eino pojan tarinaa hänen isänsä kertoi siitä millainen oli pienen eino pojan saattohoito kun tämä oli vakavasti sairas hän avoimesti tiedotusvälineissä ja kävi tapaamassakin meitä täällä elikkä kyllä me viemme sanaa eteenpäin ihmisiltä ja kansalaisilta jotka ovat kokeneet ja nähneet näitä asioita pidetään peukkua ja ja toivotaan että me saamme tätä lakiin tuupattua pidämme teemaa ja aihetta yllä ja katsotaan mitä tulee mutta on hienoa että ministeriössä on työryhmä ja on hienoa että ministeriössä asiaa myös ajetaan ja ja selvitetään ja tehdään asioita suositukset pelkkä informatiivinen ohjaus ei näissä asioissa riitä mutta eiväthän ne ihmiset jotka ovat siellä saattohoidossa sitten enää kerro millaista se oli niin että siinä mielessäni kuunnellaan ennemmin kun on se tilanne päällä
arvoisa puhemies en tohtisi tokikaan näin illalla viivyttää mutta oli pakko tarrata tähän tähän edustaja tolvasen puheenvuoroon josta kyllä allekirjoitan sen että tämä asia ei ole kunnossa mutta myös sen että että kuolema on tässä yhteiskunnassa syystä tai toisesta tabu

sitä tuntuu olevan vaikea käsitellä puheissa mutta myöskin se että se puhe siirtyisi sinne käytännön tasolle myöskin kuolemakin on kuitenkin normaali osa elämää mutta mutta se ei ole minusta normaalia että meillä on käytössä keinoja joita ei sitten käytetä siinä tilanteessa ainakin oma kokemukseni mikä mikä onneksi toistaiseksi on on läheisien ystävien kokemuksia on se että ne jotka ovat olleet terveyskeskuksen vuodeosastolla ovat olleet täysin riittämättömän kivunlievityksen alaisena ja sitten taas saattohoitokodissa on tehty kaikki mahdollinen mitä on kyetty kyllä ne tarinat ovat olleet sydäntä särkeviä silloin kun siinä ei ole onnistuttu ja tuntuu jotenkin omituiselta niin kuin totesin edellisessä puheenvuorossa että että me emme ole tätä asiaa kyenneet saamaan sille tolalle kuin sen pitäisi ja kuuluisi kyllä suomalaisen yhteiskunnan saada sitten haluan palata hiukan tähän eutanasiakeskusteluun aivan lyhyesti ettei mene koko ilta täällä sekin lähti aika pitkälti vyörymään silloin nimenomaan tästä pienen einon tarinasta jos nyt muistan oikein sen tarinan niin siinäkin oli nimenomaan siitä kysymys että kivunlievitys siellä lopussa ei ehkä olisi hoitunut eutanasialailla mutta mutta hyvällä saattohoidolla kylläkin niin kuin niin kuin tässä tuli esiin niin ehkä se mitä pelätään on nimenomaan se kipukärsimys joka voi olla siis semmoista mitä ei pysty edes tässä hetkessä ymmärtämään eutanasian osalta sanon vain sen että silloin kun sitä keskustelua kovasti käytiin niin minusta ne puheenvuorot olivat pelottavia että kun meidän mummo on nyt ollut dementtinä kuusi vuotta niin kun olisi tämä eutanasialaki niin saataisiin tällä tavalla hoidettua ikään kuin muistisairaat pois se on se minun huoleni mikä tässä kohtaa tulee varsinkin silloin jos jos meillä on esimerkiksi yhteiskunnassa se tilanne että meillä on kaltoinkohdeltuja vanhuksia ympäri maata minä en tässä hetkessä kyllä tänne tohtisi tätä eutanasialakia tuoda sen sijaan pyrkisin jollakin muulla tavalla

ja sen käsittelyssä nousivat esille juuri ne pelot mitä mitä ihmisillä on kipu ja kärsimys jotka jotka aiheuttavat sitä pelkoa kuolemaa kohtaan ja siitä myöskin vaade sille eutanasialle meidän kivunhoito on kyllä siihen on osaamista jos sitä käytetään ja jos se saatetaan sinne niitten ihmisten saataville eli kyllä meillä siihen on välineitä mutta niitä ei tällä hetkellä käytetä ei osata käyttää ei ole riittävää koulutusta ja tosiaan osaamista tai uskallusta riittävään kipulääkitykseen myöskään kaikilta osin olen itse nähnyt myöskin paljon kuolemia entisen työni kautta ja olen nähnyt monenlaisia kuolemia olen nähnyt niitä hyviä rauhallisia kuolemia mutta myöskin nähnyt niitä niitä ikäviä kivuliaita kuolemia minkälaisia ei pitäisi enää olla siinä vaiheessa kipulääkityksen lisääminenkin on on hyvin jo on on varmasti jo kestänyt pitkään semmoista ei pidä sallia ja siihen me tarvitsemme saattohoitolakia me tarvitsemme sen niin että me me voimme olla luottavaisin mielin että kun kun kuoleman aika on niin siihen saadaan riittävää kivunlievitystä mutta siihen saadaan myös riittävää tukea henkistä tukea riittävää fyysistä hoitoa se on muutakin kuin kivunhoitoa se on paljon muiden perustarpeiden huomioimista tarvitaan myöskin sitä taloudellisen puolen katsomista että voi rauhassa sitten hoitaa omaistansa jos haluaa saattohoitaa itse meillä on kotihoidossa paljon tehtävää ja saattohoidossa kotona meillä on kotisairaalatoimintaa mikä on hyvä asia voidaan viedä sitä saattohoito osaamista mutta valitettavasti senkään resurssit monin paikoin eivät ole riittävät edelleenkään ja aika moni sitten kuitenkin ihan vaikka viimeisen vuorokauden aikana siirretään sairaalaan kuolemaan se voi olla myöskin liian ahdistavaa siellä kotona ja sen takia myöskin se psyykkinen psyykkinen valmennus ja kaikki tuki on tosi tärkeää ja tarvitaan myös henkilökunnan läsnäoloa lapsipotilaiden saattohoito on myös tärkeä tärkeä asia koska siellä voi myös tulla vastaan se riittämätön kivunhoito ehkä uskalleta riittävän tehokkaita kipulääkkeitä antaa sitten haluaisin vielä tässä nostaa sen esille että kun meillä on näitä ympärivuorokautisia yksiköitä missä halutaan että hoidetaan niin sanotusti loppuun saakka niin niin se ei saa olla myöskään sillä tavalla kuollut kirjaus että vain paperilla hoidetaan loppuun saakka vaan sen pitää tarkoittaa laadukasta hoitoa nimenomaan siellä loppuvaiheessa kun on sen saattohoidon aika jos on vuodepotilaana eikä tarvitse enää semmoista muuta hoitoa niin paljon niin silloin nimenomaan sitä saattohoitoa tarvitaan ja sen ihmisen kokonaisvaltaista hoitoa ja omaisten hoitoa ja myöskin kunniallista lähtöä täältä

herra puhemies halusin vielä puhua juurikin tästä minkä edustaja mia laiho myös nostitte esille eli ympärivuorokautiset hoivakodit ja hoivayksiköt joilla on todellakin palvelulupauksena että hoidetaan mutta ikävä on kuitenkin todeta että kun nämä hoivapaikat ovat kodinomaisia yksiköitä niin se tarkoittaa silloin sitä että siellä hoivakodeissa ryhmäkodeissa ei välttämättä ole hoivatarvikkeita ei ole hoivavälineitä ei ole sellaisia lääkkeitä kivunlievitysosaamista tietotaitoa henkilöä joka pystyisi lääkitsemään koska ne ovat kodinomaisia yksiköitä ja sitten voi olla että ajatellaan että kodissa ei tällaisia apuvälineitä tarvita ei tarvita happilaitteita ei tarvita imulaitteita ei ole välttämättä morfiinia eikä opioidilääkityksiä joita joita kuitenkin tarvitsisi eli on erittäin tärkeää että siinä vaiheessa ihminen hoidetaan loppuun saakka siellä omassa kodissaan joka on hänen kotinsa ollut elikkä siellä ryhmäkodissa ja silloin se kivunlievitys tulee vaikka kotisairaalan kautta tai jotakin muuta kautta hoivayksikköön esimerkiksi yöaikaan jotka ovat monesti juurikin niitä kriittisiä hetkiä jolloin siellä tarvitaan apua ja on juurikin näin että ei ainoastaan kivunlievitys vaan hyvä perushoito ja siihen kuuluu ihonhoito siihen kuuluu asentohoito siihen kuuluu suunhoito siinä on valtavasti erilaisia pieniä nyansseja pienillä asioilla voidaan parantaa ihmisen

vanhuslaissa sanotaan että niissä tilanteissa kun hoivayksikössä on erityisen lisääntynyt hoidon tarve henkilöstöä tulee lisätä eli juuri esimerkiksi saattohoitotilanteessa kun on vaikkapa yksin yöhoitaja töissä silloin täytyy lisätä sinne resurssia lisää hoitajia jotta voidaan olla tukemassa saattohoitotilanteessa sitä ihmistä sitten vielä on pakko mainita eilen uutisiin tuli järkyttävä tieto siitä että helsingissä olevasta saattohoitokodista on kadonnut lääkkeitä ja myös potilailta on kadonnut omaisuutta elikkä rahaa se kertoo siitä millaisessa yhteiskunnassa me elämme täytyy olla erittäin tarkkana myös näissä tilanteissa niin että jos osastoilla on opioidilääkkeitä tai on tilanteita havaitaan että lääkkeitä katoaa saati potilaiden rahoja katoaa ovat ne sitten saattohoidossa olevien tai muiden niistä tehdään rikosilmoitus ja se syyllinen tai epäilty saadaan kiinni tässä tilanteessa ei ole ilmeisesti rikosilmoitusta tehty ja mikäli se on joku työyksiköstä tämä ihminen joka tämän on tehnyt hän jatkaa sitä toimintaa seuraavassa työyksikössä

ja käsittelemme ihmisten varoja siellä niin väärä henkilö väärässä paikassa saattaa tehdä suuriakin tuhoja elikkä tämä oli minkä halusin viimeiseksi sanoa että on se kyllä hävytöntä jos kuolevan potilaan lääkkeitäkin pitää varastaa silloin on yhteiskunnassa kyllä kunnon keskustelun paikka

tästä saattohoidon ja eutanasian aihepiiristä käytettiin äsken useita hyviä ja koskettavia puheenvuoroja joista haluan kiittää niissä konkretisoitui hyvin käsin kosketeltavalla tavalla ihmisten kokema kivun ja kuoleman pelko saattohoito tarvitsee lainsäädännön ja aloite etenee mutta lisäksi kyse on asenteista tämän lainsäädännön ohella ja mielestäni sen asenteen pitäisikin olla se että lääkkeitä on olemassa niitä on markkinoilla ja niitä käytettäisiin siten ettei kenenkään tarvitsisi kärsiä turhaan pidän tätä tärkeänä koska jos ihmisille saataisiin perusluottamus siihen että asiat hoidetaan kuntoon tasapuolisesti kautta maan niin se varmasti osaltaan hälventäisi pelkoa jokaista joskus kohtaavan vanhuuden suhteen

arvoisa herra puhemies esittelemäni lakialoitteen tavoite on hyvin yksinkertainen turvata virkavastuulla ja työnantajan määräyksestä työtä tekeville ihmisille tuomareille syyttäjille poliiseille lastensuojelun työntekijöille valvontaeläinlääkäreille ja niin edelleen parempi työrauha ja pitää huolta heidän toimintaedellytyksistään mielestäni on täysin perusteltua vaatia että ensiarvoisen tärkeää työtä tekevät viranomaiset voivat tehdä työnsä rauhassa ilman uhkia yhteiskunnan ja oikeusvaltion toimivuuden kannalta kyse on äärimmäisen tärkeästä asiasta se on sitä myös meidän jokaisen oikeusturvan kannalta maalittamisessa ei ole kyse vain virkamiehiin kohdistuvasta rikollisuusilmiöstä vaan sen kohteena voivat olla myös yksityisen sektorin toimijat esimerkiksi toimittajat aiheesta keskusteltaessa olen pannut merkille sen että kovin moni tuntuu ymmärtävän asian väärin kyse ei ole yrityksestä kieltää kritiikkiä tai siitä ettei saisi antaa palautetta viranomaisten toiminnasta ei missään nimessä eli toisin kuin edustaja halla aho väitti niin maalittamisen kriminalisointi ei johtaisi viranomaisten toiminnan kritisoinnin kieltämiseen maalittamisessa on kyse epäasiallisesta ja suunnitelmallisesta vaikuttamisesta jolla pyritään heikentämään viranomaisten kykyä tai halua hoitaa tehtäväänsä tai tulevia tehtäviä maalittaminen voi esiintyä esimerkiksi erilaisena häirintänä uhkailuna perättömien väitteiden esittelynä ja levittämisenä yksittäinen virkamies on maalittamisessa vain välikappale vaikka toiminta sinänsä henkilöityy häneen suojeltava oikeushyvä on kuitenkin viranomaistoiminnan ja virkatehtävien asianmukainen hoitaminen joka itsenäisesti toimien tai panemalla alulle tai osallistumalla toimintaan aiheuttaa edellä mainitsemillani keinoilla tilanteen jolla pyritään vahingoittamaan viranomaisen toimintaa on tuomittava viranomaisten maalittamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi jollei teosta muualla laissa säädetä yhtä ankaraa tai ankarampaa rangaistusta viranomaisen maalittamiseen syyllistyisi myös se joka tietoisena aloitteessa mainittujen keinojen tarkoituksesta tarjoaa alustan keinojen käyttämiselle maalittamisen yhteydessä voi siis ilmetä monia valmiiksi jo kriminalisoituja tekoja esimerkiksi laittomia uhkauksia kunnianloukkauksia tai yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämistä tällä lakialoitteella tavoitteena on myös säätää edellä mainitut teot asianomistajarikoksista virallisen syytteen alaisiksi silloin kun työtehtäviin liittyvistä syistä rikoksen kohteena on virkamiestyöntekijä tai näiden läheinen on hyvä muistaa että vaikka itse maalittaminen kohdistuisi vain yksittäiseen virkamieheen sen seuraukset vaikuttavat koko organisaatioon suorasti tai epäsuorasti tällä hetkellä kun kyse on asianomistajarikoksista asian eteneminen riippuu siitä vaatiiko kohteeksi joutunut henkilö itse rangaistusta vai ei monille kynnys voi olla hyvinkin korkea lähteä yksin ajamaan asiaa eteenpäin ja he voivatkin päätyä tyytymään kohtaloonsa ja ajatella että tämä on vain työn bonus suomen kaltaisessa oikeusvaltiossa me emme voi hyväksyä tällaista ja tästä syystä näiden asioiden muuttaminen virallisen syytteen alaisiksi rikoksiksi on mielestäni ehdottomasti saatava aikaiseksi viranomaisten toimintaedellytysten yleisen edun ja kansalaisten oikeusturvan oikeusturvan turvaamiseksi kysymys on myös työsuojelusta valtiolla on työnantajana vastuu työntekijöistään arvoisa herra puhemies kesällä edellä mainittuja muutoksia ovat vaatineet lukuisat oikeus ja turvallisuusviranomaiset he ovat juuri niitä joiden omassa työssä he ovat kohdanneet näitä ongelmia ja ja he ovat todenneet sen meidän lainsäädäntö ole pysynyt ajassa mukana eikä rikoslain kuusitoista luku enää anna riittävää suojaa viranomaistoiminnalle muuttuneessa toimintaympäristössä meidän tulee kuunnella heitä esimerkiksi tuomariliiton tutkimuksen mukaan kaksi kolmasosaa tuomareista on työssään joutunut epäasiallisen vaikuttamisen kohteeksi me emme voi sivuuttaa tilannetta miettikää miltä teistä tuntuisi jos sähköpostinne tai sosiaalinen media täyttyisi viesteistä joissa esimerkiksi toivotaan teille tapahtuvan jotain teidän sairastuvan tai kerrotaan puolisonne työpaikka lasten hoitopaikat koulut joiden läheisyydessä kehotetaan ajamaan varovasti ettei mitään vain tapahtuisi saisitte valokuvia kyseisistä paikoista omasta asunnostanne ja näitä viestejä ei tule vain kymmeniä vaan satoja toivon todella että me päättäjinä ottaisimme nämä huolet tosissaan ja niiden edellyttämällä vakavuudella maalittaminen on ilmiö joka näyttää tulleen jäädäkseen ja jos me emme tee sille mitään niin se tulee vain pahenemaan ja lisääntymään voidaan kysyä onko kriminalisointi ratkaisu kaikkiin ongelmiin ei tietenkään onko tämä askel oikeaan suuntaan mielestäni ehdottomasti maalittamisen kriminalisointi olisi tehokas viesti siitä ettei se ole hyväksyttävää maailman ympärillämme muuttuessa myös lainsäädäntömme kaipaa aika ajoin uudistamista ja mikäli haluamme turvata ja pitää huolta viranomaistemme toimintakyvystä niin silloin tämä on ehdottomasti parannus nykytilaan me emme saa sallia oikeusvaltion rapautumista missään tilanteessa

arvoisa herra puhemies vihapuheen ja maalittamisen kriminalisointia on yritetty viime vuosina ajaa lainsäädäntöön pelkäämättä seurauksia joita siitä aiheutuisi kokoomuksen edustajat ovat halunneet ottaa roolia vihapuheen ja maalittamisen kriminalisoinnissa joka kansalaisten näkökulmasta vaikuttaa hyvin sekavalta viime kaudella kokoomus ajoi ponnekkaasti vihapuhetyöryhmän turvin epätoivotuiksi katsomiensa mielipiteiden vaimentamista viime aikoina myös sieltä suunnasta on tullut ihmettelyä siitä mihin heidän itsensä ajamat toimet voivat pahimmillaan johtaa kun kansanedustajia kärrätään kuulusteluihin yhä kiihtyvällä tahdilla tämä lakialoite jatkaa sitä samaa kehityskulkua jota ei kannattaa monelle suomalaiselle varmasti herää kysymys mitä maalittamiseen liittyvällä lainsäädännöllä oikein tavoitellaan jos maalittamisen keskeiset tekotavat ovat jo valmiiksi rangaistavia rikoslain nojalla miksi haluamme lähteä asettamaan yhä tiukempia rajoituksia kansalaisten esiintulolle tämänkaltaiset rajoitukset ovat vaarallisen tehokkaita vaientamaan aiheellisiakin kansalaisen kriittisiä mielipiteitä varovainen kansalainen ei yhä tiukentuvassa sananvapauskulttuurissa uskalla ilmaista mielipidettään vallankäyttäjistä pelkoa kasvattaa entisestään se epätietoisuus että mitä jos tämä kritiikki vaikkapa ministeriä kohtaan tulkitaankin kymmenen vuoden kuluttua laittomaksi tämä on varsin aiheellinen pelko kun sananvapauden rajoittamiseen pyrkivää kehitystä on seurannut viime aikoina lainsäädäntöä uudistaessa tulisi aina tarkastella lain uudistamiseen liittyviä mahdollisuuksia mutta perinpohjaisesti myös sen mukanaan tuomia vaaroja sananvapautta rajoittavien lakien osalta tulisi pyrkiä erityiseen varovaisuuteen sillä sananvapautta koskevat rajoitukset käsittelevät aina perusoikeuksien vankimpia periaatteita maalittamisen kriminalisoinnissa näen vakavia uhkakuvia siitä että viranomaisten turvallisuuden verukkeella voidaan tulevaisuudessa lähteä tukahduttamaan kovaa kritiikkiä joita viranomaisten tai valtaa pitävien paheksuttavat toimet voivat aiheuttaa tämänkaltaiset askeleet kohti uhkakuvia ovat sellaisia joita suomessa ei tule ottaa ei anneta tulevaisuuden syyttäjille ja hallitukselle epätarkkarajaista valtaa jota voidaan käyttää omia kansalaisiamme vastaan sen lisäksi kun tuossa kuuntelin edustaja keto huovinen teidän puheenvuoroanne niin en voi kuin ihmetellä tätä kuinka epämääräisesti tässäkin on lähdetty määrittelemään tätä lakia jos tätä nyt oikeasti luetaan mitä te esitätte viranomaisten maalittamisesta niin arvoisa herra puhemies luen täältä tämän teidän esityksenne joka itsenäisesti toimien tai panemalla alulle tai osallistumalla toimintaan jossa viranomaisten palveluksessa olevaa tai tämän läheistä viranomaisen työtehtävistä johtuvista syistä syistä tekee mitä

itse tämä pykälä mitä te olette tänne esittämässä on erittäin puutteellinen tästä puuttuu se mitä pitää tehdä se sana mikä täällä pitäisi olla olisi maalittaminen mutta sitten sen jälkeen pitäisi määritellä se maalittaminen ja ymmärrän että se olisi se mahdoton tehtävä pitäisi määrittää mitä se tarkalleen ottaen tarkoittaa sen lisäksi te puhuitte tässä

cafe mascotissa ja kun tulin sinne sisään niin siellä semmoinen hipsteripoika huutaa en nyt sano sitä termiä mutta v natsi ja tätä saa kohdata jatkuvasti kaikkialla minne menee mutta vallankäyttöön kuuluu kuulkaa semmoinen ominaisuus että on pakko sietää kritiikkiä arvostelua ja vain välttämättömistä syistä voidaan rajoittaa sananvapautta ja nyt tällaiset viestit mitä tulee eivät ole syy kaikki se

tärkeästä lakialoitteesta eli tässähän ehdotetaan viranomaisten maalittamista koskevan erilliskriminalisoinnin säätämistä ja lisäksi eräiden maalittamiskeinojen poistamista asianomistajarikoksista ja kuten näissä lakiesityksen perusteluissa tuodaan esille niin maalittamista on tarpeen käsitellä eri ilmiönä kuin vihapuhetta ne ovat eri eri asioita maalittamisessa voi olla kyse kielteisellä julkisuudella tai sillä uhkaamisella tapahtuvasta vaikuttamisesta viranomaistoimintaan mutta se voi tapahtua myös muuten kuin julkisesti siinä ei ole kyse yksittäisistä sosiaalisen median kannanotoista tai annetusta kovasanaisesta asiakaspalautteesta vaan laajemmasta systemaattisesta toiminnasta jolla pyritään vaikeuttamaan työtehtävien hoitamista siitä nimenomaan on tässä systemaattisesta toiminnasta jolla pyritään vaikeuttamaan työtehtävien hoitamista tätä pyritään estämään meillä on paljon virkavastuulla tekeviä työntekijöitä poliiseja lääkäreitä tuomareita sosiaalityöntekijöitä hoitajia virkaeläinlääkärit toimittajat kuten myös edustaja keto huovinen luetteli kyllä meidän pitää mahdollistaa se että he saavat tehdä työnsä rauhassa se on heidän työtänsä ja he eivät voi lähteä pois siitä työtehtävästään ajatellen että sitten se loppuu

esimerkiksi se viestitulva jonka joku henkilö heihin kohdistaa se aiheuttaa myöskin pelkoa työntekijöissä ja voi vaikuttaa siihen päätöksentekoon mitä he virkatehtävissään virkavastuulla joutuvat tekemään kyse on isoista päätöksistä mitä esimerkiksi sosiaalityöntekijä

ja voin kertoa että niitä uhkauksia heille kyllä tulee se on muutenkin raskasta työtä niin siihen ei kyllä kaivata enää enää vainon tyyppistä maalittamista erittäin erittäin hyvä lakialoite ja ja hyvä että se aiheuttaa täällä myös keskustelua toivottavasti saadaan sitä eteenpäin

arvoisa herra puhemies edustaja keto huovinen tuossa jo esitteli tämän aloitteen en en lähde sitä toistamaan itsekin olen tämän allekirjoittanut lähinnä konkretisoin näitä asioita nyt vähän ensinnäkin jos tämä maalittamislaki tulee voimaan se ei tarkoita sitä etteikö viranomaisia saisi arvostella se ei tarkoita sitä että viranomaisille ei voisi antaa palautetta se ei tarkoita että viranomaisia ei voisi kritisoida tai arvostella ei todellakaan myös kanteluja ja rikosilmoituksia viranomaisista saisi tehdä ihan niin paljon kuin nykyisinkin niin paljon kuin sielu sietää eli eri mieltä saa olla on ihan turha nyt sotkea mihinkään vihapuheeseen tässä on ihan eri asioista kysymys jos tämän haluaa oikein ymmärtää pitää paikkansa että osa näistä asioista on jo kriminalisoitu esimerkiksi laittomana uhkauksena kunnianloukkauksena ja niin edespäin ne ovat kaikki asianomistajarikoksia ja jos joku julkista virkaa virkaa hoitaessaan joutuu tällaisten kohteeksi lienee kai kohtuullista että työnantaja hoitaisi sitten nämä asiat eteenpäin se on se pienempi asia mutta en tiedä sitten tämän lain vastustajat onko teidän mielestänne hyväksyttäviä tällaiset konkreettiset tapaukset on poliisissa työskentelevä tutkinnanjohtaja joka sattuu olemaan järjestäytyneen rikollisuuden tutkinnanjohtaja tutkii jotain konkreettista tapausta puhutaan nyt vaikka liivijengistä onko teidän mielestänne ihan oikein että tämän poliisin lapsi saa postissa hautakynttilän lapsi onko se ihan oikein mikä rikos kertokaa minulle mikä rikos ei pidä paikkaansa ei läpi ei mene läpi ja nyt seuraavaksi mietitään sitten että kyseisen tutkinnanjohtajan postilaatikon luo tuodaan hautaseppele mikä rikos ei mikään kyseisen tutkinnanjohtajan kodin lähellä järjestäytynyt rikollisjärjestö ajaa vaikka moottoripyörillä ei toistuvasti aina silloin tällöin vainoamista on ihan turha tarjota tähän se vaatii toistuvaa toimintaa nämä ovat vain esimerkkejä toki jos tämmöistä haluaa vastustaa teidän mielestänne saa sitten lapsia kiusata sen takia että joku tekee tästä on kysymys samoin sieltä päin

se ei tosiaankaan tarkoita sitä että sähköposti täyttyy jostain asiattomasta postista se on ihan toinen juttu toivoisin kyllä että te ymmärtäisitte mistä tässä on kysymys mutta vaikeata tuntuu olevan tässä ei ole mistään pikkuasioista kysymys tässä on hyvin paljon esimerkkejä esimerkiksi vanginvartijasta vanki ilmoittaa hänelle että tiedän mitä koulua lapsesi käy tiedän missä päiväkodissa lapsesi on mikä rikos ei mikään tässähän on nimenomaan tarkoituksena että pyrittäisiin vaikuttamaan viranomaisten toimintaan ei niinkään miten nyt sanoisi suoranaisena kohteena ei välttämättä

yksittäinen virkamies hän on välillisenä kohteena että se viranomaisorganisaatio toimisi toisella tavalla siten kuin tämä kyseinen maalittaja haluaa eli minun mielestäni tässä kannattaisi nyt tämä vihapuhetematiikka jättää kokonaan ulkopuolelle kun siitä tässä nyt ei ole kysymys ja kuten edustaja keto huovinen tuossa totesi sekään nyt ei kovin mukavaa ole että jonkun asuntoa valokuvataan asuntoa joka sattuu olemaan turvakiellon alaisena että minä nyt puhun vähän toisista asioista kuin siitä että sähköposti täyttyy vihapostista tai tappouhkauksista itsekin niitä olen saanut varmaan pari kolmesataa sitten lopetin sen laskemisen

ja se vielä että tätähän nyt kannattavat monet viranomaiset

esimerkiksi sosiaaliviranomaiset ja sitten myös poliisi syyttäjä tuomioistuinlaitos koska on selkeästi tullut tämmöistä toimintaa jolla pystytään tai pyritään vaikuttamaan tähän ja halpamaisinta tämän kyseisen virkamiehen perheen kautta se saattaa hymyilyttää tässä vaiheessa mutta kun se sattuu omalle kohdalle niin se ei enää kauheasti hymyilytä kyse ei ole välttämättä mistään anteeksi nyt sanon uuvateista yksittäisistä ihmisistä jotka vain puhuvat asioita vaan myös niistä jotka tekevät asioita ja silloin tämmöinen ennaltaehkäisy eli se että voisi puuttua heidän toimintaansa mahdollisimman aikaisin kun maalittaminen olisi rikos että ei tulisi tämmöisiä kostoiskuja esimerkiksi niin että käsikranaatti viedään jonkun poliisin pihaan tämmöistäkin on tapahtunut se saattaa hymyilyttää mutta kun tämmöistä tapahtuu niin tämmöisellä rikosnimikkeellä kuin maalittaminen me pystymme esimerkiksi käyttämään pakkokeinoja tämmöisiä ihmisiä kohtaan jotka näin ovat toimineet sen takia olisi välttämätöntä että suomeen tämmöinen laki saataisiin kiitos arvoisa

arvoisa puhemies maalittaminen maistellaanpa ensin tuota sanaa oikein kunnolla sana jota ei näin nopealla haulla löydy minkään muun maan sanakirjasta ei löydy kyllä lainsäädännöstäkään noin äkkiseltään nyt tätä mielin määrin tulkittavissa olevaa sanahirviötä ollaan ajamassa suomalaiseen lainsäädäntöön suojelemaan viranomaisia mutta miltä mielestäni myös normaalilta viranomaistoimintaan kohdistuvalta kansalaisten kritiikiltä ja lain pyrkimyksenä näyttää olevan entisestäänkin kaventuneen sananvapautemme kiristäminen tappiin ja viranomaisten päätösten suojaaminen lainsäädännöllisin keinoin niin että kukaan ei voisi näitä päätöksiä julkisesti kyseenalaistaa joutumatta maalittamisrikoksesta käräjille

anteeksi kunnianloukkauksen ja julkisen kehottamisen rikokseen laittoman uhkauksen tietosuojarikoksen ilkivallan ja viestintärauhan rikkomisen miten tämä erillislaiksi kaavailtu rikos maalittamisesta eroaa jo olemassa olevasta rikoslaista ei niin mitenkään tässä pyritään nyt selvästi rajoittamaan sosiaalista mediaa ja sosiaalisessa mediassa jaettavaa sisältöä ja kansalaisten mielipiteitä ei mitään muuta todella huolestuttavaa ollaan lähestymässä minun mielestäni harmaata aluetta jälleen kerran tulee sanahirviö jolle ei ole määritettä sosiaalinen media on mahdollistanut tasapuolisen ja kattavan tiedonsaannin politisoituneen valtamedian rinnalla ja näen että tästä syystä sosiaalisen median sisältöä nyt pyritään suitsimaan lakialoitteilla maalittamisesta kyllä viranomaisten on siedettävä kovakin kritiikki siis kritiikki arvoisa puhemies aloitteessa ehdotetaan joidenkin maalittamisrikosten muuttamista asianomistajarikoksista virallisen syytteen alaisiksi rikoksiksi mikä tarkoittaa sitä että syyttäjä saisi nostaa syytteen ilman asianomistajan suostumusta tässä laissa annettaisiin syyttäjälle totalitaarinen yksinvalta ja poliisi ja oikeuslaitoksemme tulisivat kaatumaan tuleviin juttuvyöryihin todellisten käsittelyjen jäädessä toissijaisiksi löytyykö poliisilta ja oikeuslaitokseltamme tarvittavat resurssit ei löydy muutoin ne kaksituhatta vihjettä lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstäkin olisi kyetty kyllä käymään läpi otan tähän esimerkin elävästä elämästä havainnollistamaan miten pieni asia voidaan lopulta tulkita maalittamiseksi ja tämän lakialoitteen läpi mennessä jopa rikokseksi tapaus on vuodelta kaksituhattaseitsemäntoista helsingin erään virkamieslaitoksen johtokeskuksen johtaja y jakoi kansanedustaja tviitin virkamiestilillään ja puolusti henkilön kymmenen maahanmuuttoa puoltavaa kantaa henkilö ihmetteli voiko virkamies virkatehtävissään esittää poliittisia kannanottoja ja pelkäsi virkalaitoksen politisoitumisen heikentävän kansalaisten luottamusta kyseiseen laitokseen oliko kyse maalittamisesta vai pelkästä huolesta virkamieskunnan politisoitumisesta no tietenkin twitterin tuomioistuimessa henkilön sanottiin näin maalittaneen virkamieslaitoksen ja tästä käytiin vankkaa kansalaiskeskustelua tämän perusteella jokainen mielipide tai kritiikki viranhaltijoista esimerkiksi facebookissa voidaan katsoa maalittamiseksi varsinkin jos postaus kerää samaa mieltä olevien seuraajien kommentteja sehän on sitten sitä maalittamista mikäli minä kirjoitan mielipiteeni

arvoisa puhemies

rikoksen tunnusmerkistö päivitettiin tuhatyhdeksänsataakaksikymmentä luvulla ja viimein tuhatyhdeksänsataaviisikymmentä luvulla päivitettyyn rsfsr lainsäädäntöön lisättiin kaksi artiklaa joita yleisesti käytettiin dissidenttejä vastaan silloin tämä tunnettiin nimellä artikla viisikymmentäkahdeksan jota surutta sovellettiin koko stalinistisen ajan vuonna kyseinen artikla artikla korvattiin artikla artikla seitsemälläkymmenellä joka selvensi rikoksen määritelmää artikla seitsemänkymmenen toisessa momentissa kielletään sellaisen propagandan ja valheellisen informaation levittäminen joka tähtää neuvostoliiton poliittisen ja sosiaalisen järjestelmän arvosteluun kuulostaako tutulta sananvapauden tarkoitus on suojella kansalaisia hallinnolta mutta tämä lakiehdotus tähtää siihen että kansalaisia estettäisiin rikostuomion uhalla moittimasta hallintoa ymmärrän aloitteen tekijän hyvän tarkoituksen mutta erona neuvostoliiton artikla seitsemäänkymmeneen on lähinnä se että lakiehdotuksen mukaan arvostelua kutsutaan maalittamiseksi joka on oikein sopiva uusstalinistinen termi hyvät edustajat olkaa tarkkoina ettei suomi kehity totalitaristiseen suuntaan samalla luullen että ihmisyys velvoittaa

arvoisa herra puhemies me keskustelemme täällä lakialoitteesta jossa terminä käytetään sanaa maalittaminen maalittamisen käsitteestä maalittamisella tarkoitetaan järjestelmällistä toimintaa jolla pyritään epäasiallisesti vaikuttamaan viranomaisen toimintaan maalittamisella pyritään vaikuttamaan kohteen toimintaan esimerkiksi loukkaamalla kunniaa aiheuttamalla pelkoa omasta turvallisuudesta häiritsemällä kotirauhaa levittämällä perätöntä tietoa tai uhkailemalla tavoitteena voi esimerkiksi olla että oikeudenhoidon ammattilaiset toimittajat tai tutkijat luopuvat tietyntyyppisten asioiden käsittelystä häiriköinnin seurauksena

tämän tekstin luettuani totesin että tämä totesin että tämä on hyvää tekstiä kunnes huomasin että lakiehdotuksessa puhutaan vain viranomaisista tämä ei koskekaan luottamushenkilöitä oletteko ikänä ajatelleet että viranomainen voi maalittaa luottamushenkilöitä tämä on tuolla pienissä kunnissa ehkä yleisempää kuin se että luottamushenkilöt maalittavat viranhaltijoita

arvoisa puhemies nykyisin lakia kiihottamisesta kansanryhmää anteeksi nyt minun pitää ottaa pieni pakki minulla on jäänyt paperi ilmeisesti omalle pöydälleni tuotko sen sieltä sebastian minä olen ottanut väärän paperin mukaan

tekevälle sattuu arvoisa herra puhemies huolestuttaa se miten tämä maalittaminen tullaan määrittelemään ja tulkitsemaan ajetaanko lakialoitteella myös epäasiallisesti toimiville tai työajallaan julkisesti politikoiville virkamiehille suojaa ansaitultakin kriittiseltä palautteelta me valtamedian maalittamat poliitikot voimme vain unelmoida tuollaisesta suojasta tarkoittaako tämä lakiesitys sitä että esimerkiksi työajallaan kummallisia poliittisia päivityksiä sosiaalisessa mediassa julkaisevaa poliisia ei saisi kritisoida olisiko tällaisesta poliisista tehty parodiahahmo maalittamista minä pelkään että tämä maalittamislakialoite on osa pitkään jatkunutta virkavallan kasvattamista kansanvallan kustannuksella vuosikymmeniä virkakoneisto on paisunut myös kuntatasolla kuntatasolla luottamushenkilöiden määrä on laskenut siinä missä virkamiesten määrä on kasvanut entistä pienempi määrä luottamushenkilöitä on ajamassa hallintoalamaisten eli kansalaisten etua sekä valvomassa kasvanutta virkamieskuntaa virkavalta on lisääntynyt myös eun myötä koska eduskunnassa lainsäädäntövaltaa on merkittävästi siirtynyt vaaleilla valitsemattomille byrokraateille brysseliin pelkään että hiljalleen olemme muuttumassa demokratiasta luokkayhteiskunnaksi jossa virkamiehistä on tulossa raskaasti verotettuja kansalaisia hallitseva etuoikeutettu luokka tähän päätteeksi vielä kerron että itse koen tulleeni viranhaltijoiden maalittamisen maalittamisen kohteeksi päätän puheeni tähän

arvoisa herra puhemies

käsittelyssä oleva lakialoite maalittamista koskevan erilliskriminalisoinnin säätämisestä on mielestäni monellakin tapaa ongelmallinen ensinnäkin on otettava huomioon että maalittamisen keskeiset tekotavat ovat jo rangaistavia voimassa olevien rikoslain rangaistussäännösten mukaan rikoslaissa säädetään rangaistaviksi esimerkiksi virkamiehiin kohdistuvat rikokset yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen ja vainoaminen kunnianloukkaus julkinen kehottaminen rikokseen laiton uhkaus tietosuojarikos ilkivalta ja viestintärauhan rikkominen eli maalittamista koskevaa erilliskriminalisointia ei ei ole nähdäkseni tarpeellista säätää lakiin mutta arvoisa puhemies tätä lainsäädännön päällekkäisyyttä merkittävämpänä ongelmana pidän kuitenkin perustuslakiin liittyviä näkökulmia kuten tässä edellä jo erään toisen käsittelyssä olleen lakialoitteen kohdalla totesin niin perustuslain kahdeksannessa pykälässä säädettyyn rikosoikeudelliseen laillisuusperiaatteeseen sisältyy perustuslakivaliokunnan käytännössä sovellettu erityinen täsmällisyysvaatimus sen mukaan kunkin rikoksen tunnusmerkistö on ilmaistava laissa riittävällä täsmällisyydellä siten että säännöksen sanamuodon perusteella on ennakoitavissa onko jokin toiminta tai laiminlyönti rangaistavaa

nyt esitetyn kaltaista lainsäädäntöä lainsäädännön on kuitenkin oltava täsmällistä ja tarkkarajaista rikoslakiin ei voida säätää säännöksiä jotka eivät täytä tarkkarajaisuusvaatimusta arvoisa puhemies eduskunnan tietopalvelun mukaan ei ole löydettävissä tarkempaa tietoa niin sanotun maalittamisen kansainvälisestä tilanteesta mutta vaikuttaisi siltä ettei sitä ole kriminalisoitu ainakaan kovin monessa länsimaassa sen sijaan monesta ei ei läntisestä maasta vastaavaa lainsäädäntöä kyllä löytyy niin sanotun maalittamisen kriminalisoimisen myötä suomi näyttäytyisi mielestäni tätäkin vasten varsin erikoisessa valossa eli arvoisa puhemies maalittamisen keskeiset tekotavat ovat jo rangaistavia voimassa olevien rikoslain rangaistussäännösten mukaan lisäksi voidaan kysyä salliiko perustuslakimme nyt esitetyn kaltaista lainsäädäntöä täytyy lisäksi myös aina muistaa että sananvapauden tarkoitus on ensisijaisesti suojella kansalaisia hallinnolta ei estää kansalaisia moittimasta huonoa hallintoa poliitikkojen viranomaisten ja muiden päätöksentekijöiden tulee tehtävissään kestää kovaakin julkista kritiikkiä arvoisa puhemies näiden perustelujen pohjalta en kannata tehtyä lakialoitetta
arvoisa

kuunnellessani edustaja tolvasen puheenvuoroa kyllä hämmentynyt että puhutaanko tässä nyt aivan samasta asiasta kuin mitä tämä lakiesitys koskee eli eihän tässä mistään järjestäytyneen rikollisuuden toiminnan kieltämisestä tai rajoittamisesta ole kysymys tässä on kysymys viranomaisten arvostelun rajoittamisesta sosiaalisessa mediassa ja tietoverkoissa ja toisenakin esittäisin kysymyksen että noinkohan tuo järjestäytynyt rikollisuus suorastaan pelästyy sakkorangaistuksen uhkaa tällaisesta maalitusrikoksesta ja lopettaa sen uhkailunsa siihen sakkorangaistuksen uhkaan epäilen vahvasti lakialoitteessa on mielestäni huolestuttavia piirteitä ja olen hieman pettynytkin siihen että perinteisesti yksilönvapauksia liputtanut kokoomus on pääsääntöisesti lähtenyt tällaisen taakse puheenjohtaja orpo ei nyt ole paikalla mutta jos olisi kysyisin häneltä onko tämä puolueen linjan mukainen vai yksittäisten kansanedustajien yksityisajattelua

mikä nyt siis ei ole laitonta tällä hetkellä minkä pitäisi aloitteen tekijöiden mielestä olla laitonta tämä ei selviä pykälätekstiä lukemalla pykäläteksti on jos mahdollista vielä huomattavasti epäselvempi kuin aiemmin arvosteltu kiihottaminen kansanryhmää vastaan minulle ei todellakaan selviä mitä täytyy konkreettisesti tehdä tähän kyseiseen rikokseen syyllistyäkseen

miksi tämän pitäisi olla asianomistajarikoksen sijaan yleisen syytteen alainen rikos eikö nyt henkilö edes itse saa päättää siitä kokeeko hän jonkun toiminnan maalittamiseksi miksi kynnys ajaa asioita eteenpäin olisi suuri niille joille sen pitäisi olla kaikkein pienin syyttäjäviranomaisille kuka tässä maassa osaa paremmin viedä eteenpäin rikosprosessia kuin syyttäjäviranomainen nyt heitä suojeltaisiin keitä kaikkia te aiotte laittaa tässä etusijalle syyttäjät poliisit ehkä sosiaalityöntekijät sitten kääntyykin puhe toimittajiin miten määritellään toimittaja aiotteko te pistää toimittajat nyt parempaan asemaan kuin esimerkiksi poliitikot syyttäjät parempaan asemaan kuin poliitikot mistä tässä on kysymys ketkä kaikki voivat maalittaa jos iltapäivälehdellä on satojatuhansia verkkolukijoita painosmäärä kymmeniätuhansia lukijamäärä satojatuhansia siellä on joku negatiivinen juttu onko se maalittamista vai onko ainoastaan sellainen maalittamista että joku henkilö joka ei ole virallisen median edustaja levittää tietoja verkossa tästä lakialoitteesta jää todella monia kysymyksiä auki ja pelottavaa on että tämä tosiaan tulee vielä opposition puolelta ja hallituskin esittää tällaisia samanlaisia ajatuksia hallituksen ajatukset eivät sentään ole näin omituisia

arvoisa puheenjohtaja maalittamisesta keskusteltaessa usein vedotaan siihen että yritetään puuttua sananvapauteen tai estää viranomaisten toiminnan arvostelu sananvapauteen ylipäänsä ei kuulu se että voi loukata muiden ihmisten oikeuksia ja kuten aiemmin jo totesin niin kritiikki joka kohdistuu viranomaisen työhön ei ole maalittamista sen sijaan virkamieheen tai hänen läheiseensä kohdistuva painostaminen häirintä uhkailu ei ole sallittua kritiikin kanavoimiseksi meidän yhteiskunnassa viranomaistoiminnassakin on olemassa lailliset valituskanavat maalittaminen ei ole tällainen kanava eikä yhteiskunnan tule sitä sallia edustaja tynkkyselle näistä sanamuodoista olen olen ymmärtänyt että eduskunnassa varmasti valiokunnissa ja täällä käsittelyn aikana keskustellaan näistä sanamuodoista ja ne varmaan hioutuvat paremmiksikin tärkeää tässä nyt on että tämä asia saadaan esille ja nämä päätavoitteet toteutuisivat tässä ja viranomaiset voisivat hoitaa työnsä rauhassa ja minkä takia nyt sitten näiden pitäisi olla virallisen syytteen alaisia rikoksia siihen syynä on se että ylipäänsä monet viranomaiset jättävät tekemättä asioista juttuja sen johdosta että miettivät että antaa olla tilanne eskaloituu tai he voivat tulla myöskin esteellisiksi siinä omassa työssään ja tokihan näihin aina liittyy myöskin kuluriskit kesken oikeudenkäynnin joudut maksamaan kuluja vaikka sitten lopulta voittaisit sen jutun ja viranomaisilla muun muassa syyttäjäpuolella ei ole tämmöistä turvaa että näitä korvattaisiin työnantajan puolesta mitä tulee siihen mihin edustaja immonen viittasi että tekotavat olisivat jo rangaistavia niin tämä ei pidä paikkaansa maalittaminen voi tapauskohtaisesti toki täyttää virkamiehen vastustamisen tai virkamiehen väkivaltaisen vastustamisen haasteena kuitenkin on se että ne edellyttävät sanamuotonsa mukaan täyttyäkseen väkivallan käyttöä tai sillä uhkaamista sekä yhteyttä yksittäiseen virkatoimeen maalittaminen voi sisältää tämmöistä väkivallan uhkaa mutta pääsääntöisesti henkistä painostamista joka ei ylipäänsä rinnastu tunnusmerkistössä tarkoitettuun väkivaltaan eli sanamuoto ei sovellu kuin murto osaan näistä tapauksista edelleen vainoaminen kuten täällä edustaja tolvanenkin jo totesi edellyttää toistuvuutta sitä taas on erittäin haastavaa osoittaa silloin kun toteuttamisympäristönä on internet maalittajia on kokonaisuudessa mukana useita ja kyseessä on toisistaan riippumattomien tekijöiden itsenäiset teot eli tällöin tätä toistuvuutta ei voida osoittaa tämä joukkovoiman käyttö ei ole tämän tunnusmerkistön tarkoittama tekotapa eli myöskään vainoamisen kautta ei voida hallita kuin osaa näistä maalittamisteoista eli kyllä meidän rikoslainsäädännössä nimenomaan tältä osin on puutteita minkä johdosta tämä maalittaminen tulisi säätää rangaistavaksi

arvoisa herra puhemies täytyy kyllä ihmetellä minkä takia juuri kokoomus haluaa tuoda nämä maalittamisrikokset kun meillä tällä hetkellä yhteiskunnassa on jo tämä uskonrauharikos eli jumalanpilkkalainsäädäntö meillä on lainsäädäntö kiihottamisesta kansanryhmää vastaan jotka ovat niin sanotusti aikansa eläneitä nyt pitäisi ottaa lisää te puhuitte siitä että että teille on ihan sama mikä tämä sanamuotoilu täällä on sillä nyt nyt ei ole niin väliä vaan se tulee sitten siellä käsittelyssä kunhan tämä asia saadaan tehdyksi jos sillä olisi ollut teille merkitystä niin te varmaan olisitte lukeneet hallitusohjelman johon on kirjattuna tämä että nämä maalitusrikokset tuodaan tässä nyt vaikuttaa siltä että kokoomus pyrki hyvesignaloimaan että me lähdemme maalitusrikoslainsäädäntöä kun oikeasti punavihreä hallitus olisi nämä asiat tuonut jälkeenpäin ja tehnyt ensin sen perusteellisen selvityksen näistä sanamuodoista te kiilaatte ohi sellaisella lakialoitteella josta te olette keskenäänkin jo erimielisiä mitä se tarkoittaa tämä kaikki mitä te sanoitte täällä meni nauhalle

samalla tavalla voisi sanoa edustaja tolvanen että tämä ei liity näihin sähköpostijuttuihin niin kun tehtiin kiihottamisrikoslainsäädäntöä niin ei sen pitänyt vaikuttaa uskonnonvapauteen ja uskonnonharjoittamiseen ei sillä ollut mitään tekemistä sen kanssa mutta nyt kun aletaan rajoittamaan sananvapautta tarpeettomasti ja tehdään tästä lainsäädännöstä epätarkkarajaista niin sen jälkeen se jossain kohtaa voi alkaa sitä tarkoittamaan tästä me perussuomalaiset olemme huolissamme että tämä hallinnon mielivalta ei voi lisääntyä tänä päivänä juurikin näiden kiihotuspykälien vuoksi täältä kärrätään vuorotellen kansanedustajia

tässä vaiheessa vaikeampi löytää mitään epätarkkarajaisempaa termiä kuin joka häiritsemällä siis tämä voi tarkoittaa käytännössä niin kuin aivan mitä tahansa sitten täällä vielä myöhemmin lukee tai muulla tavalla tässä jätetään taivas täysin auki voin kyllä olla samaa mieltä edustaja immosen kanssa joka puhui just perustuslaista ja ja puhui tästä kuinka tarkkarajaista on oltava sen lainsäädännön mitä täällä tehdään arvoisa herra puhemies tämä maalitus termi tosiaan on jo olemassa ja me emme voi lainsäätäjinä toimia niin että me otamme jolla on jo olemassa merkitys ja sitten me tuomme sen lainsäädäntöön ja ajattelemme että nyt tämä tarkoittaa jotakin aivan muuta mitä tahansa esimerkiksi maalittamiseen liittyen jos me avaamme wikipedian voin tämän ihan linkata teille maalittamisesta on oma

täällä on jussi halla aho isoin boldatuin kirjaimin ja sen jälkeen täällä lukee esimerkkinä maalittamisen ympärillä käydystä keskustelusta on tapaus suomesta vuodelta kaksituhattaseitsemäntoista helsingin poliisin johtokeskuksen johtaja jussi huhtela jakoi kansanedustaja antero vartian tviitin ylikomisario tilillään ja puolusti vartian maahanmuuttoa puoltavaa kantaa jussi halla aho ihmetteli voiko poliisi virkatehtävissään esittää poliittisia kannanottoja ja pelkäsi poliisin politisoitumisen heikentävän kansalaisten luottamusta poliisiin twitterissä halla ahon sanottiin näin maalittaneen poliisin

jos minä esimerkiksi kansanedustajana lähden kritisoimaan jonkun virkamiehen toimintaa vaikka yhdenvertaisuusvaltuutetun toimintaa joka on minut antanut ilmi valtakunnansyyttäjälle siitä että hänen mielestään minun on rasistinen vaalikampanja jossa minä haen oikeutusta sille voinko minä edustaa tiettyjä tiettyjä ihmisiä jotka ovat minun kanssani samaa mieltä niin totta kai minä olen sitä mieltä että minä voin kritisoida tätä ihmistä jälleen kerran on vain pakko kysyä että jos minä panen alulle tämmöisen tviitin tai päivityksen tai videon minkä tahansa ja sen perusteella joku ihminen suuttuu vielä enemmän kuin minä itse suutun

lukee teillä on hyvä tahto varmasti tässä taustalla mutta lainsäätäjinä meidän on pakko tehdä hyvää lainsäädäntöä eikä tuoda keskeneräisiä lakialoitteita vain sen takia että nyt kerittiin ensin koska muuten tämä voi johtaa siihen tilanteeseen että mielivalta lisääntyy kun näitä pykäliä voidaan lähteä tulkitsemaan ihan millä

tämä on todella pelottavaa tekstiä teidän lakialoitteenne kytkeytyy koko tähän yhteiseen keskusteluun mitä käydään hallituskauden aikana toteutetaan poikkihallinnollisesti toimenpiteitä joilla puututaan nykyistä vahvemmin järjestelmälliseen häirintään uhkailuun ja maalittamiseen joka uhkaa sananvapautta viranomaistoimintaa tutkimusta ja tiedonvälitystä tiedonvälitystä jos tulet arvostelemaan arvostelemaan toimittajaa niin minä sanon että joudut jälleen kerran syytetyn penkille siitäkin tämä on tosi laaja kokonaisuus ja ja harmittaa todella paljon että te kokoomus joka on profiloitunut vapauspuolueena olette lähteneet tuomaan tätä sananvapautta rajoittavaa lainsäädäntöä

herra puhemies kaikki mitä hallitusohjelmaan on kirjattu ei suinkaan toteudu ja tämä keto huovisen lakialoite on siinä mielessä perusteltu että saadaan tämä asia alulle ja voin tarkentaa ettei jää väärinkäsitystä edustaja tynkkyselle ja muille että toki sähköpostilla tuhansilla sähköposteillakin tämä rikos voidaan täyttää mutta tarkoitin sitä että ne ovat pientä siihen verrattuna mitä minä tuolla äsken puhuin esimerkiksi hautakynttilän lähettäminen hautakynttilän lähettäminen tutkinnanjohtajan lapselle seppeleen tuominen postilaatikon luo puhutaan ihan eri asioista ja maalittaminen ei täyty sillä jos jotain viranomaista kritisoidaan annetaan voimakasta palautetta arvostellaan eri mieltä saa olla ja arvostella saa voimakkaasti siihen sanoisin kuitenkin vielä

edustaja mäkelä joka sanoi että tuskin järjestäytynyt rikollisuus pelästyy siitä että saa sakot ei niin mutta kuten tuolla puhujapöntössä sanoin tässä tulee työkalut poliisille puuttua ennen kuin mitään vakavaa tapahtuu järjestäytyneen rikollisuuden tekemiseen voi käyttää pakkokeinoja voi estää sen teon siitä tässä on kysymys kuten edustaja keto huovinen sanoi niin kaikki rikokset mitkä tähän maalittamiseen sisältyvät eivät suinkaan ole kriminalisoituja katvealueita jää ja se on se tärkeä asia tietysti hieman yllättynyt olen täällä nyt muutaman kauden jo aikaisemmin ollut ja perussuomalaiset yleensä ovat olleet hyvin tiukan kriminaalipolitiikan kannattajia ja myös kannattaneet sitä että viranomaiset voivat toimia viranomaisella on riittävät resurssit viranomaisella on riittävä toimivalta nyt minä olen vähän yllättynyt siitä että te olettekin eri mieltä te ette haluakaan suojata viranomaisia ja ennen kaikkea heidän perheitään tämmöiseltä toiminnalta mitä esimerkiksi järjestäytynyt rikollisuus tekee tällä ei järjestäytynyttä rikollisuutta pystytä kieltämään mutta pystytään estämään tiettyjä tekoja mitä he tästä tässä on kyse ei kannata sitä vihapuhetta joka paikkaan ottaa mukaan tästä ei ole kyse vaan nyt puhutaan todella paljon vakavammista

arvoisa puhemies tässä nyt on keskusteltu asiasta ja edustaja tolvanen kertoi puheessaan pöntöstä erittäin vakavia asioita ne on otettava myöskin huomioon käsitykseni mukaan hän hän puhui puhui entisen ammattinsa syvällä rintaäänellä näistä asioista ja ne ovat toden totta sellaisia asioita joihin joihin tulee puuttua edustaja mainitsi myöskin kun kysyin että eikö esimerkiksi tällaisiin ohiajeluihin ja kynttiläjuttuihin seppeleisiin ja tällaisiin voida puuttua kun kerroitte ettei ole mitään lakia mikä mikä sen kieltää niin rikoslakiin lisätty vainoamisen kieltävä rangaistussäännös tuli voimaan vuoden kaksituhattaneljätoista alusta ja luenpa täältä nyt sitten finlexistä uuden säännöksen mukaan vainoamiseen syyllistyy henkilö joka toistuvasti uhkaa seurailee tarkkailee ottaa yhteyttä tai muulla näihin rinnastettavalla tavalla vainoaa toista niin että se on omiaan aiheuttamaan vainotussa pelkoa tai ahdistusta eikös tämä tule aika lähelle ainakin näitä mainitsemianne todella ikäviä juttuja että kyllä niin kuin tässä juuri edustaja tynkkynen ja moni muu edustaja sitä ennen kertoi niin meillä on lainsäädännössä voimakas rivistö ja pitääkin olla voimakas rivistö säädöksiä mitkä puuttuvat näihin näihin tällaisiin tilanteisiin joita on todella ikävä kuulla ja sitten vielä kommenttina edustaja tolvaselle sanoitte että olemme olleet aikaisemmin ja aina aina niiden lakien puolestapuhujia jotka jotka esimerkiksi poliisin poliisin käsissä työkaluina ovat pitää paikkansa olemme yhä ja ihmettelenkin sitä jos sitä hiemankaan epäilette mutta keskustelussa tulleiden tulleiden kommenttien perusteella näin aiheelliseksi kertoa tästä löytämästäni vainoamisasiasta luullakseni se täyttää

arvoisa puheenjohtaja edustaja tynkkyselle tiedoksi että todellakin tuo hallitusohjelman kirjaus tuolta sivulta kahdeksankymmentäyhdeksän on ihan tuttu mutta tämä lakialoite on alku kuten sanoin tämän asian esille tuomiseen täällä ja siinä esitetyt muutokset olisivat käytännössä vastaus pääministeri rinteen hallitusohjelmassa esitettyyn tavoitteeseen puuttua tähän maalittamiseen mutta kuten totesin näitä lakipykäliähän sanamuotoja sorvataan yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunnissa muun muassa ja sitä kautta tietysti teksti muotoutuu varmastikin paremmaksi tätä en yhtään epäile ja toinen asia on edelleenkin se mihin täällä jo aikaisemmin viittasin että todellakin rikoslain tämänhetkisten

soveltuvuus on hyvinkin rajattu tähän asiaan kuten äsken toin esille nimenomaan ne mitkä liittyvät vainoamiseen sekä virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen
edustajalle muistutukseksi perustuslaissa nimikkeeni on edelleen puhemies se oli huomasin tahatonta

arvoisa puhemies tuohon vielä kommenttina että jos nyt olisi joitain sellaisia katvealueita lainsäädännössä että esimerkiksi vainoaminen nyt ei tämän hetken laintulkinnan mukaan kattaisi tuollaisia mainittuja rikoksia niin miksi siltikään pitäisi säätää erillislainsäädäntöä tämän maalittamisen suhteen miksei silloin korjattaisi sitä vainoamispykälää sillä tavoin että se käytännössä koskisi näitä rikoksia se liittyykö tämä vihapuheeseen on tietysti mukavaa jos edustaja tolvasen mielestä tämä ei liity vihapuheeseen mutta kun se kaikissa muissa muissa yhteyksissä paitsi edustaja tolvasen puheissa liittyy vihapuheeseen niin silloin pitäisin turvallisena tulkintana että se todellakin liittyy vihapuheeseen eli maalittamisessa on kiinteästi kysymys siitä aihepiiristä mitä tulee viranomaisiin niin myös viranomaisilla on luottamus jonka myös voi menettää mikäli toiminta on sen näköistä että se olisi poliittista yksittäiset poliisimiehet jotka toimivat julkisuudessa sosiaalisessa mediassa poliittisen näköisesti nakertavat hyvin oleellisella tavalla luottamusta poliisivoimiin instituutiona ja olisi poliisin oman intressin mukaista pistää nämä yksittäiset toimijat kuriin niin että he käyttäytyisivät viranomaiselle soveltuvalla tavalla ja heidän toimintansa perustuisi lakiin eivätkä he tekisi virka ajallaan mielipiteittensä levittämistyötä sosiaalisessa mediassa sama koskee myös syyttäjäviranomaisia jotka ovat ottaneet hyvinkin poliittisia näkökulmia viime aikoina

hienoa että katsoitte sen vainoamispykälän kuten tuolta puhujapöntöstä sanoin ja edustaja keto huovinen sanoi siinä on sana toistuvasti ja otin esimerkiksi jos tietty liivijengi moottoripyörineen pyörii tutkinnanjohtajan kodin lähellä edes kerran niin se toistuvuus ei täyty mutta voitte kuvitella kuinka paljon se aiheuttaa esimerkiksi perheelle pelkotiloja sitten on myös muita tapauksia tällä hetkellä ei ole kriminalisoitu julkisella paikalla otetaan nyt jälleen kerran joku liivijengiläinen kuvaa esimerkiksi tutkinnanjohtajan tuomarin syyttäjän lapsia mikä rikos ei mikään mutta voitte kuvitella mitä sillä on tarkoitus tehdä vaikuttaa sen viranomaisen toimintaan tässä on aika paljon tämmöisiä esimerkkejä mitkä eivät täytä minkään rikoksen tunnusmerkistöä ja ja sitä kautta ihmettelen tätä kun todella olen pitänyt perussuomalaisia aikaisemmin semmoisina että he haluavat kriminaalipolitiikan puutteet korjata ja antaa viranomaisille mahdollisuudet toimia puhutaan poliisista syyttäjistä tuomareista ja muista viranomaisista me nyt puhumme kahdesta eri asiasta kuten toistan jälleen itseäni viranomaisia saa ja pitää arvostella kritisoida ja tehdä kanteluita rikosilmoituksia

aina jossain vaiheessa otatte esille nämä tietyt yksittäiset ihmiset poliisissa ja heidän arvostelunsa puhun nyt ihan toisista asioista en tiedä miten tätä keskustelua saisi eteenpäin mutta kuitenkin tämä olisi tärkeätä etenkin sellaisille viranomaisille jotka toimivat tietynlaisen järjestäytyneen rikollisuuden kanssa toimivat hankalissa olosuhteissa että ainakin heidän perheensä saisi olla rauhassa viranomainen itse virkamies kyllä varmaan sen tilanteen kestää mutta silloin kun perhe vedetään mukaan niin

sillä ei voi olla vaikuttamatta myös tämän virkamiehen toimintaan alitajuisesti vaikka hän sen virkansa loppuun asti hoitaa kaikella kunnialla

arvoisa herra puhemies edustaja keto huovinen puhuitte tässä että olette tutustunut kyllä hallitusohjelmaan ja kerroitte että että nimenomaan haluatte nyt täältä oppositiosta tämän panna alulle ja ja että tämä vastaisi nyt siihen mitä sitten hallitus voisi tehdä kun se ei mene täällä eduskunnassa sillä tavalla että että oppositio tekee sen lainsäätämistyön hallituksen puolesta meillä ei ole edes sellaista virkakoneistoa joka pystyisi meitä tukemaan siinä meidän työssämme että me saisimme sitä tehtyä niin tarkasti se menee juurikin sillä tavalla että hallitus valmistelee nämä lakialoitteet tekee niistä tarkkarajaisia huolellisia jotta mitään tulkintaongelmia ei synny ei perusteluna vain käy että tässä nyt vain autetaan hallitusta tehtiinpä valmiiksi tässä on kyse juuri siitä että nyt ajetaan niin kuin ohituskaistaa ohi ja ja saadaan ne pisteet siitä että hei nyt me olemme tehneet joka no tänä päivänä se hegemonia on se että sellaiset tahot jotka pyrkivät rajoittamaan sananvapautta ja ja arvostelua kovaakin kritiikkiä saavat poliittisia pisteitä mutta se ei meille käy lainsäädännön pitää olla hyvää tämä sama ilmiö kokoomuksen suhteen oli havaittavissa silloin kun kansalaiset yli viisikymmentätuhatta kansalaista oli tuonut tämän silpomisen kieltävän kansalaisaloitteen tänne eduskuntaan mitä teki kokoomus se oli todella hävytöntä pari päivää sen jälkeen pari kokoomuksen kansanedustajaa teki pari lakialoitetta silpomiseen liittyen just se asia mikä oli siinä kansalaisaloitteessa teillä on niin kuin jatkuvasti tämä että te ajatte just sitten siitä ohi minä todellakin toivoisin että eduskunta saisi hyvin tehdä sitä työtä siis hallitus tuoda niitä esityksiä ja jos tulee kansalaisaloitteita ne saisivat sen kunnian minkä ne ansaitsevat mutta tämä on nyt vähän tämmöistä että vedetään pisteitä ja jälki on sitten kyllä valitettavasti sen näköistä ja edustaja tolvanen te puhuitte siitä että että tuossa mitä edustaja peltokangas esitti laista tämän kirjauksen niin siellä oli tämä sana toistuvasti kun me puhumme maalitus termistä niin se ihan samalla tavalla vaatii sen että se ei ole vain joku yksi ihminen joka tekee tai sanoo jonkun yhden asian että se on maalitusta siinä on ihan tämä sama elementti eli nyt jos me haluamme oikeasti puuttua tähän asiaan niin silloin olemme tarkkana siinä kohtaa kun hallitus lähtee tekemään tätä lainsäädäntöä katsotaan että se ei millään tavalla tule rajoittamaan kansalaisten sananvapautta tai tule aiheuttamaan sitä

kun te puhuitte siitä edustaja tolvanen että me puhumme nyt kahdesta eri asiasta niin minä en ihan tiedä ymmärrättekö te sitä mikä meidän perussuomalaisten huoli tässä asiassa on kun me olemme nähneet mitä on tapahtunut esimerkiksi tämän kohtuullisen tuoreen kiihotuspykälän osalta meille me näemme hirveän isoja riskejä kun meidän puolueemme puheenjohtajan nimi on esimerkkinä siitä mitä tarkoittaa maalittaminen

arvoisa puhemies ymmärrän edustaja tolvasen näkökulman ja ne asiat mistä hän puhui mutta

termi maalittaminen ainakin minulle kertoo aivan eri asiasta elikkä maalittamisella me että kerrotaan jostakin toisesta jotakin ikävää joka sitten saattaa lähteä paisumaan ja ja sitten sitä jotakin tviittiä tai uutista

elikkä voidaan perusteettomasti levittää jostakin henkilöstä väärää tietoa ja nuo asiat mistä edustaja tolvanen puhui ovat kyllä ihan järkyttäviä ja niitä ei tietenkään tule sallia mutta mielestäni se on sitä vainoamista jonka edustaja peltokangas nosti esiin

minä itse koen että olen joskus joutunut tuolla kunnallispolitiikassa maalittamisen kohteeksi ja ja se ei todellakaan tunnu mukavalta toivoisin tietenkin että tällaista asiaa ei kenellekään sattuisi kun puhutaan virkamiesten maalittamisesta niin ottakaa nyt oikeasti

myöskin se asia toisinpäin jos te tätä aloitetta lisää sorvaatte sitä tapahtuu myös toisinpäin virkamies voi maalittaa luottamushenkilöä yhtä lailla tuo teidän aloitteenne on aivan puutteellinen

toivon että jos kiihdyksissänne sitä asiaa lähdette ajamaan ja jatkamaan ja edistämään niin ottakaa tämäkin näkökulma siinä huomioon